päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja meri

onko hallitus tietoinen että itä suomen hallinto oikeuteen on tänä vuonna saapunut neljäkymmentäseitsemän prosenttia enemmän turvapaikka asioita kuin viime vuonna korkeimpaan hallinto oikeuteen vuonna kaksituhattaseitsemäntoista saapuneista asioista noin kuusikymmentä prosenttia oli ulkomaalaisasioita ministeri henriksson te totesitte totesitte viime viikolla lakivaliokunnan julkisessa kuulemisessa ettei turvapaikka asioiden käsittely ole vaikuttanut muiden asioiden käsittelyyn onko teillä oikeusministeriössä oikea käsitys asioiden tilasta esimerkiksi hämeenlinnan hallinto oikeudessa on ulkomaalaisasioihin jouduttu kohdentamaan resursseja maankäytöstä rakentamisesta ja kunnallisasioista turvapaikan oikeusturvasta on siis huolehdittu kun samaan aikaan suomalaisen yrittäjän rakennuslupaa koskeva asia seisoo mappi össä ulkomaalaisten asiat syövät siis leijonanosan ajasta arvoisa ministeri mitä aiotte tehdä asialle
arvoisa puhemies kiitos lakivaliokunnan puheenjohtajalle tästä kysymyksestä se on erittäin ajankohtainen voidaan todeta yleisesti näin että oikeuksiin saapui eniten turvapaikka asioita vuonna kaksituhattakuusitoista silloin niitä saapui yhteensä yli kymmenentuhatta nyt tänä vuonna arvioidaan saapuvan noin kaksituhattaseitsemänsataa turvapaikka asiaa korkeimman hallinto oikeuden asiamääriin vaikuttaa vielä vuonna kaksituhattakuusitoista hallinto oikeuksiin saapuneiden turvapaikka asioiden määrä tilannehan nyt on se että hämeenlinnan hallinto oikeus ei käsittele turvapaikka asioita vaan ainoastaan muita ulkomaalaisasioita elikkä oleskelulupa asioiden käsittelyyn on myönnetty lisäresursseja eikä ulkomaalaisasioiden lisääntyminen vaikuta muiden asiaryhmien käsittelyyn

arvoisa puhemies te kerroitte lisäresursseista ja ja rahan laittamisesta ja lisämäärärahoista aivan oikein lisämäärärahan toistuva kohdentaminen kohdentaminen ulkomaalaisasioiden käsittelyyn ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu pitkällä aikavälillä perussuomalaiset on ainoa puolue joka uskaltaa sanoa tämän asian ääneen loputon rahan kippaaminen on lopetettava ja sen sijaan keskityttävä juurisyihin hallintotuomioistuinten resursseja on pikaisesti vapautettava muihin asiaryhmiin tämä edellyttää että turvapaikkalainsäädäntöön tehdään kiristyksiä ja maahantulon houkutustekijät poistetaan näitä ovat muun muassa ilmaiset oikeuspalvelut ja antelias sosiaaliturvamme arvoisa hallitus milloin aiotte sulkea tämän yksinomaan ulkomaalaisasioiden käsittelyyn osoitetun rahahanan ja ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin ulkomaalaisasioiden määrän vähentämiseksi viranomaisissa ja hallintotuomioistuimissa
arvoisa puhemies minä uskon että kaikki tässä salissa tietävät että suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin joittenka mukaan saadaan hakea turvapaikkaa ja suomessa on voimassa sellainen lainsäädäntö joka on sopusoinnussa kansainvälisten velvoitteiden kanssa toki tänään olemme saaneet langettavan tuomion euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta ja se on otettava vakavasti ja se on myös osoitus siitä että vielä tässä hyvässä maassa on parantamisen varaa arvoisa puhemies turvapaikka asioihin ja käsittelyihin on myönnetty lisämäärärahoja juuri sen takia että meidän hallinto oikeuksissa pystytään kohtelemaan kaikkia kansalaisia samalla tavalla ja että pystytään käsittelemään asianmukaisesti kaikkia asioita niin kuin pitää suomi ei ole saareke tässä maailmassa vaan meille voi tulla turvapaikanhakijana jolloin meidän prosessien on on oltava kunnossa ja sen takia myös lisämäärärahaa tarvitaan

arvoisa puhemies ministeri henriksson viittasi tässä eitn tuoreeseen päätökseen kansainväliselle suojelulle on olemassa tietyt kriteerit sekä suomen että kansainvälisessä lainsäädännössä lähtömaan yleinen turvattomuus ei ole peruste suojelulle jos olisi suurin osa maailman ihmisistä olisi oikeutettuja suojeluun suomessa ja muissa eu maissa ikävä kyllä suomi ei voi taata kuolemattomuutta täältä poistettaville ihmisille suomi voi taata sitä edes täällä oleville ihmisille eikä tällaista voi vaatiakaan väkivalta irakissa ja muualla on valitettavaa mutta ratkaisu ei ole ihmisten siirtäminen suomeen se ei tee lähtömaista turvallisempia mutta se tekee suomesta vaarallisemman tämän voi todeta vaikkapa rikostilastoista naapurimaassa ruotsissa luodit lentävät ja pommit paukkuvat juuri avoimien ovien politiikan tuloksena kysyisin ministeri ohisalolta meneekö ulkomaalaisten turvallisuus suomalaisten turvallisuuden

arvoisa puhemies kiitokset kysymyksestä joka on monella tavalla hyvin vaikea ei pitäisi asettaa vastakkain ihmisiä elämme oikeusvaltiossa me olemme yhdessä keskustelleet täällä muun muassa suomen eu puheenjohtajuuskauden ohjelmasta jonka keskiössä on se että me puheenjohtajamaana edistämme oikeusvaltiota oikeusvaltiosta saa hakea turvapaikkaa oikeusvaltion pitää turvata ihmis ja perusoikeudet ihan jokaiselle ihmiselle tässä ei aseteta vastakkain suomalaisia tai tänne muualta tulevia ihmisiä

arvoisa rouva puhemies arvostan sitä että perussuomalaiset kantavat huolta myös näistä yksilöasioista mutta me kokoomuksessa peräänkuulutamme ennen kaikkea sitä että suomalaisille riittää työtä

jos keskustellaan nyt laajemmin maahanmuuttopolitiikasta kuten ymmärsin tästä äskeisestä kysymyksestä otatteko uudestaan kysymyksen vielä
kysytään kysymys vielä uudelleen kysymys oli lupaprosesseista eikö niin

arvoisa puhemies annan vaikka käytännön esimerkin meillä rovaniemellä sierilän voimalaitoksen lupaprosessi on käytännössä aloitettu ympäristövaikutusten arvioinnilla vuonna yhdeksänkymmentäkuusi ja tämä luvitus on edelleen kesken koska kaikista eri vaiheista valitetaan riippumatta siitä mitä mieltä ollaan esimerkiksi vesivoimasta sähköntuotantomuotona tällaisien satojen miljoonien eurojen investointien pitäisi mennä eteenpäin

on sinänsä paikallaan mutta meidän pitää kyllä pystyä kiinnittämään huomio siihen että suomessa saadaan näitä investointeja eteenpäin hallinto oikeudet toimivat ja lupaprosessit ovat

arvoisa puhemies tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys liittyen elinkeinotoimintaan ja sen sen mahdollisuuksiin tehdä investointeja ja viedä asioita eteenpäin ja jos

tehtyä päätöstä liittyen äänekosken investointiin miljardiluokan investointiin jossa syntyi merkittävä määrä lisätyöpaikkoja tuolle alueelle ja jolla on koko suomen kansantalouden kannalta merkittävä vaikutus siinä nimenomaan kiitettiin valtionhallintoa siitä että eri lupaprosessien vaiheissa lupaprosessit huolehdittiin sillä tavalla että ne eivät muodostaneet millään tavalla estettä sen asian eteenpäinviemiselle ja yritys oli todella tyytyväinen valtion toimintaan tässä tämä on äärimmäisen tärkeätä ottaa huomioon kun kehitetään hallinto oikeuksien toimintaa ja kun kehitetään myöskin näitä luvitusprosessiin liittyviä viranomaistoimintoja meillä on nyt esimerkkejä siitä että tämä voidaan hoitaa todella hyvin nykyisen lainsäädännön puitteissa

suomi voi tehdä turvapaikkaprosessiin kiristyksiä aivan itsekin ja näin kuuluu tehdä mutta isommassa kuvassa kysymys on koko eurooppaa koskevasta asiasta viime hallituskaudella oli eussa paljon esillä se että eun ulkorajoille tulisi asettaa eräänlaisia maahantulopisteitä joissa keskitetysti voitaisiin katsoa kenellä kaikilla olisi mahdollisuus ja oikeus tulla eurooppaan hakemaan turvapaikkaa se asia kuitenkin kariutui koska kovinkaan moni maa ei vapaaehtoisesti ottanut tätä asiaa hoitaakseen nyt kun suomi on on ollut eun puheenjohtajamaana tämän syksyn niin kysyisin teiltä pääministeri rinne millä tavalla tätä asiaa on edistetty vai onko edistetty mitenkään
arvoisa puhemies tärkeä kysymys tämäkin liittyen tähän koko turvapaikkaproblematiikkaan sitä ei voi kukaan kiistää että maahanmuutto ja vuoden kaksituhattaviisitoista tapahtumat erityisesti ovat eun sisäistä yhtenäisyyttä vaarantaneet ja riskejä tämän tilanteen jatkumiseen on olemassa tälläkin hetkellä nyt suomen puheenjohtajuuskaudella ollaan kyetty edistämään liittyvät frontexin voimavarojen vahvistamiseen meillä on merkittävä lisäys tällä hetkellä monivuotisen rahoituskehyksen ympärillä sekä komission esityksessä että tulee olemaan hyvin suurella todennäköisyydellä suomen puheenjohtajamaana tekemän monivuotisen rahoituskehyksen

arvoisa rouva puhemies hallinto oikeuksien toimivuus on erittäin tärkeä asia tavallisille ihmisille voi sanoa että hallinto oikeudet ovat sellaisia tavan ihmisen kadunmiehen tuomioistuimia siellä käsitellään niitä kaava ja rakennuslupa asioita siellä käsitellään verovalituksia ja kyllä me keskustassa ajattelemme niin että pitäisi saada jonkinlainen hoitotakuu myös hallinto oikeuksiin ettei siellä ole vuosikaupalla valitukset odottamassa

kokonaiskäsittelyn sieltä maahanmuuttovirastosta aina lainvoimaiseen päätökseen pitäisi olla mahdollisimman nopea ja sitten kun se lainvoimainen päätös tulee ne ketkä jäävät suomeen nopeasti kotoutumistoimien pariin ja sitten kenellä on kielteinen päätös niin poistuminen maasta ole hyvä ja poistu ja jos ei itse poistu niin sitten autetaan ulos mutta kysyisin sisäministeri maria ohisalolta sitä asiaa että kun perussuomalaiset aina nostavat nämä turvapaikanhakijoiden kustannukset esiin niin miten turvapaikanhakijoitten määrä on kehittynyt sen jälkeen kun perussuomalaiset jäivät hallituksesta pois miten se hakijoiden määrä on kehittynyt tämän vaalikauden aikana kasvanut vai laskenut

sen jälkeen kun perussuomalaiset eivät ole olleet hallituksessa niin turvapaikanhakijoiden saapuminen suomeen on vähentynyt tällä hetkellä olemme luvuissa päätyneet sinne vuotta kaksituhattaviisitoista edeltävälle tasolle eli tällä hetkellä turvapaikkahakemuksia tulee vuotuisasti

lisäksi tulee muutamia tuhansia jotka ovat uusintahakemuksia eli itse asiassa enää noin puolet on uusia turvapaikkahakemuksia ja tietysti kuten edustaja kurvinen sanoo on aivan keskeistä se että turvapaikkaprosessin alkuvaiheeseen kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota eli että siellä on vahvasti mukana kaikille turvapaikanhakijoille oikeusapu oikeusministeri henrikssonin edistämä oikeusapu uudistus on käynnissä tuodaan tulkit ja tuodaan tavanomaiset valitusajat sinne prosessiin tällä varmistetaan se että jokainen saa asialleen oikeudenmukaisen käsittelyn

ihmisoikeustuomioistuin totesi tänään suomen loukanneen ihmisoikeussopimusta palautettuaan irakilaisen turvapaikanhakijan kuolemaan murhayrityksistä huolimatta mies ei saanut turvapaikkaa ja hänet palautettiin bagdadiin hänet tapettiin nopeasti paluun jälkeen mies oli saanut kielteisen päätöksen maahanmuuttovirastosta ja hallinto oikeudesta eikä korkein hallinto oikeus myöntänyt valituslupaa tämä on ensimmäinen kerta kun suomi saa tuomion ihmisoikeussopimuksen oikeutta elämään ja kidutuksen kieltoa koskevien artiklojen loukkaamisesta edellisen hallituksen nuivan turvapaikkapolitiikan hinta maksetaan ihmishengillä nykyisen hallituksen ohjelman mukaan suomi kunnioittaa palautuksissa perustuslain ja ihmisoikeussopimusten palautuskieltoja hallitusohjelman mukaan maahanmuuttoviraston maalinjausten sopusointu ykn pakolaisjärjestön suositusten kanssa varmistetaan arvoisa ministeri ohisalo miten hallitus varmistaa ettei suomi enää loukkaa kansainvälisen oikeuden ehdotonta palautuskieltoa lähettämällä ihmisiä kuolemaan
arvoisa puhemies kiitokset edustaja honkasalolle tärkeästä kysymyksestä tämä päätös on häpeällinen suomelle kuten mainitsette kerta on ensimmäinen ja toivottavasti se on myös viimeinen siitä tämä hallitus tulee pitämään kiinni siinä mitä mainitsin aiemmin siitä että hallitus on yhdessä sitoutunut laittamaan tämän turvapaikkaprosessin kuntoon palauttamaan sinne oikeusturvan

arvoisa puhemies edustaja meri kysyi erittäin oleellisesta asiasta niin tuomioistuinlaitoksessa kuin muuallakin on yliedustusta toimeentulotuki asumistuki niissäkin pääkaupunkiseudulla ollaan osin yli neljäkymmentä prosenttia

kuka vastaa ministeri ohisalo olkaa hyvä
arvoisa puhemies kiitokset edustaja rantaselle kysymyksestä kuten pääministeri edellä totesi suomen puheenjohtajuuskaudella edistetään muun muassa euroopan yhteistä ulkorajojen valvontaa suomella on pitkä ulkoraja frontexin resurssien vahvistaminen on keskeistä ja

turvapaikka asioiden määrään muun muassa hallintotuomioistuimissa vaikuttaa ennen kaikkea se kuinka paljon turvapaikanhakijoita meille tulee hallitus itse varautuu neljäntuhannen uuden hakijan vastaanottamiseen siis neljäntuhannen joka vuosi tuomioistuinten kuormitusta lisää se että samat henkilöt hakevat turvapaikkaa ja valittavat saamastaan kielteisestä päätöksestä uudelleen ja uudelleen tänä vuonna kesäkuussa lakia kiristettiin uusintahakemusten osalta kuitenkin lopputulos on se että maahanmuuttovirasto ilmoittaa että se ei ole kuitenkaan merkittävästi vähentänyt uusintahakemuksia miten tämä voi olla mahdollista arvoisa puhemies uusintahakemuksia voi tehdä siis aina vain uudelleen ja uudelleen jos esittää uusia perusteita joka kerta jonkun uuden rajoittamattoman määrän arvoisa hallitus kertokaa mitä te aiotte tehdä tälle uusintahakemuskierteelle joka vie merkittävän ajan hallintotuomioistuimen työajasta ja muun muassa näistä tavallisten ihmisten asioista kuten rakennuslupa asioiden käsittelystä jota täällä ovat moneen kertaan muutkin peräänkuuluttaneet

tilastossa todettiin näihin valituslupiin liittyen että ensimmäisiä valituksia oli muistaakseni joku kahdessatuhannessaviidessäsadassa käynnissä sitten siellä oli toisen ja kolmannen kierroksen valituksia muutama sata ja sitten neljännelle kierrokselle jos muistan oikein oli joku kymmenkunta valitusta ei sen enempää se on ihan selvä että oikeusvaltiossa niin kauan kuin oikeusperusta valituksille on olemassa valituksia pitää pystyä tekemään on sitten ulkomaalainen suomalainen tai mikä tahansa tämä liittyy ihan puhtaasti jo yritystoiminnan varmuuteen suomessa se tarkoittaa sitä että tänne sijoittavien investoivien yritysten pitää uskaltaa toimia oikeusvaltiossa sillä tavalla että voidaan sijoittaa rahaa tänne tämä on täsmälleen sama kysymys näitten yksilöitten kannalta elikkä että tuomioistuimessa voidaan oikeusvarmuuteen luottaa

seuraava kysymys kokoomuksen eduskuntaryhmä edustaja heinonen olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies huoli eläkeläisten toimeentulosta on yhteinen kokoomus tukee sitä että takuueläkettä korotetaan viidelläkymmenellä eurolla ja kansaneläkettä kolmellakymmenellä eurolla viime kyselytunnilla kysyimme onko hallitus kuitenkin aikeissa leikata esimerkiksi poliisien opettajien ja sairaanhoitajien eläkkeistä jotta pienimpiä työeläkkeitä saadaan nostettua tämä on kysymys jota ihmiset paljon nyt kysyvät ja siihen toivomme selkeyttä tähän te pääministeri rinne vastasitte että teidän arvionne mukaan asiantuntijakeskustelujen pohjalta työeläkejärjestelmästä voidaan irrottaa näihin eläkkeisiin rahaa summaksi totesitte pääministeri rinne noin kaksisataa viiva kolmesataa miljoonaa euroa arvoisa pääministeri tämä ei selkeyttänyt asiaa eläkeläisten toimeentulosta meillä kokoomuksessakin on huoli mutta ratkaisu tähän ei ole koko työeläkejärjestelmän horjuttaminen viittasitte asiantuntijoihin ja nyt kysynkin teiltä keitä nämä asiantuntijat ovat

joka teidän ajatustanne eläkeleikkauksista kannattaisi ketkä ovat näitä asiantuntijoita joiden suulla puhuitte
arvoisa puhemies on hyvä että kokoomuksessakin on on herätty pienituloisten eläkeläisten tilanteeseen tätä keskustelua ei ole kovin usein nähty kokoomuksen suunnasta nostettavan haluan todeta sen että meillä on mahdollisuus eläkejärjestelmän puitteissa nykyistä eläkejärjestelmää sinällään muuttamatta muuta kuin yhden päivämäärän osalta korjata tätä erityisesti naisten vanhempainvapaaseen liittyvää eläkkeisiin liittyvää ongelmaa meillä on satojatuhansia sellaisia naisia jotka eivät ole kerryttäneet eläkettä laisinkaan ennen vuotta kaksituhattaviisi sen takia että eläkejärjestelmässä ei eläkekertymää ole vanhempainvapaitten

arvoisa puhemies kokoomuksen ollessa viime kaudellakin hallituksessa pienimpiä eläkkeitä korotettiin se on ollut meille koko ajan tärkeää koko eläkejärjestelmämme perustuu arvoisa pääministeri sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen mikä on sovittu sen täytyy pitää kun on työllään eläkkeen tienannut eläkkeen myös aikanaan saa yhtään ylimääräistä euroa arvoisa pääministeri työeläkerahastoissa ei ole niillä maksetaan nykyisiä eläkkeitä nyt työssä käyvien eläkkeitä aikanaan niitä sijoitetaan että työeläkkeitä voidaan maksaa myös meidän lapsillemme tuleville lapsille viesti siitä että eläkerahoihin voidaan puuttua ja sieltä napsia rahaa muihin tarkoituksiin on pääministeri vastuuton pääministeri rinne mikä teidän viestinne on tänä päivänä työssä käyville ja myös nuorille suomalaisille huolehtiiko teidän vasemmistohallituksenne koko eläkejärjestelmän kestävyydestä

uskon että niille suomalaisille jotka esimerkiksi tätä televisiolähetystä katsovat on täysin selvää mitä tämä hallitus haluaa tehdä eläkkeitten osalta tämä hallitus haluaa korjata pienituloisten eläkeläisten tulevaisuutta siitä lähdetään liikkeelle ensi vuoden alussa tulee niin kuin totesitte viisikymmentä euroa

ilman että työeläkejärjestelmän pohjiin puututaan millään tavalla sillä tavalla että työeläkejärjestelmän näkökulmasta se on nolla pilkku nolla yksi ja nolla pilkku yhden välissä oleva rahasumma jota sinne tarvitsee käyttää ja työeläkejärjestelmästä valuu tällä hetkellä ulos esimerkiksi työhyvinvointiin käytettäviin rahoihin useita kymmeniä miljoonia vuodessa

tämä pienituloisten eläkeläisten tilan kysymys on tietenkin erittäin vakava asia ja sen tähden on hyvä että pienimpiin eläkkeisiin tehdään korotuksia täsmäkorotuksia mutta nyt on fakta se että te olette pettäneet sen vaalilupauksenne siitä kuuluisasta satasesta te ette ole sitä toteuttamassa se ei toteudu ja ihmiset ovat pettyneet mutta nyt te puhutte taas avaatte uuden keskustelun nyt te olette työeläkejärjestelmässä aina näihin teidän lupauksiinne löytyy joku muu maksaja tällä kertaa se käytännössä on siis toiset eläkeläiset ja tulevat eläkeläiset meillä ei ole yhtään ylimääräistä rahaa meidän eläkejärjestelmässämme meidän syntyvyys pienenee väestö ikääntyy meillä on kovat paineet ja te olette tekemässä muutoksia nykyiseen eläkejärjestelmään viemässä uskoa ja pohjaa siltä ei näin voi toimia voisitteko nyt kertoa miten te aiotte edetä tässä asiassa uskotteko että se on perustuslainmukaista koskien eläkejärjestelmää ja miksi te leikkaatte toisilta

arvoisa puhemies edustaja orpo teidän väitteenne ei pidä paikkaansa tämä hallitus ei ole rikkomassa työeläkejärjestelmän puitteita millään tavalla ei sen perusteita millään tavalla tämä hallitus ei vie rahaa toisilta

eläkeläisiltä ei tulevilta eikä tämän hetken eläkeläisiltä tämä hallitus haluaa korjata sen epäkohdan vääryyden joka liittyy pienituloisten naisten eläkkeisiin tällä hetkellä ne naiset jotka ovat huolehtineet tämän yhteiskunnan tulevaisuudesta synnyttämällä lapsia huolehtimalla lapsista ilman että siltä ajalta on kertynyt eläkettä niitten ihmisten asia pitää korjata sitä tämä koko esitys työeläkejärjestelmän sisällä tapahtuvasta korjauksesta tarkoittaa ja se tulee etenemään sillä tavalla että ensin pyydetään laskelmat eläketurvakeskukselta ja kansaneläkelaitokselta sen jälkeen käynnistetään neuvottelut kolmikantaisesti

arvoisa puhemies yksi yhteiskunnan sivistyksen mitta on se miten huolehdimme heistä jotka tämän maan ovat meille rakentaneet ja tässä mielessä arvoisa puhemies kokoomuksen kokoomuksen huoli eläkkeensaajien toimeentulosta on aivan oikea se on aivan oikea mutta arvoisa puheenjohtaja orpo se on neljä vuotta liian myöhään missä se huoli oli silloin kun te täyttä kansaneläkettä saavalta leikkasitte lähes neljäsataa euroa vuodessa missä se huoli silloin oli kun teidän ollessanne valtiovarainministerinä vuonna kaksituhattakuusitoista rajasitte eläkkeensaajat niiden veronkevennysten ulkopuolelle jotka palkansaajat saivat tai silloin kun nostitte terveyskeskusmaksuja mikä iski erityisesti eläkkeensaajiin te täällä arvostelette hallituksen esityksiä mutta mikä on se teidän esityksenne jolla parannetaan eläkkeensaajien asemaa niitä ei ole kuultu arvostelua on kuultu arvoisa puhemies sosiaalidemokraateilla on arvovalinta että tällä vaalikaudella eläkkeensaajan asemaa parannetaan ja he saavat sen kohtelun jonka ansaitsevat kysyn nyt hallitukselta oletteko sitoutuneet siihen että myös eläkkeensaajat saavat ne samat veronkevennykset jotka palkansaajat saavat
arvoisa puhemies tämän hallituksen ohjelmaa laadittiin kolme ja puoli viikkoa neuvotteluissa oli ihmistä mukana yksi aivan keskeinen keskeinen elementti tämän hallituksen ohjelmaa rakennettaessa oli se että korjataan tämän yhteiskunnan eriarvoisuutta eri tulotasolla olevien ihmisten välillä ja siihen liittyy arvoisa puhemies se että suomalaisessa yhteiskunnassa pienituloiset eläkeläiset jotka ovat rakentaneet kymmeniä vuosia ahkeralla työllään suomalaista yhteiskuntaa kärsivät eläkeläisköyhyydestä johtuen osittain niistä toimenpiteistä mitä valtiovarainministeri edustaja orpo toteutti ja näitä ongelmia nyt tämä hallitus haluaa korjata lähtökohta on se että

rouva puhemies

puheen siitä että on näitä pienemmällä eläkkeellä olevia naisia jotka ovat hoitaneet lapsia kotona ja tehneet tehneet siten arvokasta työtä suomelle niin heidän heidän eläkkeidensä korotushan on ihan oikea tavoite näinhän perussuomalaisetkin hallituksessa poistivat yle veroa pienituloisilta eläkeläisiltä ja korottivat takuueläkettä mikä aina tahtoo unohtua nyt nyt kuitenkin on tilanne se että entäs pienituloiset työeläkeläiset siellä on myös paljon naisia jotka ovat tehneet töitä vaikkapa siivoojana ja sellaisissa ammateissa joissa työeläke työeläke on jäänyt hyvin pieneksi perussuomalaiset ovat huolissaan että nyt unohtanut nämä työeläkeläiset vaikka on alettukin tästä puhua eli mitä näille työeläkeläisille sitten tehdään perussuomalaiset miljoonaa enemmän veronkevennyksiä kuin mitä hallitus tänään harkitsetteko näitä perussuomalaisten ajattelemia veronkevennyksiä eläkeläisille

veronkevennyksiä pieni ja keskituloisille se ei erottele eläkeläisiä ei työttömiä eikä työssä olevia se kohdistuu nimenomaan pieni ja keskituloisiin suomalaisiin ihmisiin se kaksisataa miljoonaa euroa veronkevennyksiä tulee toteutumaan työtulovähennyksen perusvähennyksen ja eläketulovähennyksen kautta

tämän hallituksen tavoitteena on aidosti parantaa suomalaisen yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta niin kuin todettua sieltä löytyy työttömiä aktiivimallin leikkuri poistuu sieltä löytyy opiskelijoita indeksi palautuu ja sinne tulee selkeästi ostovoima tulee lisääntymään sieltä sieltä löytyy pienituloisia eläkeläisiä joille on lähdössä liikkeelle kaksisataakolmekymmentä miljoonaa euroa rahaa tämän hallituksen toimesta ensi vuoden budjetissa niin että

alle yhdeksänsadan euron eläkkeisiin tulee viisikymmentä euroa nettona niin että alle tuhannenkolmensadan euron eläkkeisiin tulee nettona kolmekymmentäneljä euroa

arvoisa rouva puhemies suomessa on arviolta noin kolmesataatuhatta eläkeläistä jotka tulevat toimeen alle tuhannensadan euron kuukausituloilla ja on arvokasta että tässä salissa pohditaan juuri heidän toimeentuloaan kun keskustelee asiasta erilaisten eläkeasiantuntijoiden ja köyhyysasiantuntijoiden kanssa he näkevät kolme keinoa ylitse muiden nämä ovat takuueläkkeen korotus kansaneläkkeen korotus toisaalta myös terveysmaksujen alentaminen tämä hallitus on kyennyt jo tässä vaiheessa tekemään ratkaisuja sen suhteen että kansaneläkkeitä korotetaan takuueläkettä korotetaan mutta terveydenhuoltomaksut joihin sisältyy monenlaisia kattoja on lääkemaksukattoa on asiakaspalvelumaksukattoa ja on myös kyytimaksujen kattoa aiheuttavat monelle pienituloisille eläkeläiselle todella pahan toimeentulokynnyksen kysynkin teiltä

arvoisa puhemies kyllä tässä ihan aidosta ongelmasta puhutaan moni pienituloinen hyötyisi myös siitä että sosiaali ja terveyspalvelut olisivat edullisempia tai ainakin nämä kustannukset joita peritään olisivat koko maassa yhtäläisempiä tältä osin tulemme antamaan asiakasmaksulain ja olemme tällä hetkellä valmistelussa jo erittäin pitkällä

tuossa asiakasmaksulakikokonaisuudessa voisivat parhaimmiten auttaa ihmisiä siinä että sosiaali ja terveydenhuollon kustannukset eivät koituisi kellekään mahdottomiksi on muistettava että lähes neljäsataatuhatta ihmistä on kuitenkin tosiasiassa joutunut ulosoton maksuhäiriökierteeseen nimenomaan näistä maksuista johtuen siksi on tärkeää myöskin tarkastella asiakasmaksulaissa sitä miten me voimme tulla ihmisiä vastaan

rouva puhemies kokoomus tukee siis esillä olleita eläkkeiden korotuksia se on ihan itsestään selvää mutta te pääministeri rinne lupasitte jokaiselle arvoisa pääministeri rinne te lupasitte jokaiselle alle tuhatneljäsataa euroa eläkettä saavalle sata euroa puhtaana käteen kysyin teiltä kyselytunnilla viime viikolla kuinka paljon näitä pienimpiä työeläkkeitä saavat eli tuhatkolmesataa viiva tuhatneljäsataa eläkettä saavat saavat ensi vuonna lisää käteen tästä teidän lupaamastanne sadasta eurosta te pääministeri rinne ette vastannut mitään minä kerron nämä eläkeläiset eivät saa pääministeri rinne teidän hallitukseltanne edes leikatusta vappusatasesta yhtäkään euroa eivät euron euroa arvoisa pääministeri rinne tunnetteko te piston sydämessänne ja osaatteko te pääministeri rinne kuvitella miltä näistä pienintä työeläkettä saavista eläkeläisistä nyt tuntuu kun te olette pettäneet kaikki lupauksenne heille

arvoisa puhemies me käytämme kaksisataakolmekymmentä miljoonaa euroa bruttona eläkeläisten tilanteen korjaamiseen se on merkittävä osa siitä yhdestä pilkku yhdestä miljardista joka meillä on varaa käyttää pysyvien menojen lisäykseen tämän vaalikauden aikana tällä hetkellä arvoisa puhemies tilanne on käytännössä se että tämä ensimmäinen erä kohdistuu näihin pienimpiin eläkkeisiin millä halutaan vahvistaa sitä että alle yhdeksänsataa euroa kuukaudessa tienaavien ihmisten tilanne korjaantuu viidelläkympillä puhtaana käteen kuukaudessa tämä hallitus haluaa korjata kansaneläkkeitten tasoa siinä rahat riittävät nyt kuukaudessa ja jos nyt oikein muistan jos oikein muistan tuhatkolmesataa ja tuhannenneljänsadan euron välissä tuo nettokorjaus tulee olemaan noin yksitoista euroa tämä asia on nyt muistinvaraisesti sanottu sanon että tämän hallituksen tahtotila on se että useampien vuosien aikana vaalikauden kestäessä ehkä yli vaalikauden huolehditaan siitä että pienituloisten alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeitä tullaan korjaamaan sadalla eurolla tähän liittyy myös tämä työeläkejärjestelmän kautta tuleva korjaus

seuraava kysymys kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja laukkanen olkaa hyvä
arvoisa puhemies kysymykseni liittyy vanhustenhoitoon tällä viikolla uutisoitiin että aluehallintovirastojen työmäärä on lähes kolminkertaistunut lähinnä vanhustenhoidon epäkohtiin liittyen suurin osa yhteydenotoista tulee hoivakotien henkilökunnalta toiseksi eniten ottavat yhteyttä omaiset myös kunnat ottavat yhteyttä koskien yksityisten hoivakotien toimintaa tullut kritiikki kohdistuu riittämättömään henkilökunnan määrään on ollut tilanteita joissa työvuorossa ei ole ollut ehkä yhtään lääkehoitoon koulutettua hoitajaa terveysriskit ovat merkittäviä vanhustenhoidon tilanne on ollut huolestuttava jo pitkään silti hallitus on siirtämässä henkilöstömitoituksen kokonaisvaltaista täytäntöönpanoa vasta seuraavan eduskuntakauden vaihteeseen kysynkin asianomaiselta ministeriltä eikö vanhuksille olisi vaalilupauksenne mukaisesti pitänyt löytyä rahoitus asian korjaamiseksi nyt eikä huomenna

arvoisa puhemies edustaja laukkanen sanon nyt tässä ihan suoraan että te sanoitte jotakin sellaista todistusta jota itse en ole sanonut tämä uudistus myöskään hoitajamitoituksen osalta ei jää seuraavan hallituskauden harteille ja täällä eduskunnassa asia on sanottu niin moneen kertaan että nyt on aika että tämä asia ei joudu poliittisen kiistelyn kohteeksi me olemme nimenomaan juuri päättämässä lausuntokierrosta kentältä ja tulemme tuon esityksen antamaan se astuu voimaan heti siinä millä aikataululla hoitajat eli neljätuhattaneljäsataa hoitajaa on tässä maassa saatavilla on annettava armoa kentälle ratkaisu siihen kuinka paljon on selvillä heti kun asia tulee eduskunnan käsiteltäväksi työmarkkinaosapuolet ovat olleet mukana tämän lakiesityksen valmistelussa ja nimenomaan niin kuin edustaja laukkanenkin tässä toivoi voitaisiinko lopultakin laittaa myöskin varmistaen että hoitajia saadaan lisää niin paljon kuin heitä vaan saadaan heti jokainen käsipari käyttöön

arvoisa rouva puhemies kiitos ministerille vastauksesta mutta ihan se ei tyydytä koska tämä nolla pilkku seitsemän mitoitus on luvattu se on luvattu lakiin se on luvattu moneen kertaan se on luvattu vaalikentillä se on luvattu täällä julkisesti ja kuitenkin tiedämme että rahoitusta tälle ei ole vielä esitetty missään kohdassa kansalaisilla on oikeus kuulla miten te aiotte toteuttaa tämän käytännössä siitä tässä on kysymys en minä epäile teidän hyvää tahtoanne minä vain peräänkuulutan niitä toimia jotka olisivat konkreettisesti kaikkien tiedossa myös rahoituksen

arvoisa puhemies ei kannata antaa ymmärtää että tämä lykkääntyy vaalikauden loppuun ja jää seuraavan hallituskauden harteille näin ei olla tulossa tekemään se kuinka nopeasti tässä massa voidaan saada riittävä määrä lisää hoitajia on varmasti koko tämän salin ongelmana se millä tavalla me puhumme tänä päivänä vanhustenhuollon kriisistä ja kuinka me haluamme sen ratkaista riippuu juuri ja ainoastaan tästä salista on sanottava että pelkästään hoitajamitoitus ei ratkaise näitä ongelmia kentällä mutta jo on aikakin saada edes tämä asia valmiiksi tästä on jo vuodesta kaksituhattayksitoista tässä salissa kiistelty eikä eduskunnassa yhä ainakaan kokoomus ole tarjoutunut tukemaan tätä tärkeää hoitajien määrän lisäystä vanhustenhuollon tehostetussa palveluasumisessa olen sitä mieltä että muitakin toimia tarvitaan ja kiireesti vanhuspalvelukriisi ei ole ohi me olemme saaneet tosi kurjia uutisia esimerkiksi sastamalasta viime päivien aikana ja on sanottava että tämä uhkaa kyllä ihmisten mahdollisuutta

arvoisa puhemies kiitokset edustaja laukkaselle tästä erittäin tärkeästä kysymyksestä miten vanhustenhuollon palvelujen epäkohdat korjataan ja millä aikataululla kyse ei voi olla

tai henkilöstömitoituksesta vaan kyse on siitä milloin niihin puututaan epäkohtia tapahtuu koko ajan kentällä tapahtuu ympärivuorokautisessa hoivassa tapahtuu kotihoidossa että kyllähän niihin pitää pystyä puuttumaan aikaisemmin ei voida jäädä hallinnollisten muutosten taakse ja odottaa niitä vanhukset tarvitsevat jatkuvasti hoitoa hoitoa ja hoivaa kysynkin ministeri kiuru paljonko hallitus on varannut tulevalle vuodelle kaksituhattakaksikymmentä rahoja vanhusten palvelujen kuntoon laittamiseen
arvoisa puhemies edustaja kysyi alkupuheenvuorossaan sitä tehdäänkö toimia ennen kuin ryhdytään näihin hallinnollisiin toimiin olen samaa mieltä siitä että me emme emme voi luottaa tässä yhteiskunnassa vain ja ainoastaan siihen että vanhusten asiat hoidetaan niin että viime kädessä valvontaviranomaiset puuttuvat olette aivan oikeassa tästä lähtökohdasta mutta samaan hengenvetoon on sanottava että kyllä yhteiskunnassa toimii myöskin se että

epäkohtiin on puututtu todella paljon edustaja kysyi myöskin tästä rahoituksesta ja niin kuin olen sanonut tämä hoitajamitoituksen rahoitus päätetään samassa yhteydessä kun me annamme hallituksen esityksen niin on varattava myöskin julkisen talouden suunnitelmaan silloin keväällä rahat siihen että tämä tiekartta jota hallitus esittää sitten aikanaan hallituksen esityksenä eduskunnalle on myöskin katettu ja se tulee

arvoisa rouva puhemies hallitus teidän olisi pitänyt toimia aikaisemmin perussuomalaiset ovat tänään julkistaneet vaihtoehtobudjetin ja me esitämme hoitajamitoitusta voimaan elokuun kaksituhattakaksikymmentä me tähtäämme siihen että on koulutuspolitiikka erillinen toimenpideohjelma jolla kannustetaan hoitajia tälle hienolle ja hyvälle alalle erilaiset toimet muun muassa asuntopolitiikka jotka houkuttelevat niitä jo alalta poistuneita hoitajia takaisin kysynkin teiltä millä tavalla te aiotte toteuttaa tämän hoitajamitoituksen mutta täällä on puhuttu tästä valvonnasta ja muistuttaisin teitä siitä että aluehallintovirastoon on tänä vuonna tullut ennätysmäärä yhdeksänsataaneljäkymmentä epäkohtailmoituksia se tarkoittaa puolet enemmän kuin esimerkiksi viime vuonna kysyn teiltä mitenkä te reagoitte tähän eikö se todista sen että teidän olisi pitänyt toimia aikaisemmin ajatelkaa on mennyt pitkä kuuma kesä nyt on syksy vanhuksilla on

arvoisa puhemies nyt hiukan pysähtyisin tähän paikkaan edustaja juvonen tätä hallituskautta on tainnut mennä noin viisi kuukautta ja me olemme tehneet jo esityksen kentälle miten hoitajamitoitus tässä maassa laitetaan kuntoon muistaakseni edeltävässä kokoonpanossa perussuomalaiset olivat hallituksessa mutta hoitajamitoitusta ei näkynyt eikä kuulunut vaikka te sen lupasitte nimenomaan sen takia että teillä on ollut sama ongelma kaikki nämä vuodet kokoomus on joka kerta hallitusvastuussa ollessaan torpannut sen että hoitajamitoitusta ei tule tästä johtuen vuodesta kaksituhattayksitoista alkaen me kaikki olemme olleet tässä samassa veneessä nyt kokoomus ei ole tässä hallituskokoonpanossa joten hoitajamitoitusta koskeva hallituksen esitys on jo lausuntokierroksella edustaja juvonen tulen tutustumaan teidän esityksiinne teillä oli noin kolme kappaletta näitä esityksiä sosiaali ja terveydenhuoltoon liittyen ja ajattelinkin että teillä voisi olla enemmänkin niitä koska olette olleet hyvin aktiivisia näissä asioissa mutta huomasin että noin viisikymmentä miljoonaa käyttäisitte ensi vuodelle hoitajamitoituksen kuntoon laittamiseen

arvoisa puhemies tämä hallitus on ollut toiminnassa vasta reilut viisi kuukautta ja on nyt jo tässä lyhyessä ajassa saanut aikaan enemmän kuin kokoomus edellisessä hallituksessa puhumattakaan siitä miten kokoomus edellisessä hallituksessa vastusti tätä sitovaa henkilöstömitoitusta mutta on aivan ilahduttavaa huomata että nyt täältä salista löytyy ystäviä myöskin tälle sitovalle henkilöstömitoitukselle mutta arvoisa ministeri

kahdessakymmenessäkahdessa prosentissa hoitokodeissa on ilman erityistä valtion rahoitusta jo tämä asia kunnossa muidenkin pitää pystyä ja niin kuin totesin ensi vuonna on lähdettävä toimiin millä tavalla tämä rahoitetaan on selvää että perussuomalaisten esittämä viisikymmentä miljoonaa euroa ei tule riittämään asiantuntijat arvioivat että me tarvitsemme rahaa kaiken kaikkiaan kaksisataakolmekymmentä miljoonaa

olipa mukava kuulla kun ministeri kiuru sanoi että orpo on oikeassa minä olin nimittäin keväällä jo oikeassa siinä että tämä vanhusten palveluiden vakava kysymys ei tule kuntoon yhdellä luvulla te sanoitte täällä kuukausi sitten kun te silloin keväällä olitte tätä suunnilleen nauraneet että ei kai täällä kukaan luule että vanhusten palvelut yhdellä luvulla kuntoon tulevat pitäisi olla joku tolkku mitä puhuu ennen ja jälkeen vaalien ministeri kiuru mutta mitä tulee sitten tähän itse asiaan vierailin turussa vuokkokodissa uudessa vanhusten ympärivuorokautisessa hoitolaitoksessa joka oli hieno paikka siellä oli ongelmana se he eivät saaneet hoitajia he eivät löytäneet hoitajia hoitajia ei ole ministeri kiuru siksi jos te lupaatte nolla pilkku seitsemän ei ole hoitajia ne ovat pois kotipalveluista ja siitä me kokoomuksessa olemme huolissamme että jos tulee lakisääteinen nolla pilkku seitsemälle toisaalle niin ne hoitajat ovat pois toisaalta eli vanhusten palveluja pitää kehittää kokonaisuutena ja kunnilla on erittäin vaikea taloudellinen tilanne erittäin vaikea taloudellinen tilanne eivät kunnat siihen pysty ilman teidän lisärahoja ja te olette antamassa viisi miljoonaa

edustaja orpo te vääristelitte äsken sanomaani en kiittänyt teitä siitä desimaalikeskustelusta mitä te halusitte käydä viime keväänä halusin sanoa että minusta olitte siinä oikeassa että kyllä kuntakentässä täytyy ymmärtää että me emme voi jatkaa

ollut vuodesta kaksituhattayksitoista aivan samalla kannalla kyllä nolla pilkku seitsemän mitoitus tulee nostamaan vanhustenhuollossa nimenomaan hoitajien määrää ja se tulee myöskin tekemään mahdottomaksi sen että hoitohenkilökunta tekee sellaisia tehtäviä joita tukipalveluhenkilökunta voisi tulla tekemään nämä kaksi asiaa laitetaan kuntoon vetosin tähän saliin jo viime keväänä että yhdellä lauseella olisi tämän asian voinut laittaa täältä kuntoon sitä ei voitu

seuraava kysymys liike nyt edustaja harkimo
arvoisa rouva puhemies olen istunut noin kymmenessä hallituksessa myös pörssiyhtiöiden hallituksissa yleensä omistajat valitsevat hallituksen joka vastaa yhtiön toimista toimista nyt kysynkin teiltä ministeri paatero miksi te puututte koko ajan postin operatiiviseen toimintaan ensin pääministeri ehdottaa että postinkantajat voisivat kurkkia ikkunasta vanhuksia sitten te ministeri paatero menitte siirtämään palkkaneuvotteluja kahdella kuukaudella mistä ei ollut mitään muuta hyötyä nyt posti on ilman toimitusjohtajaa nyt puututte vuokratyövoiman käyttöön jota posti on käyttänyt aina pääministeri rinne sanoi pari vuotta sitten että hallituksen ei pidä puuttua työmarkkinaneuvotteluihin nyt tässä tulee käymään niin että posti tulee menettämään paljon asiakkaitaan

arvoisa rouva puhemies on totta että postille olisi omistajan osalta elikkä meidän kaikkien puolelta pitänyt jo vuosia vuosia vuosia sitten linjata mikä on omistajan tahtotila minkälaisen postin me haluamme tulevaisuudessa tietäen että kirjeiden määrä vähenee näin dramaattisesti tätä ei ole tehty minkä takia sitten posti on kipuillut tässä viimeisinä vuosina tilanteesta tällä hetkellä meillä on tästä syystä valtiosihteereiden työryhmä pohtimassa vaihtoehtoja minkälaisilla isoilla linjauksilla posti tulevaisuudessa sitten tulee työskentelemään

arvoisa rouva puhemies ministeri paatero jos posti ei noudata sitä omistajaohjauspolitiikkaa mitä te toivotte miksi te ette anna hallitukselle potkuja ja muuta sitä hallitusta jos minä olisin hallituksen puheenjohtaja olisin lähtenyt sieltä pitkän aikaa sitten jos omistajat koko ajan selvittelevät mitä hallituksen pitäisi tehdä

arvoisa rouva puhemies sehän on juuri näin että omistajan tehtävä on päättää hallituksesta ja ja hallitus toimii omistajan luottamuksen varassa ja niitä ohjeita noudattaen ja me olemme monet kerrat käyneet postin kanssa hyvää keskustelua äskeiseen kysymykseen mikä jäi vastaamatta meillä on

arvoisa puhemies arvoisa ministeri kuten tiedätte varmasti merimies unioni liittyy postilakon tukitoimiin ja ensi maanantaista alkaen myös meriliikenteessä oleva postinkuljetus jää satamiin ja myös autokansi ja rahtikuljetukset lopetetaan ensi torstaina tämä on sttn uutinen mikä tuli meille meille kaikille tekstiviestinä tänään nyt kun tämä lakko tahtoo laajentua niin tässähän käy hyvin äkkiä niin että luottamus suomalaiseen yhteiskuntaan taas heikentyy jos tämä lakko pitkittyy viikosta toiseen ja ministerin toimiahan nyt tässä tarvitaan välittömästi millä te aiotte saada sovun syntymään te varmasti myös löydätte ratkaisun siihen miten jatkossa posti on kannattava koska postia ei enää tarvita siinä merkityksessä kuin ennen ei niitä kirjeposteja paljon kulje tämä on tosiasia että se kannattavuuskysymys on edelleen ratkaisematta vaikka ratkaistaan näitten työntekijöitten palkkakysymys miten te ratkaisette tämän kokonaisuuden ja tämän uskottavuuden suomen

arvoisa rouva puhemies juuri tästä syystä siellä on valtiosihteereistä koostuva työryhmä käymässä vaihtoehtoja läpi jotta me saamme sitten poliittiselle puolelle käsiteltäväksi mikä olisi se omistajan tahto postin isossa kuvassa ja kuten alussa totesin tämä on juuri se mikä olisi pitänyt tehdä jo monta monta monta vuotta sitten siitä että että menisin jotenkin puuttumaan työehtosopimusneuvotteluihin sitä en tule tekemään siellä ovat työnantaja ja työntekijäpuoli tällä hetkellä samassa pöydässä ja se on heidän neuvottelunsa kun kysymyksessä on työehtoja ja ja palkkoja

arvoisa rouva puhemies nykypäivän kaupankäynti on siirtynyt nettiin postille jokainen kiinapaketti tuottaa tappiota ja ruotsissa tehtiin päätös jossa peritään käsittelymaksu ja arvonlisävero myös näistä näistä paketeista mielestäni olisi reilua ja maailmaa säästävää että että myös meillä kiinapaketit maksaisivat jotakin nythän meillä on kansainvälinen sopimus siitä että meidän ei kustannuksia oikeastaan tästä tarvitse kiinalle jakaa juuri lainkaan koska kiina oli muinoin kehittyvä maa

arvoisa puhemies todellinen kysymys minkä edustaja tässä nosti esiin ja suomi on tukenut juuri sitä että että tähän saadaan kansainvälisessä sääntelyssä oikeudenmukaisemmat pelisäännöt niin että suomessa esimerkiksi posti ei joudu tähän vaikeaan tilanteeseen jota juuri kuvasitte tämä on se linja mitä me olemme koko ajan edustaneet maailmalla kun tätä asiaa on käsitelty ja tällä tiellä tulemme vastaisuudessakin jatkamaan tähän ollaan puuttumassa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia

arvoisa puhemies metsät ovat meille todella tärkeitä niin ihmisten kuin muidenkin lajien näkökulmasta metsät eivät ole vain puupeltoja teollisuuden raaka aineeksi vaan metsillä on valtava merkitys osana ilmastopolitiikkaa ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa ilmastonmuutoksen torjunnassa ne ovat korvaamattoman tärkeä hiilinielu ja hiilivarasto luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta ne ovat koti valtavalle määrälle lajeja ja suomen uhanalaisista lajeista suurin osa asuukin metsissä ympäristöarvojen lisäksi metsillä on arvoa niin virkistyksen matkailun kuin harrastustoiminnankin näkökulmasta lopulta kyse on siitä että metsillä osana luontoa on itseisarvo nämä metsien moninaiset arvot kertovat siitä kuinka metsät ovat meille elinehto henkireikä ja myös ylpeyden aihe meidän pitäisikin löytää yhä paremmin tapoja mitata metsien muitakin arvoja kuin puuntuotannollista arvoa näistä edellä mainituista syistä on tärkeää että metsiämme hoidetaan hyvin ja viisaasti nyt me olemme saaneet tänne eduskunnan käsittelyyn kansalaisaloitteen jonka tavoitteena on siirtyä avohakkuista jatkuvan kasvatuksen menetelmään valtion metsissä tämä kansalaisaloite on mielestäni tärkeä ja haluan kiittää aloitteen laatijoita ja kaikkia allekirjoittaneita valtio on suomen suurin metsänomistaja ja valtion maat kattavat noin neljäsosan suomen tuottavasta metsämaasta avohakkuussa hakkuukypsä metsä kaadetaan miltei kokonaan jäljelle jätetään tavallisesti muutama puu monimuotoisuutta turvaamaan ja muiden tilalle istutetaan tai kylvetään uusi taimikko jatkuvassa kasvatuksessa metsää ei uudisteta ja kasvateta yhtenä tasaikäisenä puusukupolvena vaan metsiköissä on monenikäisiä puita joista poistetaan osa kerrallaan avohakkuuta ei tehdä vaan metsä säilyy aina enemmän tai vähemmän peitteisenä uusia taimia ei lähtökohtaisesti istuteta vaan metsä uudistuu luontaisesti jatkuvassa metsänkasvatuksessa hoitomenetelmät joustavat myös tilanteen ja tavoitteen mukaan no miksi jatkuva kasvatus sitten on hyvä asia ensinnäkin sen avulla voidaan turvata metsäluonnon monimuotoisuutta sen avulla voidaan edistää metsien virkistyskäyttöä paremmin ja sen avulla voidaan myös torjua ilmastonmuutosta jatkuva kasvatus myös tukee metsäteollisuuden jalostusasteen nostamista sillä sen avulla mahdollisimman moni metsän puu saadaan kasvatettua arvokkaaksi tukkipuuksi vasemmistoliitto kannattaa jatkuvaan kasvatukseen siirtymistä niissä valtion metsissä joissa se on mahdollista lähtökohtaisesti meidän tulisi siirtyä jatkuvaan kasvatukseen ja etenkin niin tulisi tehdä turvemaametsissä suometsissä jatkuvan kasvatuksen menetelmällä menetelmällä voidaan lisätä ekologista kestävyyttä voidaan suojella turvemaan hiilivarastoa ja vähentää siitä lähteviä hiilidioksidi ja typpioksiduulipäästöjä samanaikaisesti jatkuvan kasvatuksen menetelmiä tulee tukea myös yksityismetsissä myös hallitus on sitoutunut metsien hoidon parantamiseen sain itse hallitusneuvotteluissa istua siinä pöydässä jossa jossa sovittiin useista metsien käyttöön liittyvistä toimenpiteistä hallitus aikoo nyt päivittää metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset siten että yhteensovitetaan paremmin kestävä metsätalous puun saatavuus luonnon monimuotoisuus virkistyskäyttö ilmastopolitiikan tavoitteet ja maankäytön eri muodot hallitus on linjannut että metsähallituksen vuotuisessa tuloutustavoitteessa otetaan nykyistä paremmin huomioon vaikutukset hiilinieluun ja luonnon monimuotoisuuteen metsätalouden ja teollisuuden puuntarpeen rinnalla metsähallitukselle asetetaan nielutavoite myös talousmetsien luonnonhoitoa edistetään ja hallitus on ohjelmassaan sitoutunut siihen että metsähallituksen mailla edistetään jatkuvan kasvatuksen menetelmiä arvoisa puhemies suomalaiset laajasti eivät kannata avohakkuita myös minä olen kokenut sen kuinka lapsuuden mökkimaisemani tuttu metsä onkin yhtäkkiä muuttunut avohakkuuaukeaksi olen nähnyt suomessa niin avohakkuuaukeita kuin jatkuvan kasvatuksen hakkuukohteita avohakkuista luopuminen ei tietenkään tarkoita metsätalouden lopettamista ja tällaista ei kukaan ole esittänyt tämä aloite kuitenkin osaltaan kertoo siitä että ihmiset eivät ole tyytyväisiä nykyiseen metsienhoitoon eilen julkaistun ylen uutisen mukaan luonnonvarakeskuksen laskelmat osoittavat suomen metsien hiilinielujen olevan vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi huomattavasti huomattavasti aikaisemmin odotettua pienempiä tämä entisestään korostaa ilmastoviisaan metsäpolitiikan tärkeyttä valtion metsät ovat meidän kaikkien yhteistä omaisuutta on tärkeää että tätä kansallisomaisuutta käytetään kestävästi metsien moninaiset ympäristö ja virkistysarvot huomioiden

arvoisa puhemies hyvät kuulijat saamme tänään käsiteltäväksi aloitteen jolla todella on vaikutusta tulevaisuuden metsänhoidolle ja teollisuutemme tulevaisuudennäkymille meidän on oltava huolissamme maailmanlaajuisesta metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä meidän on oltava huolissamme siitä kuinka metsien kestävään hoitoon ja ja metsien suojeluun kiinnitetään huomiota niin suomessa kuin maailmanlaajuisesti samoin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen on oltava keskiössä päätöksiä tehdessämme samaan aikaan meidän on oltava huolissamme myös metsäteollisuutemme kilpailukyvystä ja sen ylläpitämisestä ja parantamisesta avohakkuiden kieltäminen suomessa ei kuitenkaan ole ratkaisu maailmanlaajuiseen metsäkatoon ja suomessa meillä ei ole sellaista tilannetta että avohakkuiden kieltäminen tässä aloitteessa esitetyssä muodossa olisi tarpeen meidän metsämme kasvavat enemmän kuin niitä käytetään on myös hyvä ymmärtää tässä ilmastokeskustelun ilmapiirissä että vain kasvavat metsät sitovat ilmakehästä hiilidioksidia hiilen kerryttäminen metsiin onnistuu vain hoitamalla metsiä ja hyvässä metsätaloudessa tulisi sallia sekä avohakkuut että jatkuva kasvatus niin kuin nytkin erilaiset tavat metsien kasvatukseen eri paikoilla painottavat metsätalouden monimuotoisuutta eussa metsäpinta ala on kasvanut viime vuosikymmenten aikana mutta metsäkato jatkuu maailmalla erittäin huolestuttavaa vauhtia syitä tähän metsäkatoon maailmalla ovat muun muassa väestönkasvu ja sitä kautta ruuan rehun puun ja muiden hyödykkeiden tarve metsäkatoa lisääviä seikkoja myös tiedonpuute heikko hallinto laiton toiminta ja maatalouteen käytettävien alueiden laajeneminen ja metsäpalot maailmalla arvoisa puhemies metsäkadon torjumiseksi ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi tarvitsemme kullekin maalle ja maiden sisällä eri alueilla yksilöllisiä toimia ja ratkaisuja tarvitsemme kuluttajien tietoisuuden lisäämistä siitä mistä kaupassa olevat tuotteet ovat tulleet kuinka eettisesti ja ekologisesti ne on tuotettu ja minkälainen maankäyttöön kohdistuva kulutusjälki tuotteilla on esimerkiksi palmuöljy liha soija kaakao ja maissi ovat sellaisia hyödykkeitä jotka maailmanlaajuisesti aiheuttavat metsäkatoa kannustetaan ihmisiä tekemään valintoja jotka eivät aiheuta metsäkatoa ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä metsät voivat luoda miljoonia kestäviä ja sosiaalista asemaa parantavia työpaikkoja ympäri maailmaa tehdään täällä suomessa sellaista politiikkaa joka on ennakoitavaa ja pitkäjänteistä aloitteessa avohakkuukielto koskisi valtion omistamia maita ymmärrettävä minkälaisia alueellisia vaikutuksia aloitteen voimaantulo aiheuttaisi valtion omistamista metsämaista suurin osa sijaitsee pohjois ja itä suomessa päätös aiheuttaisi suurta alueellista epäoikeudenmukaisuutta ja avohakkuukiellolla olisi merkittäviä paikallisia vaikutuksia asiaa kokonaisuutena tarkasteltaessa on myös huomattava että vuosittainen päätehakkuu ja uudistamisala on yhden prosentin metsäpinta alastamme siis yksi prosentti koko maamme metsäpinta alasta samaan aikaan kolmetoista prosenttia metsistämme on täysin suojeltu tai rajoitetussa käytössä tästä iso osuus on tiukasti suojeltua ja näiden suomessa tiukasti suojeltujen metsien osuus koko eun suojelluista metsistä on puolet siis puolet koko eun alueella suojelluista metsistä sijaitsee suomessa ylpeänä voimme myös kertoa että yli yhdeksänkymmentä prosenttia talousmetsistämme on sertifioitu ja ylpeänä voimme myös todeta että meillä on hyvä ja toimiva metsälaki nyt tiedän että metsäsektorin toimijat ottavat vakavasti huomioon luonnon monimuotoisuuden ja ilmastoon liittyvät kysymykset ja ovat aidosti olleet mukana tässä työssä jo vuosia luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja laajapohjainen yhteistyö on erittäin tärkeää meidän kaikkien tavoitteena tulee olla metsälajien uhanalaisuuskehityksen pysäyttäminen ja korjaaminen ja sitä työtä on tehtävä laajasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa meidän tekemien päätösten on perustuttava tutkittuun tietoon ei tunteeseen siitä syystä olenkin iloinen että metsähallitus on tänä syksynä ilmoittanut perustavansa jatkuvan kasvatuksen alueita eri puolille suomea jotta saamme tutkittuun tietoon perustuvaa luotettavaa ja käytännössä testattua tietoa käytetään muun muassa tätä tietoa tulevaisuuden ratkaisuja tehdessämme ja annetaan metsänkasvatuksellekin tavoitteita ei rajaavia keinoja jotka voivat olla vahingollisia

arvoisa puhemies aloitteessa siis esitetään että valtion metsien käyttöön liittyvää lainsäädäntöä muutettaisiin niin että valtion omistamilla alueilla ei olisi pääsääntöisesti sallittua suorittaa metsälaissa tarkoitettuja uudistushakkuita muutos tarkoittaisi siirtymistä avohakkuista ja tietyistä kasvatushakkuista jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmiin arvoisa puhemies metsähallitus on merkittävä puuraaka aineen toimittaja viime vuosina valtion mailta on korjattu puuta noin kuusi miljoonaa kuutiometriä eli noin kahdeksan prosenttia teollisuuden tarvitsemasta puumäärästä metsäalan tuotteiden osuus suomen viennistä on kaksikymmentä prosenttia yleisin hakkuumuoto valtion mailla on harvennushakkuu kaikista metsänkäsittelyistä noin kuusikymmentäneljä prosenttia avohakkuita on noin kaksikymmentäviisi prosenttia eli kahdeksantoistatuhatta hehtaaria avohakkuukielto ja siirtyminen vain jatkuvan kasvatuksen menetelmään vähentäisi puun tarjontaa ellei hakkuualueiden määrää sitten kaksinkertaistettaisi suurimmat vaikutukset kiellolla olisi pohjois suomessa tasaikäisrakenteinen metsänkasvatus on osoittautunut suomessa kestäväksi menetelmäksi puuston määrä suomessa on noussut viimeisen sadan vuoden aikana yhdestä pilkku miljardista kahteen pilkku viiteen miljardiin kuutiometriin vuosikasvu on noin sataseitsemän miljoonaa kuutiometriä josta käytetään noin kahdeksankymmentä miljoonaa kuutiota tällä hetkellä seitsemänkymmentä luvulla saman puumäärän saamiseksi avohakkuussa tarvittiin yksi pilkku viisi kertainen pinta ala kuin nykyään avohakkuita tehdään suomessa vuosittain alle prosentille metsäpinta alasta avohakkuut jäljittelevät jäljittelevät luonnon dynamiikkaa täysin luonnontilassa puustomme uudistuisi joka tapauksessa lahoamisen metsäpalojen ja muiden luonnonilmiöiden ansiosta

tasaikäisrakenteisen metsänkasvatuksen vahvuuksia ovat vakiintuneet hoito ja hakkuumenetelmät joista suomessa on pitkä käytännön kokemus ja rautainen ammattitaito nykyinen metsälaki mahdollistaa kasvatusmenetelmän valinnan hyvin vapaasti jatkuva kasvatus jota nyt esitetään pääsääntöiseksi toimintatavaksi valtion metsissä on ollut sallittua uuden lain ansiosta muutaman vuoden ajatuksena oli että se täydentää valikoimaa ainoana toimintamallina sitä ei voi perustella menetelmien vastakkainasettelun sijaan olisikin mielekkäämpää puhua kokonaisuudesta jossa valitaan parhaiten metsäkohteeseen ja metsänomistajan tavoitteisiin sopiva ratkaisu suomalaisissa talousmetsissä monimuotoisuutta turvataan lainsäädännöllä ja noudattamalla hyvän metsänhoidon suosituksia sekä metsäsertifioinnin kriteerejä lainsäädäntö turvaa esimerkiksi tärkeät elinympäristöt erityisesti suojeltavien uhanalaisten lajien elinympäristöt eun luontodirektiivin lajiliitteen lajien lisääntymis ja levähdyspaikat sekä luonnonsuojelulailla suojellut luontotyypit talousmetsien luonnonhoidolla lisätään luonnontilaisten metsien piirteitä jättämällä säästöpuita ja monipuolistamalla puustorakennetta arvoisa puhemies jatkuvassa kasvatuksessakin on hyötyjä uudistamistoimenpiteiden korkeat kustannukset vältetään ja metsä säilyy pääosin peitteisenä on hyötyä eläin ja kasvilajeille haasteena puolestaan ovat puusukupolven kasvuunlähtö harvuus ja järeytymisongelmat myös lahoriski kasvaa johtuen lisääntyvistä hakkuukerroista jatkuvan kasvatuksen lisääminen johtaisi todennäköisesti kausivaihtelun pahenemiseen metsäalalla uudishakkuiden korvaaminen poimintahakkuilla siirtäisi hakkuita talvikaudelle rehevillä kasvupaikoilla jotta vältettäisiin korjuuvauriot talvikaudella kaluston ja työvoiman tarve kasvaisi ja kesällä vähenisi lopuksi oma ongelmansa on se että hallituspuolueet viestittävät avohakkuista ristiriitaisesti vihreiden puheenjohtaja ministeri maria ohisalo on luvannut äänestää aloitteen puolesta samoin monet muut hallituspuolueiden edustajat kysyn tähän lopuksi mikä on antti rinteen hallituksen kanta asiaan halutaanko torpedoida yksi suomen kivijaloista suomi elää

arvoisa

siis jalkapallokentän verran joka toinen minuutti yksin kaakkois suomessa avohakkuualuetta kertyy vuositasolla enemmän kuin siellä on suojeltu vuosikymmenessä kaksituhatta luvulla viidestätuhannesta kymmeneentuhanteen hehtaaria kun taas metso ohjelmalla suojeltua metsää kaksituhattakahdeksan viiva kaksituhattakahdeksantoista

rajan kolmena vuonna kaksituhatta luvulla yli sadanneljänkymmenentuhannen hehtaarin avohakkuut on tehty kymmenenä vuonna suomessa avohakattiin vuosina tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä viiva kaksituhattakolmetoista viisi pilkku neljä miljoonaa hehtaaria metsiä määrä on luken asiantuntijan laskema siis kaksi kertaa enemmän kuin koko suomessa on suojeltua metsäaluetta etelä suomi lappi kainuu kaikki mukaan lukien neljän vuoden aikana vuosina kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista avohakattiin suomessa viisisataaviisikymmentäkolmetuhatta hehtaaria neliökilometreiksi muutettuna viisituhattaviisisataakolmekymmentä neliökilometriä siis pinta alaltaan luokkaa kahdeksan tamperetta vierekkäin arvoisa puhemies kansalaisaloitteen mukaan seitsemänkymmentä prosenttia suomalaisista suhtautuu avohakkuisiin valtion mailla kielteisesti etupäässä juuri monimuotoisuuden heikkenemisen vuoksi avohakattu avohakattu aukea muuttuu hiilinielusta päästölähteeksi ainakin kahdeksikymmeneksi vuodeksi sillä metsien maaperään on sitoutunut yli puolet sen hiilestä joka maanmuokkauksen yhteydessä vapautuu ilmakehään

arvoisa herra puhemies suomalainen metsänhoito on maailman tasolla todella kehittynyttä ja suomessa vastuullisella metsänhoidolla on varsin pitkät perinteet järjestin eilen tuolla kansalaisinfossa kansanedustajien historiantunnin ja nyt pieni historiantunti suomalaisesta metsänhoidosta suomessa varsinainen metsänhoito alkoi tuhatkahdeksansataa luvun lopulla niihin aikoihin kun samalla metsän kaskeaminen eli käytännössä metsän poltto ja haaskuu kiellettiin tosiaan näihin aikoihin alkoi myös suomalaisen metsäteollisuuden kehitys ja puun laajamittainen teollinen hyödyntäminen jonka mukana suomi vaurastui ja nousi kehitysmaasta kehittyneeksi maaksi suomalainen silloinen metsätalous ja varsinkin karjan vapaa metsälaidunnus kuitenkin johtivat puun määrän merkittävään vähenemiseen suomen metsissä suoranaiseen puukatoon tietyillä alueilla tämä johtui ennen muuta tästä metsänhoitotavasta jota siihen aikaan kutsuttiin harsintahakkuuksi elikkä isompia puita aina tarpeen mukaan sieltä metsästä poistettiin muistuttaa paljon tätä jatkuvaa kasvatusta josta nyt keskustellaan puuvarat ehtyivät ja monet ikäihmiset muistavatkin lapsuutensa suomalaisen maaseudun metsät valoisina ja vehreinä metsinä joissa ei todellakaan ollut paljon puuta tähän sitten herättiin kun suomalaista metsänhoitoa alettiin tieteellisesti tuhatyhdeksänsataaviisikymmentä ja luvuilla kehittämään ja sitten alkoi laajamittaisempi siirtyminen uudistushakkuisiin eli tasaikäisrakenteiseen metsänkasvatukseen niiden ansiosta ja myöskin säännöllisen ja tiheän eri kasvuvaiheissa tapahtuvan metsänhoidon ansiosta puun määrä ja samalla hiilivaraston määrä suomalaisissa metsissä on nyt siis kasvanut merkittävästi samalla myöskin hiilensidontakyky johtuen eri ikäisrakenteisista metsistä on on sitten kasvanut tämän ansiosta ahkerilla metsänomistajilla ja myös valtion metsissä puuta on nyt sitten ollut myös metsäteollisuuden käyttöön hyvin saatavilla ja sitä on tänäkin päivänä vielä todella paljon koska metsän kasvu on kasvu on myös merkittävästi lisääntynyt ja metsäähän suomessa hakataan koskee niin näitä niin näitä uudistushakkuita kuin sitten harvennushakkuitakin juuri sen verran kuin maailmalla suomalaisen metsäteollisuuden tuotteita halutaan ostaa ei yhtään sen enempää eikä yhtään sen vähempää ja siihen meidän täällä salissa on todella vaikea vaikuttaa tosiaan niin kuin tässä edellä jo todettiin avohakkuita kaikista hakkuista on vuosittain noin prosentin luokkaa tai alle ja iso osa sitten taas kemiallisen metsäteollisuuden selluteollisuuden tarvitsemasta puumäärästä otetaan nimenomaan harvennushakkuista kun taas uudistushakkuilta puutavaraa menee enemmän sahatavaran valmistukseen tukkipuuna uudistushakkuun jälkeen kahdeksankymmentä prosenttia metsästä uudistetaan istuttamalla uudet taimet ja noin kaksikymmentä prosenttia kylvämällä ja tästä metsän uudistamisestahan säädetään metsälaissa se on pakollista kuitenkin kaksikymmentä prosenttia kaikista uudistushakkuukohteista on jäänyt uudistamatta kolme vuotta päätehakkuun jälkeen ja vajaat kymmenen prosenttia kuuden vuoden jälkeen tämä hidastaa hiilinielun uudelleen syntymistä ja heikentää metsän kasvua koska usein muut kasvit valtaavat tämän hakkuuaukean hidastaen metsän myöhempää kasvua pitää muistaa että jalostetut taimet kasvavat myös kaksikymmentä prosenttia luonnontaimia nopeammin mielestäni tätä metsän uudistamisvelvoitetta onkin tiukennettava siten että kaksi vuotta

tulisi olla tehtynä tavalla tai toisella tässä on tiukennuksen paikka hallitusohjelman mukaan kuitenkin edistämme jatkuvaa kasvatusta valtion mailla tutkimustieto jatkuvan kasvatuksen tuloksista ja seurauksista on kuitenkin vielä melko puutteellista ja siinä mielessä on hyvä että metsähallitus ja luke ovat perustaneet yhdessä suuret koealat jatkuvan kasvatuksen tutkimusta varten minulla on itsellänikin itsellänikin metsätila ja aion siellä omilla maillani myös kokeilla tulevaisuudessa jatkuvaa kasvatusta sellaisilla kuvioilla jonneka sen varmasti tiedän sopivan on kuitenkin vielä riittämättömästi tutkimustietoa jatkuvapeitteisen kasvatuksen seurauksista esimerkiksi lahopuun määrälle ja sen kautta myös monimuotoisuudelle metsätuhojen määrä ja metsän kasvun vaikutuksiin liittyvät tutkimustulokset eivät ole vielä riittäviä jatkuvapeitteisen kasvatuksen

laajamittaiseen lisäämiseen jos tähän mentäisiin yhtä aikaa kaikilla valtion mailla on selvää että mitä useammin metsään mennään sitä puuta poimimaan ja keräämään sitä enemmän myös vaurioita metsään tulee ja metsän kasvu sitä kautta saattaa kärsiä on myös selvää että kaikilla metsätyypeillä ei voida taata sitä että jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen hakkuun jälkeen se metsä uusiutuisi samalla tavalla kuin tasaikäisrakenteisessa metsänkasvatuksessa arvoisa puhemies vielä aivan lopuksi suomen metsälaki uudistettiin perusteellisesti vuonna kaksituhattaneljätoista ja ja kaikki poliittiset ryhmät sitoutuivat siihen onkin olennaista ettemme tulevaisuudessa jatkossa luo kategorisia esteitä ja rajoitteita metsänhoidolle vastoin metsätieteen parasta olemassa olevaa tietoa suomalaisissa yliopistoissa tehdään maailman huippuluokkaa olevaa tutkimusta metsänhoidosta ja metsää pitääkin hoitaa parhaalla mahdollisella menetelmällä parhaaseen tietoon perustuen riippuen siitä mikä metsätyyppi on kyseessä tällöin kyseeseen voi tulla niin tasaikäisrakenteinen metsänkasvatus kuin myös sitten jatkuvapeitteinen metsänkasvatus seuraavaksi

edustaja hoskonen ja käynnistetään nyt vastauspuheenvuorojen saantimahdollisuus

älköön hävitettäkö tämähän on ollut suomen totuus metsätaloudessa jo toistasataa vuotta ja se tilanne mikä meillä suomessa tällä hetkellä metsissämme on on pelkästään sen ansiota että metsätaloutta on harjoitettu järkevästi metsiä on uudistettu ja harvennettu ja hoidettu sitkeästi kuusikymmentä luvun alkuun asti tehtiin tätä teidän

yli kaksikymmentä vuotta kestäneen metsäurani aikana korjannut näitä jatkuvan kasvatuksen elikkä tämän nyt aloitteessa käsitellyn hakkuutavan mukaisia metsiä valtavia rääseiköitä joissa kasvu oli loppu sairaita metsiä lahoja metsiä joiden kasvu oli loppunut minun ei tarvitse sitä kurssia enää lähteä käymään olen sen karmeat jäljet nähnyt elämäni aikana ja yli kaksikymmentä vuotta niitä jälkiä korjasin voin vakuuttaa teille arvoisat edustajakollegat että tälle tielle älköön suomi koskaan lähtekö

käytännössä suomen valtion metsät ovat pitkälti lapissa lappi kainuu alueella on suurin osa suomen valtion metsistä soitin sahanjohtaja tommi ruhalle kuhmo oyhyn hän sanoi että jos tämä aloite menisi läpi se tarkoittaisi että kuhmo oyllä pistettäisiin pillit pussiin kun puuntoimitukset loppuisivat tekö jaatte arvoisat aloitteentekijät sitten irtisanomisilmoitukset missä teidän vastuunne on jos me lähdemme tätä poimintahakkuusysteemiä tekemään lapin metsäteollisuuden kannalta se tarkoittaa tuhoa mikä signaali se on suomalaiselle metsäteollisuudelle että tänne ei kannata investoida että täällä eletään sellaista aikaa jossa ei tulevaisuudesta eikä tulevasta metsien kasvusta ole mitään takeita sitäkö te haluatte mielestäni sellaiselle tielle ei koskaan pidä lähteä voihan unelmoida ja ihmetellä mutta ei sitä kannata käytäntöön lähteä viemään kun lähdetään näitä poimintahakkuita tekemään sehän tarkoittaa käytännössä sitä että sinne metsään viedään suurimmat mahdolliset koneet jotka tuhoavat sen sitten lopullisesti kun tuommoinen yli kiintokuutiometrin puu kaadetaan pienempien puiden sekaan jokainen puu vie mennessään tuhoon kymmeniä kymmeniä muita puita jää jäljelle semmoinen metsä josta sanotaan metsälaissa että metsää älköön hävitettäkö se on sen jälkeen niin sanottu lakikohde jossa metsäviranomainen joutuisi tarttumaan lain pykälän turvin siihen että metsä on kunnostettava elikkä uudistettava ja uudet taimet istutettava tämä on jo kokeiltu ei sitä kannata enää kokeilla korjuukustannukset nousevat ja ennen kaikkea se johtaa siihen että suomi putoaa pikkuhiljaa metsäteollisuuden tuotteiden markkinoilta pois tuskin sitäkään kukaan haluaa me toimimme avoimilla markkinoilla tällä hetkellä maailmalla ja sillä tiellä meidän pitää pysyä mikäli haluamme elintasomme säilyttää arvoisa puhemies mitä tulee sitten metsätuhoihin kun raskailla koneilla liikutaan on pakko mennä raskailla kun pienillä ei pysty liikkumaan se johtaa armottoman sataprosenttisen varmasti maannousemasienen leviämiseen koko suomeen ja sen jokainen suomalainen jokainen metsäammattilainen ja jokainen biologi tietää että lahopuita ei kannata kasvattaa kun niitä tulee kuitenkin jonkun verran luontaisesti ja jos metsä lahoaa pystyyn niin se ei ikinä kasva se ei ole sen jälkeen hiilinielu vaan sen jälkeen se on päästölähde tämä kannattaa kaikkien myös muistaa sitten kun nämä suuret puut on kaadettu sinne metsään sen jälkeen tuho on sen näköinen kuin äsken kuvasin ei sitä edes silmällä viitsi mennä katsomaan vaikutus suomen sahateollisuuteen ja selluteollisuuteen olisi aivan järkyttävä ja se vaikuttaisi pikkuhiljaa myös siihen että meillä metalliteollisuus kärsisi koska koneiden koneiden valmistus ja erilaiset metsäteollisuuden laitetoimitukset tässä maassa pikkuhiljaa hiipuisivat ja ennen kaikkea metsäteollisuuden isot yhtiöt pikkuhiljaa siirtyisivät maasta pois

suurimmaksi osaksi ulkomailla omistettua omaisuutta vain yksi on täysin suomessa omistettu niin että sen päätösvalta täysin suomessa elikkä nämä kaksi muuta todennäköisesti ottaisivat osoitteekseen jonkun muun valtion kuin suomi nimisen valtion elikkä tällaista peliä tässä ollaan pelaamassa ja tätä tätä minä en millään jaksa ymmärtää arvoisa puhemies pari asiaa lopuksi vielä ilmastopolitiikan kannalta tämä aloite on mielestäni aivan järkyttävä katsokaapa mitä tapahtui viime kesänä saksassa kun siellä oli ylitiheitä metsiä joita ei ollut harvennettu ja vanhoja metsiä joita ei ollut uudistettu mitä tapahtui metsät happanivat pystyyn ja kuolivat kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä miljoonaa mottia metsää kuoli pystyyn sekö on sitten tämän aloitteen mukainen tavoitemetsä saman ilmiön mukaisista ongelmista suomen metsätalous tällä hetkellä juuri kärsii kun euroopassa dumpataan markkinoille valtava määrä puita siinä hädässä että kaikki kuolee pystyyn kun metsiä ei ole hoidettu eikä uudistettu toivottavasti tälle tielle meidän ei tarvitse lähteä on biologinen mahdottomuus lähteä kasvattamaan eri ikäistä metsikköä eri kerroksina koska esimerkiksi valopuilla männyillä se on täysin mahdotonta jo pelkästään korjuuteknisesti mutta myös valonkestävyyden takia toivon että tällaisia mukaansatempaavia biologisia ajatuksia ei esitettäisi ellei faktoihin haluta vedota sitten vielä metsän terveyden kannalta jos emme uudista metsiämme se johtaa siihen että me menetämme kasvavan metsän elämänvoiman sellainen metsä joka ei kasva eikä tuota uutta puuta ei kestä sienitauteja ei kestä hyönteistuhoja eikä kestä yhtään korjuuvaurioitakaan älkää hyvät ihmiset vain tälle tielle lähtekö nykyiset metsienkäsittelyn muodot mitkä suomen metsälaki tällä hetkellä sallii tarjoavat valtavan määrän mahdollisuuksia pikkuhiljaa uudistaa suomen metsiä järkevästi kaikkihan me tässä eduskuntasalissakin tiedämme me ihmispoloiset senkin että mekään emme voi olla ikuisia sukupolvien on on ihmistenkin keskuudessa vaihduttava jotta se uusiutuminen tapahtuu ja elinvoima säilyy kansakunnassa suomi itse asiassa kansakuntana on pikkusen vaarallisella tiellä tässä suhteessa kun näitä ihmistaimia syntyy liian vähän tähän maahan lopuksi arvoisa puhemies totean vielä sen että kun tämä käsittely on nyt alkamassa niin toivon että tässä yhteydessä otetaan kantaa myös siihen

jos tämä päätösaloite sattuisi menestymään silloin meidän pitää tehdä päätös myös siitä kuka teistä kansanedustajista lähtee viemään irtisanomisilmoituksia pohjoisen sahoille ja pohjoisen metsäkoneihmisille kuorma automiehille ja koko sille porukalle joka tänä päivänä metsästä leipänsä saa tämä ei ole mitään lastenleikkiä eikä mukava päiväretki vaan tämä on totista totta ja toivottavasti tämä ymmärretään tämän aloitteen käsittelyn yhteydessä
siirrytään nyt enintään minuutin mittaisiin vastauspuheenvuoroihin käydään sitä

arvoisa puhemies itse haluan kiittää tämän kansalaisaloitteen tekijöitä on ilo nähdä että suomesta löytyy näin paljon luonnon ystäviä tämä aloite vastaa hyvin myös suomalaisten oikeustajua koska iso osa suomalaisista suhtautuu kriittisesti avohakkuisiin edustaja petelius totesi tässä todella hyvin mikä on suomalaisen luonnon ja metsäluonnon monimuotoisuuden tila yli kolmasosa suomalaisen luonnon uhanalaisista lajeista elää metsissä ja suurin syy uhanalaistumiselle on metsätalous samaan aikaan me kaikki täällä olemme sitoutuneet luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämiseen tätä ei tehdä ilman muutoksia metsätaloudessa samaan aikaan meidän on hyvä pohtia myös

arvoisa herra puhemies tässä salissa on usein viitattu asiantuntijoihin emeritusprofessori kärkkäisen ja useiden satojen muiden metsäasiantuntijoiden mukaan avohakkuukielto ei parantaisi metsäluonnon tilaa vaan päinvastoin heikentäisi sitä

avohakkuun kieltäjät välittävät vääriä mielikuvia vääriä faktoja ja minusta on surullista että näillä faktoilla moni kansalainen on ikään kuin tehty metsävastaiseksi palaan pitemmässä puheenvuorossani tähän asiaan
arvoisa puhemies perussuomalaiset sinänsä tervehtivät ilolla kaikkia kansalaisaloitteita ja tämäkin on tärkeää tärkeää käsitellä huolellisesti ja käydä läpi perusteelliset asiantuntijakuulemiset tässä toivoisi toki että jopa vihreätkin sitten luottaisivat asiantuntija arvioihin tässä oikeastaan mietityttää sekoitetaanko osaltaan just luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutosta silloin kun ne eivät eivät ole ihan samalla kartalla metsien metsien puutteestahan tässä ei voi olla kyse koska suomessa on kyllä metsää perussuomalaiset ovat nimittäin nähneet metsää muuallakin kuin kaivopuistossa eli meillä on tästä tästä kyllä näkemys ehkä mitä tulee ilmastonmuutoskysymykseen niin metsähän sitoo parhaiten silloin kun se kasvaa nopeasti eli silloin se sitoo hiilidioksidia kun se on parhaassa kasvuvaiheessa täytyy pohtia oikeasti miten

arvoisa puhemies lapin metsien puuvarat ja suurten puiden määrä ovat kasvaneet ainakin kuudenkymmenen vuoden ajan tänä aikana metsiä on hoidettu pääosin alaharvennuksin ja uudishakkuin nykyisellä monipuolisella hakkuutapojen yhdistelmällä puuvarat ja samalla hakkuumahdollisuudet kasvavat myös seuraavat kolmekymmentä vuotta tämä mahdollistaa metsäsektorin säilymisen lapin taloudellisesti suurimpana elinkeinona myös tulevaisuudessa täysi jatkuvaan kasvatukseen siirtyminen tarkoittaisi että nykyisen puumäärän saamiseksi hakkuupinta hakkuupinta alaa olisi lisättävä merkittävästi tai puun myyntimäärää alennettava noin kolmekymmentä prosenttia avohakkuulta tulevan puumäärän saamiseksi jatkuvalla kasvatuksella tarvitaan kolminkertainen hakkuupinta ala valtion mailla on käytössä kasvupaikkaperusteinen tarkan paikkatiedon avulla metsäammattilaiset valitsevat pienipiirteisesti kullekin metsikölle parhaiten soveltuvan metsänkäsittelymallin ja näitä hakkuutapoja on kaksitoista jatkuvaa kasvatusta käytetään myös pohjoisen karuissa männiköissä soveltuvilla turvemailla ja maisemasyistä erityiskohteissa kuten matkailu ja poronhoitoalueilla

arvoisa puhemies itsekin olen sitä mieltä että on hyvä että kansalaisaloitteita tehdään mutta kyllä täytyy sanoa että tämä kansalaisaloite on itselleni pettymys asiahan on sinänsä tärkeä mutta tämä

koko otsikko tälle kansalaisaloitteelle minun mielestäni se ikään kuin lyö märkää rättiä tälle suomalaiselle hienolle metsäpolitiikalle joka on viidenkymmenen vuoden aikana lisännyt seitsemänkymmentä prosenttia metsien tilavuutta se on valtavan hieno saavutus ja siitä pitäisi antaa kunniamaininta kun me tiedämme että avohakkuiden jäljiltä kuitenkin istutetaan aina parempia taimia jotka saattavat olla kaksikymmentä viiva kaksikymmentäviisi prosenttia parempia kasvupotentiaaliltaan eli hiidensidontakyvyltään niin jos me haluamme että metsät joskus kasvavat sen sataviisikymmentä miljoonaa mikä on meidän kaukainen tavoite niin silloin pitää ehdottomasti metsiä hoitaa hyvin niitä pitää tarpeen mukaan lannoittaa ja

arvoisa herra puhemies kiitän kansalaisia kansalaisaloitteesta joka on aina arvokas keskustelunavaus tähänkin saliin vaikka se tunteita herättääkin niin minun mielestäni metsäpolitiikasta pitää pystyä keskustelemaan avoimesti ei ihan kaikki täydellisesti meillä suomenmaassakaan ole jos me olemme sahojen tulevaisuudesta huolissamme niin kyllä minä haluaisin nähdä että sitä järeääkin tukkipuuta meidän metsissä vielä kasvaa tällä hetkellä tällä hetkellä keskitytään enemmän kyllä siihen että kuitupuutavoite täyttyisi tietysti meidän täytyy nähdä myöskin metsissä toisenlainen käyttö myöskin se virkistys ja matkailukäyttö mikä erityisesti metsähallituksen osalta on erinomaisen merkityksellinen voidaanko ajatella niin että metsiä käsiteltäisiin toisella tavalla varsinkin näillä alueilla missä siitä metsästä saadaan myöskin toisenlaista tuottoarvoa kuin se että että se hakataan tai kaadetaan meillä on kyllä tässä uudessa metsälaissakin paljon asioita mutta niihin voi palata sitten pidemmässä puheenvuorossa
arvoisa puhemies metsien monimuotoisuus ja toisaalta talousmetsät kuuluvat molemmat hyvään metsänhoitoon tässä kansalaisaloitteessa minun mielestäni lähdetään aika yksisilmäisesti lopettamaan avohakkuut valtion mailla kun meillä tällä hetkellä sekä jatkuvan kasvatuksen menetelmä että avohakkuut en ymmärrä minkä tähden meidän pitäisi kieltää avohakkuut kokonaisuudessaan kun täälläkin kollegat ovat tuoneet esille sen monet hyödylliset hyödylliset puolet jos ajatellaan suomalaista metsätaloutta niin sen vahvuus on nimenomaan siinä että meillä nämä kasvavat nuoret metsät sitovat hiiltä jos me päästämme meidän metsämme lahoamaan pystyyn niin nehän muuttuvat silloin päästölähteiksi meillä hiilinielut ovat kasvaneet ja

painuisi negatiiviseksi korjuun ja kuljetuksen urakointipalveluiden osto maakunnissa vähenisi yhteensä noin neljäkymmentä miljoonaa euroa vuodessa erityisesti itä ja pohjois suomessa ja tukin tarjonta vähenisi noin miljoona

hyväksyttiin metsäneuvostossa vasta joulukuussa kahdeksantoista ja se tuli valtioneuvoston vahvistamalla periaatepäätöksellä tänä keväänä voimaan siinä on seuraavia hyviä päämääriä suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuvalle liiketoiminnalle metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat metsät ovat aktiivisessa taloudellisesti ekologisesti sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä lisäksi siellä sanotaan että aktiivisella ja kestävällä metsienhoidolla lisätään metsien kasvua niin että metsät säilyvät hiilinieluina ja raaka ainetta riittää samalla teollisuuden tarpeisiin ja korvaamaan fossiilisia raaka aineita näen että tämmöinen avohakkuukielto on myös ristiriidassa

jatkuvassa kasvatuksessa ei ole selvää uudistamisvaihetta uusia puita ei istuteta tai kylvetä eikä maata muokata kuten päätehakkuun jälkeen jatkuva kasvatus suosii esimerkiksi varjoa sietävää kuusta avointen alojen kasvit ja eläimet eivät peitteisessä metsässä viihdy männyn ja koivun uudistaminen huononee ratkaisevasti ja jatkuvan kasvatuksen alueet muuttuvat vähitellen puhtaiksi kuusikoiksi jos metsikön puulajeja on vaihdettava tuholaisten takia on avohakkuu ainoa vaihtoehto
arvoisa herra

puhemies kiitos aloitteen tekijöille aloitteesta metsätalous on suomelle tärkeää ja siitä kannattaa aina keskustella vain keskusteleva yhteisö menestyy sinänsä en aloitetta tässä muodossa kannata siihen liittyy tieteellistä ja tutkimuksellista taustaa sinänsä metsähallituksen tuloutustavoitteet ovat ilmeisesti vieläkin aika lailla ylärajalla näin ainakin vaalikaudella kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista ympäristövaliokunnassa meille kerrottiin että siinä ei kannata liikaa ahnehtia

se mihinkä haluan kiinnittää huomiota on on alueet jotka ovat retkeilyn ja virkistyksen kannalta tärkeitä kansallispuistot luonnonsuojelualueet toivoisin että niiden alueitten vieressä ei ole suoraa rajaa josta alkaa

arvoisa puhemies täällä edustaja emma kari totesi että näin paljon on metsän ystäviä kuin on allekirjoittajia tässä aloitteessa itse en suostu tällä tavalla ajattelemaan vaan ajattelisin että suuri osa suomalaisista on itse asiassa metsän ystäviä me elämme metsässä ja metsästä ja ja itsellenikin on valtavan tärkeää paitsi ymmärrän hyvin ja ja tuen tärkeätä metsäelinkeinoa meidän metsäteollisuutta virkistyskäyttö mikä metsällä on minusta se on semmoinen inspiraation lähde ja voi sanoa joskus jopa että pitää mennä metsään jotta ei mene metsään kun ajatellaan tätä aloitetta niin minusta tässä kyllä sahattaisiin nyt omaa oksaa aika pahan kerran jos tämä hyväksyttäisiin jos me ajattelemme luonnon monimuotoisuuden turvaamista jatkuva kasvatus ei tuo lisäarvoa vaan oleellista on luontokohteiden ja puuryhmien säästäminen ja lahopuujatkumon turvaaminen hakkuutavasta riippumatta kyllä kun tämä erityisesti kohdistuu sinne pohjois suomeen ja lappiin niin meillähän on pinta alasta nyt kolmekymmentä prosenttia tai vähän reilukin suojeltu se on hyvä asia nekin alueet ovat

me jos me lähtisimme tälle linjalle se kyllä sitten johtaisi siihen että pikkuhiljaa meidän metsät metsät rämettyisivät ja se ei olisi hyvä kenellekään

puhemies hyvä että tämä herättää keskustelua lähdetään siitä että myöskin jatkuvapeitteinen metsänkasvatus tarvitsee hoitoa kaikki metsät tarvitsevat hoitoa tämä edustaja koposen huoli siitä kumoutuu juuri tällä että tämmöinen metsänkasvatus edellyttää että se metsä pidetään avoimena eri ikäisenä maapohja mahdollisesti eri puulajeja kun puhutaan metsästä niin metsä käsitteenä on jo vuosikymmenien aikana muuttunut se sekametsälaji joka meillä on ennen ollut oli oikeaa metsää jossa oli myöskin lahopuuta ja vanhaa metsää nyt kun meillä on näitä yksilajisia samanikäisiä puunrunkoja edustaja hoskonen tässä viittasi niihin saksan tuhoihin ja ne johtuvat nimenomaan siitä että ne ovat samanikäisiä yhden lajin puita joihin tuholaiset iskevät ja joissa ei ole sitä metsäluonnon omaa monimuotoisuuden turvaavaa tuholaislajistoa esimerkiksi kaarnakuoriaisille

aloitteeseen ja aihepiiriin todellakin liittyy tunteita niistä kaikki eivät ole niin positiivisia kuin kansan vilpitön huoli tähän on liittynyt myöskin poliitikkoja jakamassa vääristeltyjä kuvia pöllön poikasista ja keräämässä tuhansia allekirjoituksia aloitteeseen sellaisilla mediauutisilla

tuhota kallista metsäomaisuuttaan nyt kuulostaa siltä että asiantuntijana itseään tässä asiassa pitävät ovat tietyn tahon edustajia ja toivon että eduskunnassa kuullaan myös muitten tahojen edustajia

arvoisa puhemies tästä on hyvä jatkaa mihin edustaja mäkelä päätyi kansalaisaloitteeseen on toki suhtauduttava aina vakavasti mutta täytyy ymmärtää myös se että se on yhden kansanosan näkemys mutta ei suinkaan ja en uskoisi että tässä asiassa se on lähellekään enemmistön

ennen kaikkea tässä pitää kuulla nyt metsäalan asiantuntijoita laajasti yhdyn myös siihen näkemykseen mikä täällä on tuotu esille että kyllä tässä metsänhoidossa jos missä suomi on ollut esimerkillinen miljardi kuutiota lisää viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana aikana

on osattu ja osataan tehdä monia asioita hyvin on joitakin paikkoja joihin sopii avohakkuu ja joitakin paikkoja joihin sopii jatkuva kasvatus se on kaiketi täysin selvää kaikille että taloudellisessa ja työllisyysmielessä tässä avohakkuiden kiellossa ei ole mitään järkeä mutta hyvin

puhemies edustaja kivelä puhui omassa puheenvuorossaan kauniisti suomalaisista metsistä ja näin erämiehenä melkein tuli tippa linssiin allekirjoitan kyllä sen mitä metsät suomalaisille merkitsevät kannatan itsekin jatkuvan kasvatuksen lisäämistä ja olen hyvin ilolla tervehtinyt sitä että esimerkiksi metsähallitus on pinta alaa tehdään lisännyt tuolla lapin maakunnassa samoin pidän äärettömän tärkeänä että hakkuita toteutettaessa me huomioimme myös riistan elinympäristöt esimerkiksi riistatiheikköjen ja sitten näiden niin sanottujen donitsihakkuiden muodossa on kuitenkin niin että avohakkuu on tietyillä alueilla ainoa mahdollisuus sen puuston uudistamiseen ja minusta tämä aloite on myös selkeästi hallitusohjelman vastainen ja toivon että kaikki hallituspuolueet sen yhdessä tyrmäävät se on myös hyökkäys pohjois suomen maa ja metsätaloutta sekä metsäteollisuutta vastaan enkä voi sitä millään tavalla kannattaa

itse haluaisin vielä korostaa nimenomaan tätä monikäyttöaspektia eli avohakkuiden vähentämisen ideahan on nimenomaan siinä että mahdollistettaisiin paremmin teollisuuden tarpeiden rinnalla luonnon virkistyskäyttö matkailu ja hiilensidonta kyllä minä näen että meidän pitää pystyä myös kriittisesti täällä tarkastelemaan sitä mikä on teollisuuden etu ja mikä on yhteiskunnan kokonaisetu kun katsotaan yhteiskunnan kokonaisetua niin väitän että tämä luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on sellainen

todeta että teollisuuden etu ja metsänomistajien etu eivät välttämättä ole aina yhteneviä meillä on paljon tutkimustietoa ja käytännön kokemusta siitä on voitu osoittaa että

on metsänomistajalle taloudellisesti yhtä kannattavaa tai jopa kannattavampaa kuin avohakkuu tässä on käynnissä paradigman muutos ja mielestäni on tosi hyvä että myös ja metsänhoitoyhdistysten suunnalta tulee sitä viestiä että että asia on muuttumassa mutta se mitä ehkä tarvittaisiin lisää on metsäalan koulutus ja osaamistason nostamista tämän asian suhteen

se mikä on edullista paperiteollisuudelle ei välttämättä ole taloudellisesti edullisinta metsänomistajalle eikä myöskään sahateollisuudelle mutta olennaista on tunnustaa että nykyinen vallitseva metsänkäsittelymenetelmä on tärkein suomen luonnon lajeja uhanalaistava asia metsäluonnon lajit ovat meidän suurin uhanalaisten ryhmä ja uhanalaisten lajien osuus on kasvanut edellisessä kartoituksessa se oli joka kymmenes laji uusimmassa se on jopa joka yhdeksäs hiilinielujen tutkijat ovat myös todenneet että avohakkuun jälkeen kestää parikymmentä vuotta ennen kuin se hakkuualue muuttuu hiilinieluksi ja vielä kauemmin ennen kuin sitten hiilinielu on niin suuri että se korvaa siinä hakkuu ja taimitusvaiheessa tapahtuneet tapahtuneet päästöt

arvoisa puhemies edustaja petelius monimuotoisuutta vaalitaan joka tapauksessa talousmetsien luonnonhoitotoimista keskeisiä ovat muun muassa arvokkaiden elinympäristöjen turvaaminen säästöpuiden jättäminen kuolleen puun säilyttäminen puulajivalikoiman ylläpito sekä hallittu tulenkäyttö

keskustelua täällä ihan perusteellisesti tästä asiasta en tätä aloitetta kannata avoimesti tunnustan että olen niin sanottu city boy enkä juurikaan metsästä mitään ymmärrä mutta sen verran ymmärrän että suomalaisen metsänhoidon paras asiantuntija on suomalainen metsänhoitaja metsänhoidon tulee olla kokonaistaloudellista sen tulee olla kansantaloudellisesti järkevää sen tulee olla erityisesti suomalaisesta näkökulmasta kansantaloudellisesti järkevää ja minusta tämä esitys ei sitä edistä
arvoisa puhemies siinä oli city boy laukkaselta oikein järkevä puheenvuoro metsien käyttöön liittyen sen sijaan kun edustaja hassi puhui puun ikään liittyvistä kysymyksistä on pakko kyllä todeta että puullakin ikä tulee vastaan hiilinielu hupenee ennen pitkää kyllä metsien uudistaminen on tärkeä osa myös hiilinielujen ylläpitämistä kun kuuntelee tätä keskustelua niin kyllä semmoinen johtopäätös melkein täytyy yhteisesti tehdä että kannattaa pitää maltti ja järki päässä ja käyttää monipuolisesti nykyisen metsälain mahdollistamia mahdollistamia erilaisia menetelmiä muistetaan myös metsien virkistyskäyttöön liittyvät kysymykset kun täällä monet edustajat ovat kuitenkin valmiita siirtymään tähän tähän aloitteen mukaiseen toimintaan niin on myös pakko kysyä työllisyysnäkökulmasta mitä kouluja sitten laitetaan kiinni mitä terveyskeskuksia pohjois suomessa laitetaan kiinni kun työt loppuvat suomalainen metsänhoito on ollut vastuullista ja se on sitä jatkossakin

arvoisa puhemies

suomalainenkin luonto on hätätilassa siksi haluan aluksi kiittää kaikkia tärkeän kansalaisaloitteen tekijöitä ja allekirjoittajia avohakkuiden rajoittaminen suomalaisessa metsässä on tärkeä askel suomalaisen metsäluonnon lajien suojelemisessa ja on tärkeää että eduskunta nyt keskustelee tästä asiasta suomalainen metsätalous on tuonut työtä toimeentuloa ja myös innovatiivisia ratkaisuja ongelmiimme metsäpohjaisilla tuotteilla voikin olla tärkeä rooli fossiilitalouden tuotteiden korvaamisessa luonnon monimuotoisuuden ja hiilensidonnan kannalta olemme kuitenkin kaukana vastuullisesta metsänkäytöstä suomalaisia metsiä hyödynnetään tavalla joka aiheuttaa elinympäristöjen vaarantumista ja katoamista lajien uhanalaistumista ja ilmaston lämpenemistä tähän on saatava muutos se on kaikkien etu myös talouden muutama tarina siitä millaisia ongelmia nykyinen tapamme hyödyntää metsiä on aiheuttanut hömötiainen on metsäluontomme tuttu edustaja varmasti moni tässäkin salissa tunnistaa tuon eloisasti liikkuvan pyöreän pikkulinnun joka vanhoissa metsissä kulkiessa saattaa istahtaa alaoksalle tarkkailemaan ohikulkijaa pää hieman vinossa hömötiainen on ollut aiemmin metsässä liikkujalle tuttu ja usein havaittava kaveri vielä minunkin lapsuudessani hömötiainen oli yleinen laji mutta kaksituhatta luvulla se on taantunut suomessa elinvoimaisesta erittäin uhanalaiseksi erittäin uhanalaiseksi hömötiainen taantuu sillä se ei löydä hakatusta metsästä syötävää minä voin sanoa varmaksi että en halua olla todistamassa sitä hetkeä jossa joutuisimme toteamaan hömötiaisen kadonneen suomesta metsälajeistamme tunnetuimpia lienee metso jokainen joka on joskus metsässä kohdannut täysikasvuisen ukkometson on varmasti kokenut sen taianomaisen tunteen joka tuon metsien aatelisen tapaamiseen liittyy myös metson tilanne on ajautunut metsissämme pitkällä aikavälillä ahtaalle metson kannat suomessa ovat merkittävästi matalammalla kuin vielä esimerkiksi kuusikymmentä luvulla metso tarvitsee laajoja metsäalueita elinympäristökseen ja metsien voimaperäiset hakkuut sekä tiheä metsäautotieverkosto ovat syy kannan heikkenemiselle myös metson soidinpaikkoja on tuhottu avohakkuilla itselleni henkilökohtaisesti tärkeä laji on kuukkeli kuukkeli monelle tuttu lintu ja on ollut suomalaiselle metsänkävijälle mieluinen vieras minulla on metsässä kulkiessani tapana tarkkailla kuukkeleita ja niitä tavatessa tervehtiä iloisesti ja jutella niiden kanssa kuukkeli liitetään nykyään vahvasti lapin luontoon sillä sen elinalueet sijaitsevat sijaitsevat pohjoisemmassa suomessa mutta tosiasiassa kuukkeli on ollut aiemmin koko suomen laji sitä on tavattu eteläisimmän suomen metsiä myöten ihmisen vaikutuksen myötä kuukkeli ajautui etelässä niin ahtaalle että se lähes hävisi paikkauskollisena lintuna metsien häviäminen on kuukkelille myrkkyä ja se on listattu suomessa tarkkailtavaksi lajiksi sillä lajin kantojen kehitys on ollut huolestuttava ikävät vaikutukset eivät rajoitu pelkästään lintuihin avohakkuista kärsivät monet muutkin eläin ja kasvilajit esimerkiksi kovakuoriaisille metsäluonnon yksipuolistuminen tekee paljon hallaa ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan kovakuoriaispopulaatiot eivät avohakkuun jälkeen palaa metsään ennalleen edes viidessäkymmenessä vuodessa siis puolessa vuosisadassa arvoisa puhemies kuten todettua avohakkuut eivät aiheuta ainoastaan vaikeuksia meille rakkaille lajeille ne aiheuttavat myös merkittäviä ilmastopäästöjä helposti ajatellaan että metsään sitoutunut hiili sijaitsee vain puunrungoissa mutta se ei pidä paikkaansa merkittävä osa jopa puustoa suurempi osa sijaitsee metsän maaperässä kun metsä hakataan täysin vapautuu myös maaperän hiili tarvitsemme metsänhoidon menetelmien muutosta ja monipuolistamista jatkuvan kasvatuksen menetelmiä tulee hyödyntää entistä enemmän tällä hetkellä metsätalouden tuotteista vain noin viidesosa menee pitkäkestoisiin tuotteisiin ja keskimäärin hiili vapautuu jo muutaman vuoden sisällä huomattavaa on myös että puubiomassan arvo yksikköä kohti on romahtanut viimeisen vuosikymmenen aikana jatkuvan kasvatuksen menetelmästä on suomessakin hyviä kokemuksia näissä metsissä maaperän hiilivarasto säilyy pidempään ja puutavarasta suurempi osuus on pitkäkestoisiin tuotteisiin soveltuvaa tukkipuuta jolloin sitoutunut hiili säilyy tai varastoituu pidemmäksi aikaa tämä tietää myös parempaa tuloa metsänomistajalle kun tukkipuuta on enemmän yhdyn niihin näkemyksiin täällä salissa että tässä asiassa on tarpeellista kuunnella asiantuntijoita ja tutkijoita ja tehdä päätös kansalaisaloitteen jatkosta nojaten tutkittuun tietoon eri menetelmien kaikista vaikutuksista arvoisa puhemies etenkään lajien kadon osalta pelkästään avohakkuiden lopettaminen ei ratkaise kaikkea tarvitsemme myös voimallista luonnonsuojelua ja vanhan metsäluonnon säilyttämistä emme kuitenkaan voi paeta tosiasiaa että luontomme on hätätilassa ja maailmaa uhkaa ilmastokatastrofi siksi avohakkuiden lopettaminen valtion mailla on askel joka meidän on otettava valtion on näytettävä esimerkkiä siinä että luonto ja maapallo ovat meille korvaamattomia ja että niiden säilyttämiseksi meidän on tehtävä kaikkemme

arvoisa puhemies

aikana tapamme hyödyntää metsiä ovat muuttuneet kaskeamisesta ja tervanpoltosta on siirrytty sellunkeittoon ja korkean jalostusasteen tuotteisiin puurakentamisessa hirsimökeistä puurakenteisiin kerrostaloihin työn ja taloudellisen hyvinvoinnin lisäksi metsä on ollut henkinen kotimme esi isillemme metsä oli myyttinen paikka tänä päivänä tiedämme tutkitusti metsässä oleilun terveyshyödyt samoin on kasvanut tietämyksemme metsien hiilinielujen merkityksestä osana ilmastokriisin ratkaisua ja metsäelinympäristöjen merkityksestä uhanalaisten lajien elinympäristöinä arvoisa puhemies tänään käsittelemme kansalaisaloitetta avohakkuista luopumiseksi valtion metsissä kansalaisaloite on hyvin perusteltu ja nostaa tärkeän asian julkiseen keskusteluun kiitos kaikille aloitteen käynnistäneille ja sen allekirjoittaneille vihreät kannattaa avohakkuista luopumista valtion omistamilla mailla sekä turvemailla kuten täällä on moneen kertaan todettu kansalaisaloitteen hyväksyminen tarkoittaisi sitä että valtion omistamia metsiä hoidettaisiin jatkossa jatkuvan kasvatuksen menetelmin jatkuvalla kasvatuksella on monia etuja metsät säilyisivät metsinä hyödyntämisestä huolimatta virkistyskäyttö voisi jatkua ja mustikka ja sienipaikat säästyisivät jatkuva jatkuva kasvatus hyödyttää monia uhanalaisia lajeja arvoisa puhemies keskustelussa on tärkeää pitää erillään jatkuva kasvatus ja harsintahakkuut jälkimmäisiä on tehty vuosikymmeniä sitten ja niissä poistettiin suuret puut välittämättä jäljelle jäävän metsän kasvukunnosta myös jatkuvassa kasvatuksessa poistetaan isoimpia puita mutta samalla huolehditaan jäljelle jäävän puuston kasvukunnosta jättämällä kasvatuskelpoisia taimia ja nuorempia puita on myös tärkeää huomata että eri tutkimusten mukaan tuotto odotus voi jatkuvan kasvatuksen menetelmässä olla vähintään sama tai jopa parempi kuin avohakatussa metsässä edelleen on tärkeää huomata että aloite ei ole ehdoton vaan sisältää poikkeusmahdollisuuden eli avohakkuun voisi edelleen tehdä jos se on metsän terveyden kannalta välttämätöntä esimerkiksi kuusikoissa voi levitä juurikääpä jota on vaikea saada kuriin muuten kuin hakkaamalla kyseinen kuvio aukoksi ja uudistamalla se jollekin muulle puulle kuin kuuselle arvoisa puhemies tällä hetkellä vain alle viisi prosenttia talousmetsistämme hoidetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmin tarvitsemme metsänhoitomenetelmien moninaistamista ja valtio voi siinä näyttää hyvää esimerkkiä valtion omistuksessa on tuottavasta metsämaastamme noin neljännes jatkuvan kasvatuksen menetelmien laajentaminen metsähallituksen talousmetsissä tukee erityisesti metsähallituksen toiminnan sosiaalista kestävyyttä hakkuutavan valinta ei kuitenkaan yksin takaa metsien monimuotoisuuden suotuisaa kehitystä tai hiilinielujen kasvua olennaista onkin asettaa nykyistä huomattavasti kunnianhimoisemmat tavoitteet valtion metsien käytölle valtion metsien hoidossa tulee tavoitella nettopositiivisuutta tämä tarkoittaisi sitä että metsätalouden piirissä olevissa valtion metsissä metsissä ei pelkästään pyrittäisi turvaamaan monimuotoisuutta vaan sitä vahvistettaisiin aktiivisesti arvoisa puhemies yli kolmannes suomen uhanalaisista lajeista on metsälajeja suurimpia syitä metsälajien uhanalaistumiselle ovat lahopuun määrän väheneminen ja metsien hakkuut metsäluontotyypeistämme seitsemänkymmentä prosenttia on uhanalaisia jatkuvaan kasvatukseen siirtyminen auttaisi niitä uhanalaisia lajeja jotka vaativat metsän säilymistä metsäisenä tällaisia ovat esimerkiksi vaarantuneeksi luokiteltu pyy erittäin uhanalaiseksi luokiteltu hömötiainen ja jonka elinympäristöjen katoamista edustaja pitko tässä hyvin kauniisti kuvasi jatkuvassa kasvatuksessakin on huolehdittava esimerkiksi lahopuun ja ja kookkaiden säästöpuiden jättämisestä metsään jatkuva kasvatus suojelisi myös vesistöjä ja auttaisi torjumaan ilmastonmuutosta avohakkuiden yhteydessä tehty maanmuokkaus pilaa mökkijärvet ja aiheuttaa ilmastopäästöjä erityisesti turvemailla arvoisa puhemies suuri osa valtion metsistä sijaitsee lapissa pohjois pohjanmaalla ja kainuussa aloitteella olisi siten suuri paikallinen vaikutus pelkona on kuten tässäkin salissa on tuotu esiin että metsähallituksen puun myynti vähenisi ja paikallistalous heikkenisi sahat ja sahatavaran jalostus ovat näillä alueilla merkittävä paikallinen työllistäjä tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella näyttää siltä että jatkuva kasvatus turvaisi tukkipuun määrän todelliset hakkuumäärät on toki hyvä tarkistaa aloitteen käsittelyn edetessä matkailun kannalta jatkuvan kasvatuksen mukaan hoidetut metsät ovat parempia kuin avohakkuumetsät tällä hetkellä tosiasia on että metsähallituksen mailla avohakataan vanhoja luonto ja virkistyskäyttöarvoltaan arvokkaita metsiä arvoisa puhemies valtion omistamat metsät ovat meidän kaikkien omaisuutta siksi on tärkeää keskustella niiden käytöstä täällä eduskunnassa on tärkeää että kansalaisaloite saa eduskunnassa perusteellisen ja monipuolisen käsittelyn ja että käsittely pohjautuu ajantasaisiin ja kattaviin metsävaratietoihin ja vaikutusarvioihin ja kattavaan tutkimustietoon kuten täällä salissa on useampi todennut

jatkuvaan kasvatukseen voidaan siirtyä valtion mailla toki myös vaiheittain suunta on tärkein

arvoisa puhemies metsät ovat minulle enemmän kuin puita metsät merkitsevät minulle varmasti muutakin kuin metsistä saatavaa rahaa liikun mielelläni luonnossa sienestän ja saatanpa vain istuskella metsässä kiven päällä miettimässä maailman menoa tästä huolimatta olen koulutukseltani metsätalousinsinööri ja olen myös puualan yrittäjä joten ymmärrän tärkeimmän ja uusiutuvan luonnonvaramme arvon maamme hyvinvoinnin pohja on hyvin pitkälti metsien varassa niistä on pidettävä totta kai hyvää huolta koko meidän tärkeä metsäketjumme kestää tarkastelun muiden maiden joukossa suomi on euroopan metsäisimpänä maana myös sielultaan metsäinen moni viettää aikaa ja virkistäytyy metsissä metsä puhdistaa ilmaa se tuottaa meille happea samalla se toimii itse hiilinieluna luonnon monimuotoisuuden säilyttäjänä metsäteollisuuden raaka ainevarastona ja uusien materiaalien ja teknologioiden raaka aineen lähteenä ja rakennusmateriaalina sekä kasvattaa polttopuuta kuten on tehnyt ihmiskunnalle jo kymmenientuhansien vuosien ajan metsästä on siis moneksi kaikki metsien hakkuumenetelmät eivät sovi sovi kopioituna joka paikkaan joillakin alueilla päätehakkuun tekeminen ja sen jälkeinen metsän uudistaminen istuttamalla on parempi tapa nopean hiilinielun ja maksimaalisen puumäärän saamiseksi kuin jatkuva kasvatus olisi joillekin alueille taas jatkuva kasvatus sopii oikein hyvin on selvä että hiilinielujen tärkeys kasvaa tulevina vuosina ja vuosikymmeninä minä ja puolueeni keskusta kannatamme metsänomistajan vapautta valita oma hakkuumenetelmänsä jos jatkuva kasvatus on jonkun metsänomistajan toive kasvatusmenetelmänä hänen on saatava kasvattaa silloin metsäänsä niin jos taas hän haluaa tehdä päätehakkuun myös sen on onnistuttava nykyinen lainsäädäntö toimii siis tässä hyvin sama pätee syistä valtion metsiinkin arvoisa puhemies meidän tärkeintä luonnonvaraamme on myös saatava hyödyntää ihmisen hyväksi hyvinvointia ei synny ilman rahaa hakatun puun arvoa pitää pystyä myös nostamaan kilohinnan on oltava suurempi on tärkeää että kaadetusta kuutiometristä saadaan mahdollisimman hyvä tuotto ja puun jalostus tapahtuu mahdollisimman pitkälle suomessa puu työllistää tätä kautta parhaiten metsissä on paljon mahdollisuuksia uudet öljyä korvaavat materiaalit tulevat nousemaan tärkeään arvoon kun siirrytään fossiilitaloudesta uusiutuvan kestävän biotalouden aikaan keskustan mielestä metsien eri käyttömuodot eivät ole ristiriitaisia vaan ne ovat yhteensovitettavissa kasvavan biotalouden kanssa haluamme tehdä suomesta esimerkkimaan metsien taloudellisen hyödyntämisen virkistyskäytön ja luontoarvojen ilmastonmuutoksen torjunnan onnistuneesta yhdistelmästä yhteiskunnassamme tähän emme tarvitse avohakkuukieltoa

arvoisa herra

retkeilee toinen metsästää jokamiehenoikeudet ovat tärkeä osa suomalaista metsien virkistyskäyttöä jotta näin voi jatkua metsämaata ei saa panna verolle ja meidän tulee huolehtia metsien monimuotoisuudesta käsittelemme nyt kansalaisaloitetta avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla aloitteen tehtävä on herättää keskustelua ja tuoda kansalaisten näkemykset päättäjien tietoon nyt on aika keskustella metsien hoitamisesta kansalaisaloitteen allekirjoittajat haluavat että valtion metsien käyttöön liittyvää lainsäädäntöä muutetaan siten että valtion omistamilla alueilla ei jatkossa pääsääntöisesti olisi sallittua suorittaa metsälaissa tarkoitettuja uudistushakkuita käytännössä muutos tarkoittaisi siirtymistä perinteisistä uudistushakkuumenetelmistä jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmiin me keskustana kannatamme nykyisen metsälain mahdollistamia toimenpiteitä tällä hetkellä metsänomistajilla on laaja työkalupakki ja monipuoliset hakkuu ja kasvatusmenetelmät käytössään mikä mahdollistaa aidosti monipuolisen ja monitavoitteisen metsien hoidon ja käytön suomi on kestävän ja vastuullisen metsänhoidon mallimaa ja esimerkki muulle maailmalle tätä osaamista voimme viedä sinne missä metsiä tuhotaan ja kaadetaan ilman suunnitelmallisuutta eikä ajatella tulevia sukupolvia arvoisa puhemies on tärkeää pitää huolta suomalaisista hyvistä ja ammattitaitoisista metsänomistajista joita on suomessa

on vapaus ja vastuu huolehtia metsäomaisuudestaan ja he ovat luottamukseni arvoisia tässä tehtävässä aktiivisten ja tietoisten metsänomistajien toimesta suomessa kasvaa puuta enemmän kuin koskaan historiassamme vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä suomen metsien kasvu voidaan nostaa

vuodessa kun nykyisellään se on noin satakymmentä miljoonaa kuutiometriä tällainen kunnianhimoinen tavoite edellyttää kuitenkin merkittäviä satsauksia tutkimukseen tuotekehitykseen ja metsänhoitoon mutta myös luottamuksen osoittamista metsänomistajiamme kohtaan kestävä ja vastuullinen metsänhoito on parasta ilmastotyötä keskusta haluaa tavoitella sekä hiilinielujen vahvistamista että uusia investointeja puunkäytön lisäämiseksi suomessa on syytä muistaa että puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan viime vuosina vuotuisesta kasvusta on korjattu hakkuissa noin seitsemänkymmentä prosenttia nykyiset monipuolisen kasvatuksen ja metsänhoidon työkalut ovat mahdollistaneet meille merkittävän hiilinielun kasvava metsä onkin paras hiilinielu hiilinielu ja keskusta haluaa tukea ja edistää tutkimustyötä osana tätä myös jatkuvan kasvatuksen osalta

metsä on virkistyksen ja voiman lähde meille metsässä viihtyville suomalaisille metsäpolut ovat merkittävä osa myös omaa virkistäytymistäni arvoisa puhemies hallitusohjelmassa on hyviä kirjauksia metsiin liittyen haluamme edistää monipuolisia metsien kasvatus ja käsittelytapoja mukaan lukien jatkuvapeitteinen kasvatus ilmastotavoitteet ja taloudelliset näkökulmat huomioon ottaen kuten edustaja honkonen täällä jo sanoi jatkuvapeitteistä kasvatusta tulee tutkia ja kehittää arvoisa puhemies metsähallituksella on merkittävä rooli suomalaisessa maanomistuksessa metsätaloudessa luontoliikunnassa matkailussa ja erilaisissa suojelutoimissa aktiivisen suojelun ja virkistyskäytön edistämisen ohella metsähallitus on vastuullisen ja kestävän metsätalouden harjoittaja on tärkeää että metsähallitus pysyy vahvana ja vastuullisena kaikkien suomalaisten yhteisen maa metsä ja vesiomaisuuden hoitajana myös
tulevaisuudessa ilmakehä on yhteinen siksi metsien hoitoa ja käyttöä sekä hiilinieluja täytyy vahvistaa kestävällä tavalla niin on tehty tähänkin asti ja nyt se on entistä tärkeämpää kun pyrimme fossiilitaloudesta eroon meidän kannattaa esimerkkimaana näyttää mallia metsien

ilmastonmuutoksen torjunnan onnistuneesta yhdistämisestä luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen voidaan yhdistää vastuulliseen ja kestävään metsänhoitoon pidetään metsistämme huolta tuleville sukupolville

arvoisa

tarpeisiin sain olla rekkojen kyydissä ja piirtelin rekkojen kuvia myös omiin papereihini puuta tuodaan itärajan takaa nykyäänkin jatkuvasti viime vuonna raakapuun tuonti venäjältä kääntyi jälleen kasvuun arvoisa puhemies puu on raaka aine jonka käyttöön tekniikan kehitys on tuonut valtavasti uusia aiemmin arvaamattomia mahdollisuuksia enpä olisi silloin pikkupoikana osannut arvata että rekatkin voivat joskus kulkea puulla muutoinkin kuin häkäpönttöautoina joista olin kuullut puuta käyttämällä suojelemme ympäristöä ja vahvistamme maamme taloutta öljypohjaisia muovituotteita voidaan korvata puulla muovipillit ja muovilusikat vaihtuvat puusta valmistettuihin puusta saadaan raaka ainetta biopolttoaineisiin puusta tehdään vaatteita puun käyttö ei lopu vaan se lisääntyy edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi puurakentamisen kasvu lisää merkittävästi puun kysyntää hallitus on sitoutunut ohjelmassaan viisaasti tuplaamaan puurakentamisen suomessa se on hieno hyvä ja kannatettava päätös jos me suomalaiset emme hyödynnä metsiämme metsät hakataan jossakin muualla siellä muualla hakkuita ei useinkaan tehdä niin kestävällä tavalla kuin meillä suomessa olemme tässä hyvässä keskustelussa kuulleet miten suomi on elänyt metsästä ja elää edelleenkin metsästä metsä on suomalaisille myös paikka jossa mieli lepää ja virkistyy metsäteollisuus on luonut ja luo edelleen hyvinvointia koko suomeen meidän on huolehdittava metsistämme niin että voimme käyttää niitä niin virkistyskäyttöön kuin teollisuuden tarpeisiin myös tulevaisuudessa maamme metsänhoito on maailman huippua muiden tulee ottaa esimerkkiä suomesta luonnonvarakeskuksen mukaan puun määrä suomen metsissä on lisääntynyt viidessäkymmenessä vuodessa noin seitsemälläkymmenellä prosentilla puuta kasvaa maamme metsiin enemmän kuin sitä hakataan arvoisa puhemies monimuotoisen metsäluonnon turvaaminen ja luonnon varjeleminen ovat keskustalaisen ylisukupolvisen ajattelun keskiössä keskustan mielestä metsien eri käyttömuodot eivät ole ristiriitaisia vaan ne ovat yhteensovitettavissa kasvavan biotalouden kanssa voimme olla iloisia siitä että metsien kestävälle käytölle on edelleen tarvetta ja että pohjois suomeen on suunnitteilla useita merkittäviä teollisuuden tehdashankkeita joissa puun hyödyntäminen on tärkeässä roolissa tarvitsemme tulevaisuudessakin puuta tarvitsemme myös avohakkuita valtion metsien avohakkuukielto koskisi kipeästi erityisesti pohjois suomea jossa tehtaat ostavat paljon puuta valtion metsistä avohakkuukielto totaalisessa laajuudessaan myös uhkaisi metsien monimuotoisuutta sillä se tarkoittaisi sitä että hakkuita jouduttaisiin toteuttamaan nykyistä huomattavasti suuremmilla pinta aloilla tunnettu kasvitieteilijä sanoi terve metsä lehdessä lauseen joka jäi mieleeni hän totesi hakkuuaukko ei ole kuoleman kenttä vaan luonnon synnytyslaitos on muistettava että monet metsien kasveista pystyvät uudistumaan vain avoimilla paikoilla vanha koskematon metsä ei yksinään edusta luonnon monimuotoisuutta meillä suomessa avohakkuut tehdään kohtuullisesti ja ne monipuolistavat meidän luontoamme meillä on oltava myös vanhoja metsiä mutta avohakkuukielto valtion metsissä on liian yksioikoinen ratkaisu se ei ole oikea keino luonnon ja ympäristön eikä maamme taloudenkaan kannalta sen sijaan on tärkeää että me käytämme metsiämme monipuolisesti ja että me myös keskustelemme metsien kestävästä käytöstä ja kehitämme metsänhoitoamme edelleen

arvoisa puhemies on hienoa että metsäpolitiikasta tässä salissa keskustellaan nyt se tulee tietysti tämän kansalaisaloitteen kautta metsäpolitiikka on todellakin paljon muuta kuin avohakkuukysymys niin kuin täällä salissa on keskusteltu metsien merkitys suomalaisten hyvinvoinnissa on erityisen suuri on tärkeää että pystymme kansallisesti tekemään linjauksia joilla pystytään kehittämään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsävarojamme entistä monipuolisemmin hyödynnettäväksi samalla suomalaisten hyvinvointi ja työllisyys kasvavat mielestäni luonnonvarat ovat kumminkin se iso tulevaisuudenkuva mistä suomalaisen teollisuuden menestystarina ja ja vientimme vahva perusjalka tulevaisuudessakin rakentuvat ja kasvualoista erityisesti luonnonvara alaan kovastikin uskon meillä on hyvä voimassa oleva metsästrategia joka on laadittu kaksituhattaneljätoista ja päivitetty kaksituhattakahdeksantoista siinä on minusta ihan tähän päivään kestävät hyvät linjaukset tämä strategiahan on voimassa niin kuin on aiemmin todettu vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi täällä on ollut paljon hyviä puheenvuoroja ja paljon käyty moneen kertaan yksi asia metsäpolitiikassa on tietysti tämä metsänomistajuus mistä nyt muutamalla sanalla itsekin haluan sanoa on tärkeää huomioida päätöksenteossa erityisesti metsänomistajuuden kannusteet monipuolisen metsänhoidon näkökulmasta yksi ongelma on tietysti tämä pirstoutunut omistajuus ja on hienoa että luonnonvarakeskus parhaillaan sitä sitä selvittää tekee sen osalta nyt selvitystä minä luulen että siinä saamme tulevaisuuden metsäpolitiikan linjauksiin aika hyviä eväitä kun kumminkin raaka ainetarve kahdeksankymmentä prosenttisesti tulee teollisuuteen yksityisiltä omistajilta ja kuusikymmentä prosenttia metsämaasta sekä seitsemänkymmentä prosenttia kasvusta tapahtuu tätä kautta metsäteollisuuden näkökulmasta hakkuukielto niin kuin monessa puheenvuorossa on todettu vaikuttaisi juuri eniten pohjois ja itä suomen puunsaantiin koska suurin osa juuri aloitteen mukaisista metsähallituksen kohteista sijaitsee itä ja pohjois suomen se heikentäisi puunhankintaa sen saantia sekä heijastuisi varmaan myös metsäteollisuuden kilpailukykyyn metsäpolitiikan pitää kannustaa metsänhoidon lisäämiseen ja parantamiseen sekä metsäpinta alan ja metsän tilavuuden kasvuun joilla turvataan parhaiten myös hiilinielujen lisääminen avohakkuut eivät ole tähän ratkaisu

tärkeää on myös huolehtia niin kuin aloitteessa on todettu luonnon monimuotoisuudesta minusta hallitusohjelmassa on siitä todella hyviä kirjauksia ja se on nostettu vahvasti esille on myös huomioitava että pelkästään luonnonsuojeluun laitetaan hallitusohjelmassa lisäpanostuksia sata miljoonaa euroa ja se tukee tätä erityisesti juuri monimuotoisella metsien hoidolla ja käytöllä edistämme sopeutumista ilmastonmuutokseen ja hallitsemme hiilitasettamme metsien osalta arvoisa puhemies onnistuneella ja pitkäjänteisellä metsäpolitiikalla luomme tulevaisuuden edellytyksiä niin kasvavalle biotaloussektorille kuin nykyistä monipuolisemmalle kehittyvälle kehittyvälle metsäteollisuudelle sekä luomme hyvinvointia ja työtä suomeen metsien ja luonnon kautta

arvoisa herra puhemies lähden matkalleni metsäpolitiikkaan vähän kauempaa kansainvälinen ja eurooppalainen ilmastopolitiikan taakanjako haastaa meidät väistämättä keskusteluun siitä miten päästövähennystaakka jaetaan maankäytön metsienkäytön asumisen liikenteen ja maatalouden kesken keskustelu on väistämätön ja on ymmärrettävä että jokaisella toimialalla kaikilla sektoreilla on oltava muutosvalmiutta kykyä katsoa omaa toimintaa ja tekemistä uudesta kulmasta jotta kaikkiin yhteisiin haasteisiin ja velvoitteisiin voidaan oikeudenmukaisesti vastata miten me voimme toimia niin että luonnonvaroja ja tämä planeettakin siinä sivutyönä säästyy myös tuleville sukupolville joku voi hyvin sivuuttaa ilmastokeskustelun halutessaan mutta kun seuraa esimerkiksi jäätiköiden tilannetta ja merien pinnannousua niin varsinkin rannikkoseuduilla olisin kuulolla ja hyvinkin katse tarkkana siitä mitä maailmassa tapahtuu ääri ilmiöiden lisääntyessä eurooppalainen edunvalvonta voi tuntua meistä etäiseltä ainakin niiden osalta jotka eivät tuolla suuressa valiokunnassa toimi ja törmää asioihin joka päivä mutta itse asiassa eu edunvalvontaa on tänä päivänä joka ikisessä valiokunnassa samoin myös eurooppalainen edunvalvonta metsäpolitiikassa ja siitä käytävässä keskustelussa on äärimmäisen tärkeää me voimme täällä sanoa että toiset eivät ole tehneet tehtäväänsä osa on osa ei mutta me voimme myöskin valvoa etuamme siinä että edellytämme eurooppalaisilta perheenjäseniltä yhteistä eun metsityspolitiikkaa jossa niitä tuhottuja alueita metsitetään uudelleen syntyy uusia taimikoita mitä me täällä kovasti puolustamme kotimaassa ihan ymmärrettävistä syistä ja myöskin sitä järeämpää kasvavaa

että muut eivät tee mutta vaadimmeko me sitä omassa edunvalvonnassa väitän että voisimme olla siinä paljon aktiivisempia haluan kiittää kansalaisia tästä kansalaisaloitteesta joka pakottaa meidät keskustelemaan äärimmäisen tärkeästä kysymyksestä eli metsienhoidon vaihtoehdoista koulutuksesta ja mahdollisuudesta kehittää myöskin metsäalan osaamista monelle eri tasolle metsäpolitiikka ja maankäyttö eivät koskaan ole mustavalkoinen asia eikä minun mielestäni tämän aloitteen tavoitteena ole myöskään ollut mustavalkoistaa sitä vaan saada meidät heräämään ja ymmärtämään että jotain muutakin voidaan meidän metsissämme tehdä aukkohakkuuta avohakkuuta metsien virkistys ja luontomatkailukäyttö tänä päivänä on sellainen asia josta puhutaan ainakin juhlapuheissa mutta se millä tavalla me ohjaamme valtio omisteista metsähallitusta näissä asioissa ei olekaan niin yksiselitteistä voidaanko valtavan suurta alueellistakin merkitystä omaavissa virkistys ja matkailukäytössä olevissa metsissä miettiä muitakin kuin aukko ja avohakkuuta tai puhtaasti puhtaasti raiskioksi hakkaamista retkeilyreitit kulttuurihistoriallisesti merkitykselliset alueet ei näitä paikkoja suhteellisesti niin paljon ole ettei voitaisi miettiä toisenlaisia hakkuumenetelmiä käytettäväksi mutta se vaatii myös avointa keskustelua niin metsähallituksen tuottotavoitteista kuin senkin kohdentumisesta se ennen kaikkea vaatii meiltä sitä ymmärrystä että me tajuamme että meidän metsillä on myöskin muuta käyttöä kuin se metsäteollisuuden vaatima tarve tai muun teollisuuden vaatima tarve tässä keskustelussa on keskustelussa on hyvinkin ansiokkaasti välillä kehuttu myöskin uutta metsälakia jota sitäkin on osittain perusteltu jatkuvan kasvatuksen mahdollistamisella mutta täytyy sanoa että sielläkin on kohtia jotka aiheuttavat isoja ongelmia tänä päivänä meillä kyetään hakkaamaan myöskin sellaisia kohteita joiden hakkaamispäätöksistä olisi aiemmin päätynyt raastupaan jos jossain leimikossa on esimerkiksi pienempi kuvio kehitysluokkaa kaksi tai kolme eli kasvatusmetsää se hakataan väistämättä tai ainakin hyvin useasti sekä yksityismetsissä että valtion mailla sileäksi vaikka se metsän koko kiertoaika huomioiden ei olisikaan kannattavaa jos metsänomistaja tarvitsee rahaa olipa se yksityinen tai valtio se ottaa sen rahan heti vaikka muutaman vuosikymmenen päästä saisikin siitä moninkertaisen tuoton metsien laskennallista kiertoaikaa valtion metsissä on lyhennetty keinotekoisesti tuottoprosenttipelillä ja tietyllä tapaa uusi metsälaki on osissa paikoin avannut myöskin tilaa keinottelulle nykyinen metsälaki mahdollistaa minkä tahansa kohteen hakkaamisen jos uusi kasvu huolehditaan tilalle ei ole suinkaan helppoa tasapainoilla kannattavan metsätalouden metsäteollisuuden puuhuollon ympäristöarvojen virkistyskäytön tai maankäyttösektorin ilmastovelvoitteiden välillä se on äärimmäisen monimutkainen yhtälö mutta ilman keskustelua avointa ja rehellistä puhetta siitä että asioita voidaan tehdä myös toisella tavalla me emme varmasti päädy suomen kansantaloutta tai kansalaisia parhaiten hyödyttäviin ratkaisuihin pitää uskaltaa keskustella pitää uskaltaa haastaa oma ajattelu ja tehdä asioita välillä myöskin toisin nostan tässä lopuksi vaikka anne tuolla jo kiihdyttelee lähtökuopissa tämän koulutuskysymyksen väitän että että metsäalan nykyinen osaamis ja koulutustaso vaatii myös päivittämistä niihin kaikkiin haasteisiin mitkä meitä kohtaavat niin maankäyttö kuin metsienkäyttösektorilla sen takia meidän on pidettävä huoli siitä että metsäväen koulutustaso niin nykyisten toimijoiden kuin uusienkin toimijoiden on ajan tasalla kaikista niistä vaatimuksista mitä meiltä odotetaan ja oletetaan tehdään se hyvässä yhteistyössä ja asiallisesti ilman että meidän tarvitsee repiä meidän kulttuurihistoriallisesti merkittävää metsäkokonaisuutta kappaleiksi sillä että me olemme asioista eri mieltä me voimme löytää tien joka on kestävä ja vie asioita eteenpäin niin metsätalouden virkistyskäytön luontoarvojen monimuotoisuuden kuin ilmastokysymystenkin kannalta

arvoisa herra puhemies olen samaa mieltä edustaja kyllösen kanssa siitä että voimme löytää kestävän tien ja se itse asiassa on löydettykin suomen metsätaloudessa monenlaiset eri käyttövaihtoehdot voidaan huomioida ja annetaan vapauksia näin myös toimia itse olen metsien sekakäyttäjä ja siksi minusta oli toisaalta erittäin hienoa että saimme tämän aloitteen aloitteen tänne eduskuntaan käsiteltäväksi näin voimme pyytää asiantuntijoita metsäalan asiantuntijoita ja tietysti myös kokemusasiantuntijoitakin valiokuntaan ja kuulla erilaisia näkemyksiä metsästä mutta sitä allekirjoita mitä edustaja kyllönen tuossa totesi että että metsäalan nykypäivän asiantuntijoilla ei olisi osaamista suomella on niin vahva näyttö meidän metsätalouden hoitamisesta että sitä kelpaa viedä ulkomaille ja saada muuallakin metsät kasvamaan ja sitomaan hiiltä suomi on suunnannäyttäjä siinä miten pelastamme ilmastoa metsien avulla

usean suomalaisen laita meillä jokaisella on oma metsäsuhde ja siksi tämä metsäasia on meille suomalaisille rakas mutta liian usein nykyinen metsäkeskustelu on vain näennäisesti faktapohjaista ja sen perimmäinen tarkoitus on mielipidevaikuttaminen jossa faktat ovat häilyviä kuin trumpin puheissa on häpeällistä että metsäkone esitetään jo koulukirjoissakin tuhoavana hirviönä kun tässä maassa muutoin vannotaan teknologian nimeen nyt lietsotaan mielikuvaa metsien hävittämisestä nykymetsätaloudella ja se on suoraan sanottuna valehtelua niin männyn kuusen koivun kuin muiden lehtipuiden tilavuus suomen metsä ja kitumailla on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä järeiden puiden ja myös lahopuiden määrä on kasvanut edustaja rantanen nosti hyvin suojelumääriä mutta lisään vielä että metsä ja kitumaiden lisäksi jos lasketaan muut metsätalousmaat ja joutomaat mitkä mitkä metsätalousmaihin lasketaan suojelun osuus on seitsemäntoista kaksi prosenttia ja muistetaan edustaja rantasenkin esiin nostama tiukasti suojeltujen metsien osuus joka on koko euroopan metsistä puolet kyllä meillä on näyttöä tällä sektorilla myös tänään meillä on käsittelyssä metsien avohakkuukielto jossa muuten vaaditaan kiellettäväksi myös männyn uudistaminen luontaisesti siemenpuita käyttäen monikohan kansalaisaloitteen allekirjoittajista tiesi itse asiassa jos luen suoraan tätä aloitetta täällä lukee muutos tarkoittaisi siirtymistä avohakkuista ja voimaperäisistä kasvatushakkuista jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmiin kyllä metsiä pitää harventaa jos me niitä tukkeja aiomme saada ja puurakentamista edistää eikö niin kaikki läsnäolijat avohakkuukiellolle on helppo saada kantopintaa sillä moni on nähnyt ohikulkiessaan ohikulkiessaan ruman siivottoman hakkuuaukon ja pahoittanut mielensä vaikka se ei olekaan hänen omaisuuttaan vähän samoin minun mieleni pahoittavat täällä pääkaupungissa jatkuvasti tehtävät rumat ja siivottomat rakennustyöt yritän silloin pystyä ajattelemaan muutaman vuoden päähän jolloin kaikki on jo kaunista ja siistiä ihan kuin hyvin hoidetussa taimikossakin kerroinkin tuossa debattipuheenvuorossani jo että emeritusprofessori kärkkäisen ja useiden satojen muiden metsäasiantuntijoiden mukaan avohakkuukielto ei parantaisi metsäluonnon tilaa päinvastoin heikentäisi sitä avohakkuiden kieltämiselle ei ole perusteita hiilensidonnan eikä puuntuotannon kannalta ja monimuotoisuuden kannalta täydellinen avohakkuukielto olisi tehoton ja ongelmallinen olen samaa mieltä näiden tutkijoiden kanssa siitä että hyvässä metsätaloudessa tulee sallia erilaiset metsänhoidon menetelmät ja näin tehdään jo nyt painotan metsätalouden monimuotoisuutta ja sitä että jatkuvaa kasvatustakin on erittäin hyvä olla ja sitä kannattaa lisätä ja tutkia noin puolet metsähallituksen kuuden miljoonan kuution hakkuukertymästä on peräisin uudistushakkuista yhtiön tuloksesta uudistushakkuut tuovat yli kahdeksankymmentä prosenttia näin uudistus eli avohakkuista luopuminen iskisi siten seitsemänkymmenenviiden miljoonan loven metsähallituksen valtiolle tulouttamaan sadanviidentoista miljoonan pottiin kun puhutaan talousvaikutuksista vielä tärkeämpi

on asia jonka edustaja essayah nosti kansantalouden kannalta kaksisataaneljäkymmentä suoraa työpaikkaa korjuussa ja kuljetuksessa ja neljänkymmenen miljoonan vähenemä urakointituloissa on on kamalaa kuultavaa maakunnille vähintään yksi saha täytyisi ajaa alas tässä on vain osa vaikutuksista jos avohakkuukielto tulisi voimaan

vaikka kokonaishakkuumäärä pienenisi kolmanneksen käsittelypinta ala kasvaisi noin kahdeksantuhatta hehtaaria vuodessa siis kahdeksantuhatta hehtaaria enemmän käsiteltyä hakkuiden alla olevaa metsää vuosittain tätäkö me haluaisimme eniten minua pelottaa mielipidemuokkaus tämä olisi ensimmäinen askel avohakkuut historiaan kampanjassa ympäristöjärjestöjen tavoitteena on avohakkuiden merkittävä vähentäminen kaikkialla siksi he ovat esittäneet metsänhoitotoimenpiteisiin naapurikuulemista ja valitusoikeutta metsänkäyttöilmoituksiin kaksikymmentä viiva neljäkymmentä luvuilla suomessa käytännössä noudatettiin jatkuvan kasvatuksen menetelmää silloin puun määrä suomessa väheni kun sotien jälkeen otettiin käyttöön tehokkaan metsätalouden menetelmiä avohakkuut mukaan lukien alkoivat suomen metsävarannot kasvaa merkittävästi jopa osaran aukot ovat hyvä esimerkki siitä miten tällä menetelmällä sillä karmealla kahdenkymmenentuhannen hehtaarin menetelmällä saatiin paljon enemmän kasvavaa tukkimetsää me olemme sitoutuneet arvoisa puhemies ilmastonmuutoksen torjuntaan ja myötä puuston kasvu vähenisi näin hiilensidonta vähenisi ja sitä emme halua

arvoisa puhemies monimuotoisuuden kannalta tässä voi olla perustetta mutta monimuotoisuuden kannalta kaikista huolestuttavinta on se että meillä kolmasosa uhanalaisista lajeista esiintyy laidunalueilla laidunalueilla ja niitä on vain kaksikymmentätuhatta hehtaaria samaan aikaan kun suomessa on yli kaksikymmentä miljoonaa hehtaaria metsää mielestäni aloittaa kannattaa sieltä

olen todella iloinen siitä että meillä on tietyistä asioista tässä salissa varsin syvä konsensus ensinnäkin siitä että metsä ja metsät ovat suomalaisille tärkeitä ne ovat suomalaiselle kirkko itselleni metsä on tärkeää ennen kaikkea eränkäynnin kannalta ja olen todella tyytyväinen siitä että metsänkäsittelymenetelmissä nykyään huolehditaan myös eränkäynnin edellytyksistä varsin mainiosti samoin olemme tässä salissa samaa mieltä siitä että jatkuvaa kasvatusta voidaan lisätä meillä on useita sellaisia alueita joilla näin kyetään toimimaan on kuitenkin yksiselitteistä että keskusta ei kannata tämän aloitteen mukaista avohakkuukieltoa ja muistutan edelleen kaikkia siitä että tämä aloite on hallitusohjelman vastainen ja minä oletan että kaikki hallituspuolueet sen myös tulevat yhdessä ja yksissä tuumin tyrmäämään niin kuin olemme hallitusohjelmassa sopineet

pohjoissuomalaisena sydämeni kyllä itkee verta tämän helsingin vihreiden metsäpolitiikan vuoksi keskuspuisto täällä helsingissä ja malmin lentoaseman alue hakataan paljaiksi ja haudataan ikuisiksi ajoiksi betonin alle ja näin tuhotaan hiilinielut ja se luonnon monimuotoisuus pysyvästi kysynpä vain kuka tähän aikoo puuttua ja minkälaisella aloitteella samalla haluan muistuttaa että metsäkadon suurin syy suomessa ja myös globaalisti on kaupungistuminen ja meidän täytyy ehkä pohtia näissä millaisia toimenpiteitä me teemme tämän valtavan kaupungistumisen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen säilyttämiseksi

arvoisa puhemies hallitusohjelmassa on monta asiaa jotka menevät samaan suuntaan tämän kansalaisaloitteen kanssa

vaikutukset hiilinieluun ja luonnon monimuotoisuuteen asetetaan metsähallitukselle nielutavoite tässä salissa on jo moneen kertaan todettu että suomen luonnon uhanalaisten lajien määrä on kasvanut ja metsäluonnon lajit ovat suurin uhanalaisten lajien ryhmä myös perinteisten laidunalueiden lajit joihin edustaja kalmari viittasi ovat merkittävä ja kasvava uhanalaisten lajien ryhmä suurin syy lajien uhanalaistumiseen on lajien elinpaikkojen tuhoutuminen

viime kaudella nousi keskusteluun ehkä ensimmäistä kertaa isosti myöskin se miten suomen hiilinielut kehittyvät

nyt on uutisoitu että luken luonnonvarojen tutkimuskeskuksen aikaisemmat arviot suomen tämänhetkisestä hiilinielusta ja tulevasta hiilinielusta ovat olleet yliarvioituja luken aikaisempi arvio vuoden kaksituhattakolmekymmentäviisi nielusta on kolmekymmentäviisi miljoonaa tonnia uusin arvio on noin puolet tästä seitsemäntoista pilkku yhdeksän miljoonaa tonnia myös arvio ensi vuoden hiilinielusta joka vielä joku aika sitten lukella oli kolmekymmentä pilkku kahdeksan miljoonaa tonnia on pilkku kuusi miljoonaa eli se on yli viidellä miljoonalla tonnilla alentunut tämä määrä on melkein sama kuin koko maatalouden päästöt tai puolet liikenteen päästöistä on selvää että meidän on metsäpolitiikassa kiinnitettävä aivan uudenlaista huomiota siihen miten metsien hiilinielu kehittyy tässä keskustelussa jo aikaisemmin viittasin siihen että avohakkuun jälkeen metsän maaperä on pitkään päästöjen lähde taimet sinänsä kun ne kasvavat ovat prosentuaalisesti suuri nielu kun ihan pikkuinen taimi kasvaa seuraavana kesänä esimerkiksi kaksinkertaistuu ja seuraavana kesänä kasvaa yhdellä kolmasosalla niin toki se on prosentuaalisesti paljon mutta hiilidioksidigrammoina ja kiloina ja tonneina tällainen avohakkuun jälkeinen taimikko on kuitenkin varsin vähäinen hiilinielu

noin kahdenkymmenen vuoden päästä hakkuista

on aivan selvä asia että suomen suomen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta se että avohakkuiden osuus vähenee ja jatkuvan kasvatuksen osuus kasvaa on hyvä asia mutta myös metsien hiilinielujen kannalta on sitä parempi mitä enemmän meillä on suuria puita metsissä myöskin sahateollisuus on esimerkiksi minua ja uskon että monia muita kollegoita lähestynyt sillä viestillä että tämä avohakkuita ja paperiteollisuuden sellupuuta painottava metsänhoitolinja ei välttämättä ole edes metsäteollisuuden kaikkien osien kannalta paras mahdollinen on paljon selvityksiä muun muassa professori olli tahvosen tekemiä jotka osoittavat että tämä avohakkuita painottava linja ei ole myöskään metsänomistajan taloudellisen edun kannalta paras ei ainakaan kaikissa tapauksissa eli todella kannatan monien kollegojen esille tuomaa toivetta siitä että käsittelemme asiantuntijatiedon pohjalta tätä asiaa kaiken kaikkiaan sekä ilmaston että luonnon monimuotoisuuden haasteiden takia on selvä asia että lähes kaikilla toimialoilla tarvitaan isoja muutoksia tähänastiseen toimintatapaan eikä metsätalous myöskään valtion metsät voi siitä olla poikkeus

arvoisa herra puhemies suomi on euroopan metsäisin maa ja ei ole suinkaan sattumaa että näin on noin sadanviidenkymmenen vuoden aikajaksona taaksepäin suomi on tähän pisteeseen päässyt se on pystynyt lisäämään metsiään merkittävästi poikkeuksellisen paljon samalla se pystyy myös käyttämään metsiä kestävällä tavalla paljon aikaisempaa enemmän ja tämä tuo mahdollisuuden myöskin siihen että me pystymme uuden teknologian ja uusien pitkäaikaisten ja pitkävaikutteisten puutuotteiden avulla pääsemään yhä enemmän ja nopeammin eroon fossiilisten raaka aineiden käytöstä

niin talouden luonnon monimuotoisuuden kuin sosiaalisten ja alueellisten lähtökohtien pohjalta hallitusohjelman mukaan jatkuvaa kasvatusta edistetään valtion mailla metsähallitus käyttää laajaa kirjoa kirjoa eri hakkuu ja metsienkäsittelytapoja myös jatkuvaa kasvatusta metsähallitus on myös ilmoittanut tässä ihan hiljattain että se perustaa kolme viidentuhannen hehtaarin kokoista aluetta jatkuvan kasvatuksen kokeilua varten jatkuva kasvatus ei itsessään ratkaise monimuotoisuuden turvaamisen ongelmia tai haasteita talousmetsissä siihen täytyy käyttää kuhunkin kohteeseen sopivia metsänhoitotapoja metsälaki sallii eri vaihtoehtojen hyödyntämisen metsissä erittäin laajasti tällä hetkellä metsälaki edellyttää että uudistushakkuun jälkeen syntyy taloudellisesti kasvatuskelpoinen taimikko kohtuullisessa ajassa metsälaki koskee kaikkia talousmetsiä ja totta kai metsäkeskus tätä valvoo ja tämä koskee myös metsähallitusta kansalaisaloite koskee valtion maita mutta metsänomistaja päättää minkälaisilla tavoilla ja toimilla siitä laajasta kirjosta mikä mahdollista on hän metsiään käsittelee siksi en pidä hyvänä sitä että yksi koeteltu metsänkasvatustapa ja metsänkäyttötapa suljettaisiin pois niin kuin tässä ehdotetaan tämä tarkoittaa tietysti myös sitä että jos metsänomistaja on kiinnostunut jatkuvasta jatkuvasta kasvatuksesta tietoa ja neuvontaa on saatavilla eli tässäkin tapauksessa menemme metsänomistaja edellä ja kun me tiedämme että meillä suomessa on noin kuusisataatuhatta eri metsänomistajaa se takaa jo sen että kirjo metsienkäsittelyssä on valtavan laaja hallitusohjelmaan on kirjattu myös tavoite pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen suomessa keinovalikoima on laaja luonnonsuojelualueiden rahoitus niin kuin täällä on tullut moneen kertaan esille heikentyneen elinympäristön tilan parantaminen metson jatko ja lisärahoitus sekä talousmetsien kehittäminen ja siihen erityiset ja erilaiset välineet metso ohjelmaan lisättiin merkittävä summa rahaa tämän hallituksen toimesta metsät kasvavat tuon sataseitsemän miljoonaa kuutiometriä ja runkopuun kertymä joka metsistä korjattiin vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana oli seitsemänkymmentäkahdeksan miljoonaa kuutiota tämä ero metsän kasvun ja metsän käytön välillä on suomessa euroopan suurimpia sekä absoluuttisesti että suhteellisesti tämä on merkittävä asia joka meidän kaikkien kannattaa muistaa kun me haluamme siirtyä fossiilitaloudesta biotalouteen meidän suhtautumisemme metsätalouteen ja metsienkäyttöön pitää olla mahdollisimman käytännönläheinen uusia innovatiivisia tuotteita pitää tulla ja niitä tulee tutkimuksen osalta luke myös panostaa jatkuvan kasvatuksen tutkimukseen jotta sen toimivuudesta ja sopivuudesta eri kohteisiin saadaan lisää tutkittua tietoa luke suuntaa omaa strategista rahoitustaan jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen tutkimukseen täällä mainittu maaperätutkimus on myöskin yksi tärkeitä painopisteitä ja aivan erityisesti tuo painopiste on meillä turvemailla jotta me saamme tietoa vaikutuksista hiilensidontaan metsien tuhoriskeihin monimuotoisuuteen maisemaan virkistyskäyttöön matkailuun sekä puuntuotantoon ja sen kannattavuuteen avohakkuukielto tietäisi erittäin massiivisia taloudellisia vaikutuksia korjuun ja urakoinnin osalta osto maakunnissa vähenisi noin neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla tukin tarjonta vähenisi miljoona euroa joka on todella suuri määrä ja se painottuu vielä suurimmalta osalta tuonne pohjoisen alueelle käsittelypinta ala lisääntyisi noin kahdeksantuhatta hehtaaria vuosittain nämä ovat isoja lukuja ja vuoksi meidän kannattaa tästä monipuolisuudesta pitää kiinni eikä lähteä rajoittamaan tämän aloitteen aloitteen osoittamalla tavalla meidän metsiemme käyttöä lisäksi haluan vielä toisen kohdan nostaa hallitusohjelmasta sinne on kirjattu näin edistetään talousmetsien luonnonhoitoa kuten lahopuun ja kantojen jättöä kulotusta tekopökkelöitä riistatiheikköjä suojavyöhykkeitä ja vesistövaikutusten pienentämiseen tähtääviä toimia myös metsähallituksen mailla edistetään jatkuvan kasvatuksen menetelmiä meillä on hyvin monipuolinen kirjo käytössä olevia toimia joilla me huolehdimme yhtä aikaa erittäin monista asioista ja siitä hyvästä jonka metsät meille kaiken kaikkiaan

arvoisa puhemies hyvät edustajat

käppyrämäntyineen ja lintuineen avohakkuualueita ei näissä maalauksissa juurikaan ole nähty suomessa harjoitettavat avohakkuut aiheuttavat aiheuttavat metsille kielteisiä vaikutuksia kun arvokkaita ja vanhoja metsä ja luontoalueita valjastetaan puuttomiksi nopeiden taloudellisten voittojen toivossa yksi vakavimmista avohakkuiden seurauksista on luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja tämän hallituksen hallitusohjelman ihan ensimmäisiä kohtia on hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava suomi lukemattomat eliölajit tarvitsevat elinympäristökseen vanhaa luonnontilaista metsäkantaa hakkuiden myötä muualle muuttaneet lajit eivät useinkaan löydä uudesta metsästä asuinsijaa on hyvä muistaa että olemme kuudennen sukupuuttoaallon partaalla eikä uhanalaistumiskehitystä suomessa ole saatu pysäytettyä voisi täällä monista puheenvuoroista päätellä ei ole yli kolmannes suomen uhanalaisista lajeista on metsälajeja ja metsäluontotyypeistä jopa seitsemänkymmentä prosenttia on uhanalaisia suomi on sitoutunut monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen avohakkuut vaikeuttavat myös ilmastotoimia on arvioitu että lisääntyvät hakkuut muodostavat suomessa jopa lähes liikenteen veroisen päästölähteen lisäksi avohakkuut aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä puhtaat ja runsaslukuiset vesistöt olisivat meille kaikille rakkaita myös jatkossa metsät auttavat meitä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan silloin kun ne toimivat hiilinieluina peitteisten metsien puut ja maaperä sitovat itseensä hiilipäästöjä ilmakehästä hidastaen siten ilmaston lämpenemistä olemme täällä myös usein varsin harhaisen elinkeinokeskustelun ääressä tuntuu täällä puhuttaisiin tuhatyhdeksänsataaviisikymmentä luvusta jolloin metsäteollisuuden osuus oli kahdeksankymmentä oli kahdeksankymmentä prosenttia suomen viennistä nyt luku on noin kaksikymmentä prosenttia metsäsektorin osuus suomen bruttokansantuotteesta on varsin vähäinen noin neljä prosenttia ja oikein hyvä että näin on muutenhan olisimme kehittyvä maa joka olisi yhden luonnonvaran varassa emmekä voisi tarjota kansalaisille tällaista hyvinvointia kuin nyt edelleen haasteemme on se että vientimme ja teollisuutemme ja elinkeinorakenteemme on liian keskittynyt muutamiin sektoreihin

metsistä keskusteltaessa elinkeinopoliittinen näkökulma on keskeinen meidän tulee pohtia mihin ja miten metsiä voisi hyödyntää mahdollisimman kestävällä ja kannattavalla tavalla suomalainen elinkeinopolitiikka ei voi jatkossa perustua luonnonvarojen ylikulutukseen josta syntyy alhainen jalostusarvo tuotteita pitää uudistaa ja jalostaa niin että ne ovat pitkäkestoisempia ja voivat korvata ilmaston kannalta haitallisia tuotteita ja samalla kuitenkin sellaisessa mittakaavassa että emme aiheuta uusia ongelmia esimerkiksi paperin ja sellun arvonlisäys jää vähäiseksi verrattuna sellupohjaisiin uusiin tuotteisiin kuten muovien tai puuvillan korvaajiin tai optisiin kuituihin silti tuntuu siltä että täällä usein puhutaan nykyisen metsäteollisuuden äänellä kun meidän pitäisi miettiä miten pystymme uudistumaan ja satsata nimenomaan tuotekehitykseen myös metsiemme osalta on huikea ero siinä miten paljon arvoa saamme puukilosta verrattuna selluun tai johonkin jalostetumpaan tuotteeseen on todella tärkeää kuunnella tutkittua tietoa ja pohtia metsien osalta muutakin kuin sitä mihin nykyiset investoinnit ovat kiinnitettyinä metsät tuottavat elinkeinopoliittista merkitystä myös matkailun avulla ja matkailu työllistää arviolta sataneljäkymmentätuhatta henkilöä suomessa peitteisillä metsillä on paljon suurempi virkistyskäyttöarvo kuin avohakatuilla metsillä ja lähimatkailun merkitys tulee lisääntymään jatkossa ja korostumaan entistä enemmän myös tämän takia olisi tärkeää kohdella metsiämme viisaudella

kiitän aloitteen tekijöitä vielä uudemman kerran ja toivottavasti saamme tästä hyvän käsittelyn jossa nähdään paljon tutkijoita ja riippumatonta tietoa jonkunlainen faktantarkastuskin varmaan olisi myös paikallaan kaikista näistä väitteistä mitä täällä on kuultu

arvoisa

herra puhemies metsät ovat suomalaisille rakkaita ja tärkeitä henkisen hyvinvoinnin lähteitä

onkin kasvava harrastus retkimetsä on monille tärkeä henkireikä arjen kiireiden keskellä epävarmuus metsien tulevaisuudesta kaihertaakin monen mieltä tämä näkyy myös helsingin yliopiston metsäekologian laitoksen tutkimuksesta jonka mukaan seitsemänkymmentä prosenttia suomalaisista ei hyväksy avohakkuita arvoisa puhemies jatkuvapeitteinen kasvatus mahdollistaisi mahdollistaisi yhä valtion metsien hyödyntämisen mutta säästää kuitenkin monille tutut maisemat nyt vain alle viisi prosenttia talousmetsistämme hoidetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmin parantamisen varaa siis on on myös

että tieteen käsitykset metsäntutkimuksesta ovat muuttuneet tieteelle ominaiseen tapaan sen menetelmät ja teoriat kehittyvät koko ajan kun aineisto kasvaa ja sekä ilmasto että yhteiskunta ympärillä muuttuvat se mitä joskus pidettiin ehdottomana totuutena vaikuttaa toisinaan nykytiedon valossa jo jopa vanhentuneelta uusin metsätutkimus toteaakin että jatkuvapeitteinen on yhtä tehokasta tai jopa tehokkaampaa kuin avohakkuu pitkällä aikavälillä muun muassa metsätalouden suunnittelun professori timo pukkalan pukkalan mukaan nykyinen avohakkuisiin pohjautuva kasvatus on vastoin sekä metsänomistajan etua että myös metsien ja virkistysarvoja arvoisa puhemies hallitusohjelmassa on monta hyvää kirjausta hallitusohjelmassa todetaan että monipuolisia metsien kasvatus ja käsittelytapoja edistetään ja muun muassa ilmastotavoitteita otetaan tässä huomioon samassa ohjelmassa linjataan että metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset päivitetään niin että kestävä metsätalous puun saatavuus luonnon monimuotoisuus virkistyskäyttö ilmastopolitiikan tavoitteet ja maankäytön eri muodot sopivat paremmin yhteen avohakkuiden kieltäminen valtion mailla jatkaisi tätä hyvää hallituksen linjaa arvoisa puhemies sitoutunut nopeisiin toimiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tiedeyhteisö on varsin yksimielisesti varoittanut liian korkean hakkuumäärän vesittävän kaikki muut maamme ilmastotoimet meidän tulisikin kuunnella tarkoin korvin tutkijoiden viestiä tämänkin takia avohakkuut historiaan aloite on niin tärkeä se osoittaa että kansalaiset ottavat tutkijoiden viestin tosissaan suomalaiset ovatkin huolissaan paitsi ilmastonmuutoksesta myös siitä missä jamassa metsiemme monimuotoisuus on metsät ovat ovat ylivoimaisesti merkittävin ja tehokkain keino hillitä ilmastonmuutosta niiden hiilinielu onkin kolmannes koko suomen tuottamien ilmastopäästöjen määrästä avohakkuu hävittää kaiken hiiltä sitovan biomassan ja avohakkuun jälkeen hävitetty alue on kaksikymmentä vuotta hiilen luovuttaja metsässä nimittäin merkittävä osa hiilestä on sitoutunut maahan avohakkuun jälkeen paljon tuosta hiilestä pääsee maaperästä kiertoon siirtyminen pois avohakkuista valtion metsissä on mahdollista se ei tarkoita metsätalouden lopettamista tai valtion metsistä saatavien tulojen loppumista se tarkoittaa sitä että niissä harjoitetaan metsätaloutta nykyistä kestävämmin ei ole siis ollenkaan yhdentekevää miten valtio metsiä hoitaa aloitteen allekirjoittajien viesti on selkeä ne tulee hoitaa niin että me voimme vastata ilmastonmuutoksen tuottamaan suureen haasteeseen ja nauttia monimuotoisista metsistämme niin tänään kuin vuosikymmenienkin päästä

arvoisa herra puhemies kansalaisaloitteen tekijöitä täytyy kiittää siitä että pääsemme keskustelemaan metsäpolitiikasta niin täällä suuressa salissa kuin sitten tuolla valiokunnassa jonne olemme nyt tässä lähetekeskustelussa tätä kansalaisaloitetta lähettämässä on ollut mielenkiintoista kuulla erilaisia näkemyksiä tähän liittyen ja onneksi riveissä päälinja tässä on ollut selvästi vastuullinen suomalaista hyvää metsänhoitoa ja monipuolisia hakkuutapoja korostava mutta kyllä kieltämättä vähän kylmää kuulla näitä vihreiden puheenvuoroja jotka antaisivat aika kylmää kyytiä maakunnille ja ylipäätään suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle sitä kautta että metsä tuottaa todella huomattavan osan siitä lisäarvosta joka voidaan niin hyvinvointiyhteiskunnan palveluina kuin tulonsiirtoinakin sitten

arvoisa puhemies debattiin jossain vaiheessa koska mielelläni kysyisin vihreiltä edustajilta tarkentavia kysymyksiä mutta ehkä tässä puheenvuorossa haluan tuoda esiin muutaman näkökulman joita ei ole mielestäni vielä riittävästi tässä keskustelussa käsitelty täällä toki erittäin kokeneet ja taitaviksi tunnetut edustajat esimerkiksi valiokunnan arvostettu puheenjohtaja kalmari ja toisaalta ministeri leppä ovat käyttäneet hyviä asiantuntevia puheenvuoroja enkä näitä kertaa mutta haluan kuitenkin vielä korostaa sitä että suomessa tosiaan hyvällä metsänhoidolla on viimeisten kuudenkymmenen vuoden aikana saatu puuston tilavuus kasvamaan miljardilla kuutiometrillä yhdestä pilkku viidestä miljardista kuutiosta kahteen miljardiin kuutioon ja se on kyllä melkoinen hiilivarasto se on ollut valtava ja se on edelleen kasvava hiilinielu ja kyllä ihmettelen että perustuen tiedon puutteeseen tai en tiedä mihin vihreät sitten täällä esittävät että meidän pitäisi luopua tällaisesta hiilinielusta mutta tosiaan nykyisellä monipuolisella hakkuutapojen yhdistelmällä puuvarat ja samalla myös tietysti nämä hiilinielut tai hakkuumahdollisuudet mitä näkökulmaa haluammekaan korostaa keskustelussa on saatu kasvamaan ja ne kasvavat myös tulevat vuosikymmenet jos toimimme jatkossakin vastuullisesti valtion mailla on tosiaan käytössä kasvupaikkaperusteinen ja tarkan paikkatiedon avulla metsäammattilaiset valitsevat hyvinkin pienipiirteisesti kullekin metsikölle parhaiten soveltuvan metsänkäsittelymallin ja arvoisa puhemies en ala tässä nyt tarkemmin käymään tilastoja läpi miten näitä hoidetaan iso linja on se mikä tässä on olennainen kaiken kaikkiaan tämä luontojärjestöjen avohakkuukieltoaloite todellisuudessa edellyttäisi että siirryttäisiin senkaltaiseen harvennushakkaamiseen jossa hakataan lähinnä suuret puut pois metsästä ja näin ollen arvoisa puhemies kehitys olisi täysin päinvastainen kuin mitä edustaja hassi täällä kuvasi tämä aloitteen mukainen toiminta johtaisi todennäköisesti nimenomaan siihen että metsien puuston koko pienenee jatkuva varmasti sillä tavalla houkuttava että se on taloudellisessa mielessä aluksi tietysti varsin kannattava kun isoja järeitä puita hakataan pois ilman mitään velvoitetta uudistaa metsää niin siinähän on tietysti todella hyvä kustannus hyöty suhde mutta jos ei uudistukaan sinne harvana kasvavan pienemmän puuston alle niin joudutaan sitten taas palaamaan avohakkuisiin ja istutukseen tämä on varmasti asia josta pitäisi saada enemmän tutkittua tietoa ero siemenpuuhakkuuseen on siinä että siemenpuuhakkuussa valitaan metsikön parhaat puut ne isot puut siementämään ja olosuhteet uuden metsän syntymiselle pyritään turvaamaan tarvittaessa myös vaikkapa maata muokkaamalla niin että metsä todella uudistuu jatkuvaan kasvatukseen siirtyminen tosiaan johtaisi siihen että järeät metsät vähenisivät ja metsien kuva muuttuisi pikkuhiljaa nykyistä pienipuustoisemmaksi näin ollen metsien hiilensidonta ei taatusti kasvaisi ja puuston hiilivarastokin lopulta lähtisi pienenemään arvoisa puhemies tosiaan päätöksenteossa olisi varmasti viisasta hyödyntää mahdollisimman paljon tutkittua tietoa ja jatkuvan kasvatuksen epävarmuus liittyy nimenomaan tähän uuden metsän kasvuun josta meillä ei vielä ole sitä tutkittua tietoa toki on empiirisiä havaintoja niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa viisaasti mainittu vaikkapa tuhatyhdeksänsataakaksikymmentä luvulta ja niin edelleen tosiaan nämä laskelmat kannattavuudesta nyt perustuvat malleihin joissa oletetaan että uusi metsä kasvaa entisen alle mutta mitattua tutkimustietoa tästä on todella vähän ja itse asiassa luonnonvarakeskuksen tutkimuksesta saadaan toivottavasti ehkä ensi kesänä sitten jo jonkunlaista tietoa todellisista olosuhteista missä metsähallituksen hallinnoimat valtion metsät sijaitsevat elikkä tuolla pohjois suomessa lapissa ja koillismaalla ja ylipäätään pohjoisemmassa suomessa tosiaan vielä arvoisa puhemies lyhyesti luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen siinähän tämä jatkuva ei ole ratkaiseva vaan olennaista on se että luontokohteitten ja puuryhmien säästäminen osataan tehdä taitavasti ja myöskin lahopuujatkumo onnistutaan turvaamaan mutta tämä voidaan tehdä hakkuutavasta riippumatta jatkuvan kasvatuksen käyttöä on varmasti edelleen tietysti viisasta sinänsä lisätä valtion mailla

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies näyttää siltä että olen täällä ainoa lakivaliokunnan jäsen tällä hetkellä totean tästä esityksestä että tällähän on suuri merkitys euroopan tasoisesti kun suomi vahvistaa osallistumistaan euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston eurojustin toiminnassa tässä valiokunnan mietinnössä ehkä se isoin painopiste liittyi tähän uuteen tietosuoja asetukseen joka täällä on aivan lopussa tietosuoja ja sen toimiminen eri maiden välillä kuten tiedämme niin oikeuskäytännöt ja soveltamiset eri eu maissa vaihtelevat aika paljon vanhoja jäsenmaita joissa oikeuskäytännöt ovat hyvin lähellä toisiaan ja sitten meillä on uusia erityisesti itä euroopan maita joissa soveltaminen ja käytännöt vaihtelevat kovasti niin ei voida lähteä siitä että tietojenvaihto kaikkien maiden kanssa on ihan yhteneväistä vaan

arvoisa herra puhemies eurooppalainen yhteistyö on suomelle valtavan tärkeää ja olemme hyötyneet paljon eu jäsenyydestä suomi on varmasti voittajia siinä että ihmiset ja tavarat ja pääomat ovat saaneet euroopassa kulkea vapaasti viime vuosien kehitys eussa ja euroopassa laajemminkin on ollut huolestuttavaa eun integraation etenemisen kannalta monista syistä johtuen eu integraatiota on haastettu ja yksi erityinen syy on tietysti rajat ylittävä rikollisuus johon liittyy monenlaisia ilmiöitä onpa kyse pahimmillaan terrorismista väkivaltarikollisuudesta järjestäytyneestä rikollisuudesta toisaalta inhimilliseltä kannalta kaameimpia voivat olla vaikkapa ihmiskauppaan liittyvät ilmiöt jotteivät nämä ilmiöt horjuta niitä eurooppalaisia perusvapauksia ja perusarvoja jotka ovat meille niin tärkeitä ja jotka ovat niin paljon tuoneet hyvinvointia ja vaurautta eurooppalaisille ennen kaikkea luoneet meille alueen joka on turvannut rauhan euroopassa kuluneiden vuosikymmenten ajan niin on tärkeää että myös oikeudenhoidon alalla ja erilaisten rikosten torjunnassa pysytään sillä tavoin ajan tasalla että voidaan vastata kansalaisten perusteltuihin odotuksiin siitä että eurooppa on myös turvallisuuden yhteisö turvallisuuden tuottaja käytännön kysymyksissä tässä mielessä on tärkeää että eurojust toimii

on pystytty myös tätä lainsäädäntöä suomen osalta saattamaan ajan tasalle lakivaliokunta on mielestäni tehnyt hyvää työtä tässä ja valiokunnan jäsen laukkanen joka tunnetaan taitavaksi edustajaksi kaikin puolin käytti myös hyvän puheenvuoron aiheesta uskon että eduskunta voi hyvillä mielin nyt ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies minusta edustaja laukkanen nosti hyvin esille sen haasteen joka meillä on tämmöisessä eurooppalaisessa yhteistyössä kun puhutaan oikeudellisista asioista ja rikosoikeuden alasta ja tietojenvaihdosta ja se on se että vaikka elämme samassa unionissa ja samojen pelisääntöjen puitteissa noin periaatteessa niin käytännössä meillä on aika kirjava tämä eu jäsenmaiden silti me olemme useimmat schengen alueessa ja ihmiset tavarat ja palvelut voivat liikkua vapaasti ja silloin voi myös rikollisuus liikkua vapaasti mutta täytyy kyllä todeta että kyllähän tämä haaste on paljon muutenkin kuin pelkästään tällä sektorilla ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen kyllä haastaa koko unionin unionin toiminnan tulevaisuudessa sinänsä tämä asia joka meillä on käsittelyssä on erittäin hyvä ja tarpeellinenkin meidän pitää pystyä tekemään yhteistyötä rikosoikeuden alalla mutta laajempi haaste on se että että

yhteisön tavallaan arvopohja lähtee liikaa eriytymään niin niin se kyllä tulee sitten koko unionin toimintaa vaikeuttamaan ja ja jopa halvaannuttamaan sitä pahimmassa tapauksessa sen takia on tärkeää että suomi kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin laajemminkin niin kuin se nyt puheenjohtajakaudella on kiinnittänyt tähän oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen mutta sekin pitää tietenkin tehdä sillä tavalla että se pystyisi parhaimmillaan rakentamaan sitä unionin yhteistä arvopohjaa eikä niin että siellä syntyy kovia vastakkainasetteluja tämä on mutta omalta osaltamme meillä kyllä on on tässä oltava se tavoite että me olemme rakentamassa sitä euroopan unionia emme sitä hajottamassa ja ja viemässä ristiriitojen suuntaan tämä esitys on hyvä ja kannatettava ja ja edustaja

suuressa valiokunnassa aikanaan asiaa on myöskin käsitelty ja siinä mielessä on tärkeää että suomi tekee tätä yhteistyötä nimenomaan näissä rikosoikeudellisissa asioissa yli rajojen koska rikollisuuskin liikkuu yli rajojen usein aina keskustellaan siitä mikä on se kansallinen lisähyöty mitä saadaan eusta ja minun mielestäni se tulee juuri silloin kun tartutaan sellaisiin ongelmiin jotka eivät pysähdy rajalle ja jos ajatellaan vaikka ympäristöhaasteita tai mietitään rikollisuutta puhumattakaan sen vakavimmista muodoista terrorismista turvallisuusuhista niin ne ovat aina sellaisia että eivät ne kunnioita valtioitten rajoja ne menevät valtioitten rajojen

että keskenään erilaiset jäsenvaltiot pystyvät aina löytämään tiettyjä sellaisia minimitasoja joissa se yhteinen hyvä rakentuu ja tässä on yksi semmoinen esimerkki jossa on järkevää tehdä yhteistyötä toinen sellainen on tietysti se kun puhutaan unionin varojen varojen väärinkäytösten estämisestä ja siihen niin kuin aiemmin viitattiin liittyy myös oikeusvaltioperiaatekeskustelu mitä on käyty tässä suomen puheenjohtajuuskaudella on äärimmäisen tärkeää että näillä yhteiseurooppalaisilla yhteiseurooppalaisilla viranomaisilla pystytään tämäntyyppisiin asioihin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa

omia talousarvioaloitteitaan omia talousarvioaloitteitaan tarpeellisiksi katsomiinsa kohteisiin joten niin minäkin tässä nostan muutaman oman esitykseni täältä erityisesti haluaisin nyt puhua tässä talousarvioaloitteesta

joka kulkee näin talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vähävaraisten ruoka apua jakavien järjestöjen toimintaan suomessa on edelleen hyvin mittava

leipäjonoja järjestävien yhdistysten määrä arviolta noin neljäsataa yhdistystä viikoittain suorittaa tehtävää jossa he keräävät alueen kaupoista hävikkiruokaa hävikkitarvikkeita ja jakavat sitten niitä ihmisille jotka niitä tarvitsevat tämä ryhmä yhdistyksiä ja toimijoita on sellainen ryhmä joka ei saa valtionhallinnossa avustusta miltään momentilta nämä stean rahat jotka tulevat näistä veikkauksen pelivaroista voitoista jaetaan projekteihin ja erilaisiin hankkeisiin mutta niitä ei voi stean sääntöjen puitteissa jakaa vähävaraisia auttaville yhdistyksille itse tähän auttamistyötoimintaan myöskään mavin rahoja ei voi käyttää koska ne on taas tarkoitettu leipäkassien sisällön hankkimiseen eli tällaista niin sanottua jakorahaa nämä yhdistykset eivät saa mistään muutamien vuosien aikana viime kaudella kaksi kertaa niin sanotuista joululahjarahoista on reilu miljoona myönnetty tähän auttamistyöhön mistä minusta kaikki kansanedustajat voivat itseänsä onnitella olisi kuitenkin syytä että tämä määräraha jollakin tavalla saataisiin joko sosiaali ja terveysministeriön hallinnon alalle omana osanaan tai sitten stean sääntöjä voitaisiin muuttaa sillä tavalla että sinne tulisi oma kohta josta nämä yhdistykset voisivat tätä toiminta avustusta hakea tällä hetkellä näistä niin sanotuista joulurahoista joita eduskunta viime vuonna myönsi tälle vuodelle euroakaan ei tähän päivään mennessä ole vielä jaettu miljoonakaksisataatuhatta kaikki on jakamatta nyt uusimman tiedon mukaan sosiaali ja terveysministeriöstä on saatu sellainen että joulukuussa saataisiin osa tästä rahasta ja sitten ensi vuoden puolella osa ja tämä on kyllä täysin eduskunnan tahdon vastaista olen käynyt asiasta ministeri kiurun kanssa rakentavaa keskustelua ja yritämme parhaillaan selvittää miten on mahdollista että kun jo maaliskuussa on jätetty nämä hakemukset niin ei saada kahdeksaan kuukauteen näitä rahoja hallinnollisesti hoidettua ja jaettua arvoisa puhemies täällä on myös talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien ja yhteisöjen rakennusten korjaus ja täydennysinvestointeihin miljoona euroa sitten täällä on talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen kymmenen miljoonaa euroa kaikki siis vastaavat meidän vaihtoehtobudjettimme sisältöä sitten vielä minun osaltani on tämä määrärahan lisääminen väyläverkon kehittämiseen sata miljoonaa euroa näille ruoka apua järjestäville yhdistyksille esitys on yksi pilkku viisi miljoonaa viimeisenä on sitten energia avustuksen palauttamiseksi pientalojen energiaremontteihin kolme miljoonaa euroa kun meillä on nyt energia avustukset lähinnä kerrostaloasumiseen mutta ei pientalojen remonttiapuun niin tämä asia olisi syytä korjata

arvoisa puhemies tuossa edustaja laukkanen edellä avasi puheenvuoronsa ja sanoi että täällä

tämä hallituksen tapa millä tässä hallituskauden alussa lähdettiin lisäämään ministereitä heidän valtiosihteereitään ja erityisavustajiaan ja heidän palkkaustaan ei ole ei ole meidän mielestämme oikein voisi sanoa että kyseessä on tietynlainen piilopuoluetuki siinä mielessä että että puoluetukeahan jaetaan kansanedustajien paikkojen mukaisesti mutta silloin jos lähdetään sieltä omasta puoluetoimistosta siirtämään tällaisiin hyvin korkeapalkkaisiin virkoihin ihmisiä ja sitä kautta saadaan sitten rahoitusta ja tiedetään joistakin puolueista että tilalle ei ole palkattu sinne puoluetoimistoon henkilöitä elikkä tietyllä tavalla on kierrätetty omaa henkilöstöä sinne ministeriöitten palkkalistoille niin onhan tässä silloin kyse piilopuoluetuesta ja tällaista käytäntöä me emme halua halua että suomessa ollaan edistämässä no sitten nämä muut talousarvioaloitteet ovat perinteisempiä korotusaloitteita korotusaloitteita elikkä henkilökohtainen aloitteeni liittyy viadia ryhyn vankien ja vapautuneitten vankien yhteiskuntaan sopeutumista tukevaan tukevaan työhön sataviisikymmentätuhatta euroa se on varsin pieni summa mutta tämäntyyppinen yhdistys pystyy saamaan sillä isoja aikaiseksi ja tämä viadian työ mitä esimerkiksi tuolla tampereen seudulla tehdään nimenomaan näitten vankiloista vapautuneitten auttamiseksi yhteiskuntaan tulee moninkertaisesti takaisin yhteiskunnalle kun saadaan katkaistua vankilakierre ja rikoskierre ja siinä mielessä tällaiset pienetkin rahasummat voivat poikia sitten sinne valtion kassaan moninkertaisesti talousarvioaloite neljäkymmentä kautta kaksituhattayhdeksäntoista liittyy siihen että kdn vaihtoehtobudjetissa haluamme perheellisille opiskelijoille huoltajakorotusta olla lisäämässä hallitus esittää siihen kahtakymmentäviittä euroa lisää elikkä silloin tämä huoltajakorotus olisi sata euroa kuukaudessa ja kd esittää että tämä huoltajakorotus olisi sataviisikymmentä euroa kuukaudessa erityisesti perheellisten opiskelijoitten kohdalla tämä toimeentulo on varmasti aina niukempaa kun niitä ruokittavia suita on useampia ja sen tähden haluaisimme tukea tuossa vaiheessa olevia perheitä ja jos mietitään näitä syntyvyyslukuja niin olisi myöskin sitäkin kautta tärkeää saada heille tukea

neljäkymmentäyksi kautta kaksituhattayhdeksäntoista liittyy maaseudun elinkeinojen kehittämiseen ja erityisesti haluaisimme haluaisimme sinne kolme miljoonaa euroa varmistamaan näitten neuvontapalveluitten jatkuvuuden hallitus esittää yhden pilkku kahdeksan miljoonan leikkausta tuolle momentille ja meidän mielestämme näin suuri leikkaus todellakin vaarantaa näiden neuvontapalveluiden tulevaisuuden ja siksi me haluaisimme haluaisimme kyllä sen palauttaa sitten talousarvioaloite neljäkymmentäkaksi kautta kaksituhattayhdeksäntoista liittyy neljä h n toimintaan ja siellä myöskin tämä aloite johtuu siitä että hallitus on esittämässä sinne leikkausta elikkä tuon kuusisataatuhatta euroa minkä hallitus aikoo leikata kristillisdemokraatit haluavat palauttaa toimintahan on tänä päivänä paljolti sitä että nuorten yrittäjyyttä tuetaan monella saattaa olla mielikuva että se liittyy pelkästään maaseutuelinkeinoihin ei laisinkaan vaan todellakin tänä päivänä neljä h toiminnan kautta monet nuoret saavat sen ensimmäisen kesätyöpaikkansa ja monien nuorten yritystoiminta lähtee liikenteeseen neljä h n kautta viime kesänä kesätyöstä maksettiin neljä h toiminnan kautta palkkoja nuorille neljän pilkku viiden miljoonan euron edestä joten se on valtavan iso ja merkityksellinen summa ei pelkästään kansantalouden kannalta vaan nimenomaan ne nuoret saavat sen kokemuksen ensimmäisestä työpaikasta ja pääsevät myöskin sitten yritystoimintaan kiinni sitten näitä yhteisaloitteita alueellisia yhteisaloitteita meiltä löytyy savo karjalan kansanedustajilta ja ensimmäisenä allekirjoittajana olen tuossa talousarvioaloitteessa neljäkymmentäkolme kautta kaksituhattayhdeksäntoista joka liittyy valtatie viiden viiden välin parantamiseen siilinjärvi iisalmi kohdalla kaksikymmentä miljoonaa euroa tuo valtatie viisihän lähtee helsingistä sinne sodankylään saakka ja on yksi näitä suomen valtaväyliä ja erityisesti tuolla kohtaa puhutaan myöskin suomen kansantalouden kannalta tärkeästä pätkästä elikkä siellähän on tosiaankin voisi sanoa suomen vientiteollisuuden helmiä siellä kulkee ponssen metsäkoneita ja

normetin normetin tuotteita siellä kulkee valion ja ja myöskin genelecin tuotteita eli yläsavolaisten vientifirmojen kansantalouden kannalta tärkeät miljoonat kulkevat tuolla tienpätkällä ja se on kyllä voisi sanoa tähän liikennemäärään ja

liikennevolyymiin mutta myöskin sitten sen rahdin tonnimäärään nähden kestämättömässä kunnossa ja sen tähden tuolle tielle tarvittaisiin kipeästi parannusta sitten vielä talousarvioaloite

siellä kdn vaihtoehtobudjettiin sisältyy että me haluaisimme olla palauttamassa varusmiesten kotiuttamisrahan joka vuonna yhdeksänkymmentäkolme säästötoimenpiteenä silloin aikanaan leikattiin pois sehän tarkoittaa noin yksi pilkku viisi euroa per palveluspäivä ja

arvoisa puhemies haluaisin kiinnittää huomiota muutamiin erityisen onnistuneisiin aloitteisiin täällä erityisesti edustaja timo heinosella on näitä kolmekin kappaletta talousarvioaloitemäärärahan lisäämisestä savukosken opastuskeskus korvatunturin toiminnan turvaamiseen on varmasti perusteltu alueen kasvavan luontomatkailupotentiaalin vuoksi on hyvä muistaa että kun sieltä nuo metsähallituksen isot tulot valtiolle tulevat niin on myös kohtuullista että valtio tulee sinnepäin vastaan ja mahdollistaa alueen kehittymisen myös esimerkiksi juuri kasvavan matkailutoiminnan

että simojoki on toinen vapaana virtaava vaelluskalajokemme ja suisto on käynyt kovin matalaksi osittain tietysti tämän humusaineksen vuoksi jota joki kuljettaa sinne suistoalueille mutta myös alueilla tapahtuvan maan nousun vuoksi ja tässä mielessä lohikannan turvaamiseksi ja vaeltavien kalojen kantojen turvaamiseksi kuin sitten virkistyskäytön kannalta olisi tärkeää että tämä ruoppaaminen toteutuisi lisäksi vielä heinosen talousarvioaloite määrärahan lisääminen perinnerakentamishankkeiden tukemiseen niin että kun tosiaan nyt tulevana talousarviovuonna tulee seitsemänkymmentäviisi vuotta kuluneeksi siitä kun lapin väestö palasi sinne pahoin tuhoutuneelle kotiseudulleen monin paikoin ei ollut kiveä kiven päällä ei yhtään asumakelpoista rakennusta niin niiden harvojen rakennusten osalta jotka ovat sodalta säilyneet tai jotka rakennettiin vanhoilla menetelmillä välittömästi siinä jälleenrakennuskauden alussa on valtavan tärkeää että rakennusperinne ja korjausrakentamisen osaaminen säilyy ja tässä mielessä tämä on enemmän kuin perusteltu ja hieno

peruskorjauksen osalta ja lisäksi edustaja ojala niemelän talousarvioaloite kaksisataakaksikymmentä määrärahan lisääminen enontekiön lentokentän kunnostamiseen ovat sellaisia jotka varmasti palvelevat isänmaata mikäli näihin valtiovarainvaliokunta sitten heltyy ja eduskunnan suuri sali näistä

arvoisa herra puhemies olen tehnyt neljätoista omaa aloitetta ja lisäksi perussuomalaisten ryhmä on tehnyt ryhmäaloitteita jonkin verran nämä ryhmäaloitteet liittyvät tietysti meidän vaihtoehtobudjettiimme omista aloitteistani haluan nostaa esille vain yhden talousarvioaloitteen numero sadankahdeksantoista määrärahan lisäämisestä kristittyjen vainojen vastaiseen työhön me täällä suomessa kun tunnustamme kristillistä uskoa saamme nauttia aika turvallisesta elämästä meillä ei ole sen suhteen vainoja eikä suuria vaikeuksia tietysti jos uskonsa tunnustaa niin pilkkaa ja jotakin tällaista puhetta saattaa tulla mutta mutta ei mitään sellaista mikä on yleistä monissa maailman maissa maailmassa lasketaan olevan noin kaksi miljardia kristittyä ja näistä yli kaksisataaviisitoista miljoonaa kärsii vakavaa hyvin vakavaa tai äärimmäistä vainoa world watch list kaksituhattakahdeksantoistan mukaan listalla on viisikymmentä maata ja näissä elää yhteensä noin kuusisataaviisikymmentä miljoonaa kristittyä joista joka kolmas kokee vähintään vakava asteista vainoa vakaumuksensa vuoksi tämän listan mukaan vuonna kaksituhattakahdeksantoista surmattiin kolmetuhattakuusikymmentäkuusi kristittyä uskonsa vuoksi edellisenä vuonna

vainon vakavuus on kasvanut tasaisesti radikaali islamin lisääntymisen johdosta ja muistakin syistä meillä suomessa toimii joitakin järjestöjä jotka pitävät tätä asiaa esillä ja tekevät myös ihan työtä näiden vainottujen kristittyjen aseman parantamiseksi tällaisia ovat muun muassa open doors finland ry ja marttyyrien ääni ry ja olen tässä aloitteessa esittänyt että näille järjestöille myönnettäisiin kahdensadantuhannen euron toiminta avustus ensi vuonna hämmästelen sitä että vaikka suomi ehkä niin kuin sanotaan elää jälkikristillistä aikaa sekin monella tavalla pitää paikkansa ja viime aikojen tapahtumat sitä vielä tietyllä tavalla vahvistavat niin meillä kuitenkin kristinuskon merkitys on on keskeinen ja suuri mutta kristittyjen vainoista maailmalla ei puhuta vaikka se on suurin väestöryhmä joka kärsii ankarista vainoista tänä päivänä vetoan samalla tässä ulkoministeri haavistoon ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja niikkoon ja meihin kaikkiin että tähän vakavaan asiaan puutumme yhtä lailla kuin moniin muihinkin vainojen aiheuttamiin ongelmiin tässä maailmassa tämä on mielestäni niin vakava asia että on paikallaan myös tällaisen pienen määrärahallisen tuen osoittaminen sille työlle jota nuo järjestöt tekevät tiedon lisäämiseksi ja tämän epäkohdan ja ja kauhistuttavan toiminnan saamiseksi kitkettyä mahdollisimman vähäiseksi

arvoisa herra puhemies olen tehnyt talousarvioaloitteen sotaorpojen kuntouttavien palvelujen mallintamiseen ja käynnistämiseen sotaorvothan ovat väestöryhmä joka on kärsinyt raskaasti talvi jatko ja lapin sodan menetyksistä edellä mainituissa sodissa orvoiksi jäi viisikymmentäviisituhatta viiva kuusikymmentätuhatta lasta osa lapsista menetti molemmat vanhempansa kuten oma äitini tällä hetkellä elossa olevista sotaorvoista ei ole tarkkaa lukumäärää mutta arviolta heitä on noin kahdenkymmenentuhannen viiva kaatuneitten omaisten liiton ylläpitämässä sotaorporekisterissä on rekisteröityjä sotaorpoja noin

keski ikä on nyt noin kahdeksankymmentä vuotta toimintakyvyn ylläpitämisen ja parantamisen tukeminen on perusteltua ja kuntouttavien palvelujen tarve on ilmeinen kaatuneitten omaisten liitto on arvioinut että heikoimmassa asemassa olevia sotaorpoja jotka ovat kiireellisen kuntoutuksen tarpeessa on noin kymmenen viiva kaksikymmentä prosenttia sotaorpojen kokonaismäärästä lainsäädännön oli lainsäädännön oli aikoinaan tarkoitus turvata sotaorvoille koulutus sotaorpoja koulutettiin pääasiassa niille aloille joita hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen tarvittiin usealla sotaorvolla ei kuitenkaan ollut realistisia mahdollisuuksia koulunkäyntiin ei ollut varaa ja kotona tarvittiin työvoimaa tai oli lähdettävä heti kansakoulun jälkeen ansiotyöhön hankkimaan perheelle toimeentuloa

lapsena alkanut kova työnteko ja palkkatyö fyysisesti raskailla aloilla on johtanut monella varhaiseen osatyökyvyttömyyteen tai jopa täydelliseen työkyvyttömyyteen ja siitä taas on seurannut hyvin pienet eläkkeet

kuntoutuksen tarvetta lisää elinikäinen henkinen kuormitus vanhemman tai jopa molempien vanhempien menettämisestä johtuen edellä olevista syistä me allekirjoittaneet oman aloitteeni oman aloitteeni mukaisesti ehdotamme että eduskunta lisäisi neljä miljoonaa euroa momentille kolmekymmentäkolme kolmekymmentä kuusikymmentä sotaorpojen kuntouttavien palvelujen mallintamiseen ja näiden palvelujen käynnistämiseen miksi halusin mainita tämän momentin niin haluan korostaa että tämä on kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen momentti jota voi todella käyttää palvelujen mallintamiseen tilanteessa jossa jossa tarvitaan uudenlaisia malleja tässähän on tarkoitus nimenomaan että tarpeenmukaista kuntoutusta ei pelkästään sillä että on sotaorpo vaan sillä että todella tarvitsee sitä ja voin sanoa että näistä kyllä kaikki tarvitsevat jonkinlaista kuntoutusta mutta erityisesti nämä viiva kaksikymmentä prosenttia joiden on arvioitu tarvitsevan nopeasti kuntoutusta tämä ei ole aivan ensimmäinen kerta kun

sodan kärsimyksiä kohdanneitten kohdalla on lisätty kuntoutuksia en tarkoita nyt veteraaneja tai invalideja vaan esimerkiksi partisaanien uhreille tehtiin aikoinansa lakisääteinen kuntoutusmahdollisuus silloin ensimmäisellä kaudella kun olen täällä talossa ollut siinä siinä mielessä tämä ei todellakaan ole ole mikään uusi asia tätä on monta vuotta yritetty ja nyt toivoisin että saataisiin jonkinlainen summa eduskunnasta jotta saataisiin mallinnettua

nimenomaan sotaorvoille sopiva kuntoutus koska tässähän tarvitaan nimenomaan sitä henkisen henkisen puolen kuntoutusta myöskin kiitoksia

arvoisa puhemies olemme täällä kuulleet monta hienoa puheenvuoroa sinänsä erittäin hyvistä talousarvioaloitteista jos olisin kyyninen toteaisin että varmin keino saada eduskunnalta negatiivinen päätös johonkin asiaan on tehdä siitä talousarvioaloite niin harva niistä menee läpi mutta asiahan ei tietenkään ihan näin lohduton ole talousarvioaloitteilla on oma tärkeä merkityksensä usein ne liittyvät myös oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjettiin joka on erittäin tärkeä väline keskustelun herättämiseksi ja erilaisten vaihtoehtojen esiintuomiseksi täällä eduskunnassa mutta järjestelmä toimii niin että hallitus tuo talousarvioesityksen joka on täällä keltaisena kirjana meidän pöydillämme useimpien kohdalla edelleen ja hallituspuolueet tukevat sitä ja pyrkivät vaikuttamaan sen sisältöön ja sitten oppositiopuolueet tekevät niitä talousarvioaloitteita sen takia yhtään minunkaan aloitetta ei ole nytten täällä jätetty sisälle otan kuitenkin tässä yhden asian esille kun edustaja essayah

piti puheenvuoron jossa hän kertoi omasta aloitteestaan joka liittyy siihen että esitetään vähennettäväksi valtiosihteerien ja ministereiden erityisavustajien määrärahasta viisi miljoonaa euroa haluan nostaa tämän esille sen takia että minulla on kokemusta hallituspuolueen kansanedustajana viime vaalikaudelta jolloin vähennettiin merkittävästi erityisavustajien ja valtiosihteereiden määrää edelliseltä vaalikaudelta ja nyt ollaan palaamassa tavallaan siihen ei viime kauden vaan sitä edeltävän kauden tasoon oma kokemukseni on se kun olen hyvin läheltä seurannut ministereiden tehtävää ja sitä valtavaa työtaakkaa ja asioiden kirjoa jota eivät tuo pelkästään kotimaan asiat vaan euroopan unioniin liittyvät asiat ja tälläkin hetkellä tietenkin erityisesti eu puheenjohtajuus että se työn määrä on on kyllä valtava

itse näkisin että on todella tärkeää vaikka houkutus olisikin sanoa että eivät ne ministerit avustajia

että siellä on riittävä määrä avustajia niin että se työ sujuu jouhevasti se palvelee koko isänmaata että pystytään tekemään tehokkaasti työtä organisoimaan se hyvin ja sen takia halusin tästä vain sanoa että vaikka itse en siinä tehtävässä ole toiminut niin sivusta katsoen haluan korostaa että on tärkeää että on riittävät voimavarat esikunnassa

arvoisa herra puhemies vielä olisin nostanut edustaja sari tanuksen tekemiä aloitteita kun hän on sairauslomalla talousarvioon esitämme mielenterveystyöhön kymmentä miljoonaa euroa tanus toivoo myös että käynnistettäisiin sisäilmapoliklinikkoja ja niiden perustamiseen yliopistollisiin keskussairaaloihin hän esittää kymmentä miljoonaa euroa me kaikki tiedämme että sisäilmasairaudet ja niiden lisääntyminen ovat epidemian tasoon kasvamassa valitettavasti tälle ei ole sairausluokitusta eli jotka siihen sairastuvat eivät saa kela korvauksia eivät pääse näiden lääkitysten osalta kelan korvausten piiriin tämä on asia joka pitäisi pikaisesti hoitaa sitten kuntien lukioiden tukemiseen miljoonaa lisää ja nuorten työpajatoimintaan etsivään nuorisotyöhön muutamaa miljoonaa kdn vaihtoehtobudjetissa on myös lapsilisän tason korottaminen enemmän kuin mitä hallitus korottaa siihen esitämme sataa miljoonaa sitten vielä esitys joka tuntui olevan monella ryhmällä sama eli keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen palauttaminen se jostain syystä poistettiin viime kaudella säästösyistä varmaan mutta se olisi syytä palauttaa koska se aiheuttaa enemmän kustannuksia kuin

arvoisa puhemies puolustusministeriön hallinnonalalle osoitetaan ensi vuoden valtion talousarvioehdotuksessa määrärahaa jopa kolme pilkku kaksi miljardia euroa puolustusmateriaalihankintoihin osoitetaan yli seitsemänsataakuusikymmentäviisi euroa ja julkisen talouden suunnitelmassa puolustusmenot kasvavat ensi vuoden kolmesta pilkku kahdesta miljardista eurosta viiteen miljardiin euroon vuonna kaksikymmentäkolme merivoimien alushankinnan laskuun tuli hiljattain lisäystä sata miljoonaa euroa laivuehankkeen hinta on tällä hetkellä yksi pilkku kolme miljardia talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti ensimmäinen kymmenettä hx hankkeen kustannukseksi aiemman seitsemän viiva kymmenen miljardin euron hintahaarukan sijaan nyt kymmenen miljardia euroa

puolustushallinnon määrärahojen taso talousarvioehdotuksessa ja tason korotus julkisen talouden suunnitelmassa ovat historiallisen määrärahoja osoitetaan muun muassa suomen puolustuksen kannalta tarpeettomaan ilmasta maahan kyvyn rakentamiseen osana ilmapuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelmaa hallitusohjelmassa on mainittu hornet kaluston suorituskyvyn korvaaminen täysimääräisesti kuitenkaan vaihtoehtoja kuudenkymmenenneljän monitoimihävittäjän hankinnalle ei ole riittävästi arvioitu muun muassa voimakkaasti muuttuvia tulevaisuuden sodankäynnin uhkia vasten viittaan tässä esimerkiksi miehittämättömien lennokkien lisääntyvään käyttöön nyt jo ovat käytössä ja tulevaisuudessa vieläkin enemmän eduskunnan talousvaliokunta on talousarviolausunnossaan todennut että näistä suurista uudishankinnoista johtuvat kasvavat puolustusmenot ovat osaltaan julkisen talouden alijäämän ja julkisen velan taustalla keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä olenkin tehnyt talousarvioaloitteen jossa ehdotetaan puolustusmenojen vähentämistä kahdellasadallakahdellakymmenellä miljoonalla eurolla tiedossa että puolustusmateriaalihankintoihin budjetoidut rahat eivät aina tule läheskään käytettyä eli tuolla olisi siinäkin mielessä vähentämisvaraa nämä säästyvät varat voitaisiin sitten käyttää sosiaaliturvaan ja koulutukseen infrainvestointeihin kaikkeen sellaiseen mikä todellisuudessa tuottaa hyvää kansantalouteen ja hyvinvointia kansalaisille

arvoisa puhemies tuolla äsken kuuntelin edustaja lohen puheenvuoroa ja tulin vähän surulliseksi siinä mielessä että se kyllä vei vähän pohjan pois tältä kun te sanoitte

minä tiedän kyllä mitä te tarkoititte sillä

ettei ainakaan sitä aloitetta sitten viedä kyllä minä kuitenkin luotan siihen tässä talossa kaikkina näinä vuosina myös valtiovarainvaliokunta on ollut sellainen valiokunta että siellä on aina ollut sekä hallitus että oppositiopuolueiden edustajia ja ja sieltä on aina löytynyt myös opposition ehdotuksille sijaa monissa talousarvioaloitteissahan on tilanne se minkä oikein hyvin ymmärtää että että

edustaja ei voi nimeänsä sinne alle laittaa mutta koska hän on mielellänsä tukemassa sitä niin sitten ollaan yhdessä viemässä sitä siellä elikkä olin vähän hämmästynyt tuosta puheenvuorostanne että että se on sitten heti tuhoon tuomittu jos täällä tekee ehdotuksen minä en en ainakaan itse ikinä ajatellut sillä tavalla kun olin hallituspuolueen edustaja enkä toivo teidänkään ajattelevan mutta talousarvioaloite jonka olemme edustaja kivisaaren kanssa tehneet ja jota olemme myöskin tukemassa

ja tässä on mukana myöskin muita kansanedustajia on seinäjoen asemasta haluamme muistuttaa että seinäjoen asema on yksi suomen vilkasliikenteisimmistä asemista aseman matkustajamäärä vuonna kaksituhattakahdeksantoista oli miljoonasatakaksikymmentätuhatta matkustajaa ja vuoden kaksituhattayhdeksäntoista aikana matkustajamäärä on kasvanut peräti yksitoista pilkku kolme prosenttia seinäjoen kahdeksantoista hehtaarin alue on keskeinen kehittämiskohde seinäjoella tulevalla vuosikymmenellä ja seinäjoen asemanseudun kehittäminen palvelee myös valtakunnallista liikennejärjestelmän kehittämistä osana suomen pääradan perusparannusta valtiolla ja sen yhtiöillä on merkittävä rooli seinäjoen asemanseudun uudistamisessa aseman alueella on rakennettava radan alikulku alueen liityntäpysäköintiä tulee kehittää raideliikenteen tietoliikenneverkkoja ja turvalaitteita on uusittava ja ratapiha aluetta on suunniteltava vastaamaan lisääntyvän liikenteen tarpeita valtion osavastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen tulee edellyttämään rahoituksen osoittamista seinäjoen aseman seudun kehittämiseen totta kai seinäjoen kaupunki on mukana tässä mutta totta kai tässä on myös sellaisia elementtejä joita tämä alue tarvitsee valtiolta on tultava sitä tukea liikenteen kasvu on ollut odotettuakin voimakkaampaa ja seinäjoen kaupungin nopea kasvu edellyttää seinäjoen aseman seudun hyödyntämistä monipuolisesti siitä syystä haluamme tällä aloitteella muistuttaa siitä että eduskunta lisäisi kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa momentille kolmekymmentäyksi kymmenen seitsemänkymmentäseitsemän valtion osavastuulla olevien toimenpiteiden käynnistämiseen seinäjoen asemanseudun kehittämiseksi ymmärrämme erittäin hyvin että taloudellinen tilanne ei ole helppo tässä vaiheessa mutta tätä edes liikkeelle ja sellainen tahdonilmaus siitä että tämä on yksi tärkeä osa myöskin päärataa

jättämäni talousarvioaloitteen olen jättänyt aloitteen valtatie kahdeksan parantamisesta välillä turku pori valtatie on merkittävä väylä turusta poriin tällä välillä ei ratayhteyttä ole mutta siihen sijoittuu kuitenkin paljon teollisuutta etenkin uudenkaupungin autotehtaan viime vuosien kasvu on lisännyt tarvetta toimiville liikenneyhteyksille turun suunnasta ja aina aina salosta saakka uuteenkaupunkiin aloitteellani esitän että valtatie kahdeksaa parannettaisiin välillä nousiainen laitila tällä hetkellähän tie on nelikaistainen turusta nousiaisiin mutta siitä eteenpäin tarvitaan edelleen parannuksia toisaalta teollisuuden vaatimien kuljetusten vuoksi mutta ennen kaikkea myöskin työntekijöiden työmatkaliikenteen

väärää ymmärrystä niin haluan toistaa sen ajatukseni minkä tuossa puheenvuorossani totesin eli sanoin että täällä on käytetty monta erinomaista puheenvuoroa hyvistä aloitteista ja ja sitten totesin että jos olisin kyyninen voisin todeta että varmin tapa saada eduskunnalta negatiivinen päätös asiaan on tehdä siitä talousarvioaloite ja tämähän lähtee siitä kun katsoo että kuinka moni niistä menee läpi sitten joulukuun äänestyksessä jatkoin että näinhän asia ei kuitenkaan ole vaan näillä on todella tärkeä rooli ja sieltä löytyy silloin tällöin myös niitä joissa sitten valtiovarainvaliokunta jossa nyt itsekin saan toimia pystyy yhtymään ja todella yli oppositio hallitus rajojenkin kannattamaan ja tukemaan niitä ja ne menevät maaliin mutta tosiasiahan on että aika harva niistä johtaa sitten lopulta äänestyksessä myönteiseen tulokseen mutta se ei niitten arvoa vähennä ollenkaan ja haluan sen sen todella vielä toistaa että ei missään tapauksessa kuten

useat niistä liittyvät myös opposition vaihtoehtobudjetteihin joilla on erittäin tärkeä rooli poliittisen keskustelun yhtenä virittäjänä ja politiikan vaihtoehtojen esiintuojina paitsi täällä eduskuntasalissa myös sitä kautta julkisuudessa ja tärkeänä keskustelun herättäjänä ensi viikolla meillä on se aika jolloin nämä vaihtoehtobudjetit käsitellään eduskunnassa ja minusta se on valtavan tärkeä ja arvokas arvokas väline keskusteluun talouspolitiikasta ja se on minusta suorastaan demokratian toteutumisen edellytys että näin on ja siinä mielessä kun katsoo sitä äänestystulosta näistä tulee tavallaan vähän väärä kuva tästä kokonaisuudesta että niillä ei ole mitään merkitystä kyllä niillä on onpa niinkin että talousarvioaloitteessa on monesti nostettu esiin joku tärkeä asia joka ei ehkä sillä kertaa ole mennyt läpi mutta sitten hallitus tuo vastaavansisältöisen asian vaikkapa seuraavassa budjetissa kun kuuntelee näitä aloitteita joista täällä on käytetty puheenvuoroja niin kyllähän ne kaikki ovat sentyyppisiä että niitä olisi todella helppo tukea tukea vaikkapa tämä sotaorpojen asia joka nostettiin esille erittäin läheinen ja tärkeä asia ja kyllä

on todella helppo yhtyä

arvoisa herra puhemies edustaja risikko nosti toden totta tärkeän asian esille puhuessaan ansiokkaasti ja hyvillä perusteilla seinäjoen asemanseudun kehittämisen puolesta ja itsekin kovin mieluusti näkisin että tällainen tahdonilmaus sen kehittämiseksi lähtisi käyntiin pelkästään tampere seinäjoki välillä liikennöi kaksi pilkku seitsemän miljoonaa matkustajaa vuodessa ja asemaseudut ovat erittäin tärkeitä maakunnallisia kehityskohteita ja koskettavat lukuista ihmisjoukkoa näistä talousarvioaloitteista nostaisin myöskin yhden tiehankkeen esille valtatie seinäjoki lapua on ajat sitten menettänyt kantokykynsä kovan liikenteen ja liikennöinnin puristuksessa tämän tien varressa on muun muassa atrian atrian pääkonttori jossa on tuhansia työntekijöitä ja jo liikenneturvallisuuden näkökulmasta huoltovarmuuden näkökulmasta ja monista muistakin perusteluista johtuen myöskin valtatie yhdeksäntoista on erittäin tärkeä

tähän eduskunnassa olevaan valtion talousarvioesitykseen sisältyy niin sanottujen perusturvaetuuksien korotus muun muassa korotus kahdellakymmenellä eurolla kuukaudessa se on hyvä esitys se mutta toimeentulotuen perusosaa hallitus ei vastaavasti korota joten perusturvaetuuksien korotukset leikkautuvat toimeentulotukilaskelmassa pois toimeentulotukilaskelmassa pois toimeentulotukiasiakkaat eivät siis hyödy tästä perusturvaetuuksien korottamisesta kulutus ja polttoaineverojen kiristykset päinvastoin ehkä heikentävät heidän taloudellista tilannettaan vuonna kahdeksantoista toimeentulotukea sai yli neljäsataatuhatta henkilöä ja lähes kolmesataatuhatta kotitaloutta toimeentulotuen ostovoima on heikentynyt noin neljäkymmentä prosenttia reilun kahdenkymmenen vuoden aikana tehnyt talousarvioaloitteen jolla eduskunta lisäisi kaksikymmentä miljoonaa euroa perustoimeentulotuen tasokorotukseen siten että että myös toimeentulotuen saajat voisivat hyötyä tästä perusturvaetuuksien korotuksesta

edustaja kivisaari täällä totesi olemme mukana näissä meidän vaasan vaalipiirin kansanedustajien aloitteissa tässä tulikin eräs jo esille tämä lapua seinäjoki tien parantaminen haluan nostaa myöskin seinäjoki kaskinen välillä olevan suupohjan radan aikoinansa liikenneministerinä tein sen päätöksen että se pidetään kunnossa siitä syystä että elinkeinoelämä tarvitsee sitä rataa pidetään se sillä tavalla kunnossa vaikkei ole varaa sitä nyt

että sitä voi liikennöidä ja toivoisimme että siihen saataisiin rahaa täällä on myöskin sitten evijärvi kaustinen täällä on lapuan ohituskaista sitten on kokkolan raideliikenne joka on osa päärataa seinäjoen lentoasema on yksi sellainen meidän toivomuksemme kehittämisestä myöskin kantatie pietarsaaressa kauhajoki isojoki tie myöskin korpijärvi kinnula jalasjärven liittymä valtatie yhdeksäntoista ja valtatie kolmonen ja sitten myöskin kuortane alajärvi tässä on vain muutamia mainintoja siitä että kyllä täältä on

kiitos arvoisa puhemies minäkin nostan varsinais suomen kansanedustajien kaksi yhteistä talousarvioaloitetta vielä tässä esille

aloitteen tunnin junan rakentamisen aloittamisesta espoon kaupunkiradasta siihen osoitettaisiin viisikymmentä miljoonaa euroa tämä tunnin juna hankehan ei ole täysin ristiriidaton tuolla varsinais suomessa mutta varmasti yksimielisyys on siitä että espoon kaupunkirataan voidaan se viisikymmentä miljoonaa laittaa ja siitä tuo hanke aloittaa toinen vaalipiirin kansanedustajien aloite koskee saaristomeren tilan parantamista johon osoitettaisiin kymmenen miljoonaa euroa nämä molemmat ovat tärkeitä ja kannatettavia aloitteita ja olen ne itsekin allekirjoittanut

arvoisa puhemies

ihan näin kävisi että niistä metsistä tulisi rämeitä tosiasia on se että että järeät metsät kyllä silloin vähenisivät ja metsien kuva muuttuisi pikkuhiljaa nykyistä avoimemmaksi ja pienipuustoisemmaksi jos tästä asiasta ensinnä yleisellä tasolla sanoo jotain niin haluaisin todeta kuitenkin sen että minun ajattelumaailmassani metsä on jotenkin suomalaisten ihmisten sielunmaisema varmasti aika monelle sellaisellekin joka ei elä lähellä metsää tai elää elää kaupungeissa metsällä on iso merkitys ja luonnolla yleensäkin suomalaiset ovat luontoihmisiä suomalaiset arvostavat luontoa luonnon monimuotoisuutta ja luonto ei ole pelkästään eikä metsä ole pelkästään meille taloudellisen hyödyntämisen väline tai tai asia joka liittyy talouteen ja metsätalouteen metsätalous on valtavan tärkeää meille suuri merkitys meille työpaikkojen muodossa kansantaloudellisesti vientituloina ja niin edelleen mutta metsän merkitys on paljon monimuotoisempi kuten kerroin itsekin viihdyn metsässä ja melkeinpä aina kun täältä helsingistäkin eduskunnasta lappiin menen menen ensinnä metsään talvella hiihtämään kesällä lenkkeilemään tai patikoimaan nauttimaan luonnosta luonnon monimuotoisuudesta ja siksi metsä on hyvin arvokas myös virkistyspaikkana niin kuin useimmille suomalaisille tästä arvosta haluan luonnollisesti pitää kiinni ja se on tärkeä asia nyt tässä on tehty kansalaisaloite joka lähtisi siitä että valtion metsissä totaalisesti kiellettäisiin avohakkuut

siitä että että tämä kansalaisaloite vaikka sen taustalla on erittäin hyviä arvoja ja tärkeitä arvoja on aloite joka lähtee taas tällaisesta jyrkästä ajattelutavasta että joko tai meillä on aika paljon yhteiskunnassa tällä hetkellä liikkeellä tämäntyyppistä ajattelumaailmaa muutoinkin minusta vähän liikaa että että olet joko tätä äärilaitaa tai toista äärilaitaa ja näinhän asiat useimmiten eivät ole minusta metsänhoidossakin ja metsätaloudessakin voimme löytää sellaisen keskitien kultaisen keskitien jossa ei totaalista kieltoa ole millekään mutta samalla huolehdimme siitä että meillä on

luonnon monimuotoisuus ja metsien monimuotoisuus turvattu ja huolehdimme siitä että että metsiä eri tavalla pystytään hyödyntämään tämä aloite kohdistuu aika paljon pohjois suomeen ja lappiin sen takia että

kaksi kolmasosaa metsähallituksen hallinnoimista maista sijaitsee lapissa metsätalouden maista ei läheskään niin paljon koska aika paljon lapissa olevista metsähallituksen hallinnoimista maista on muuta kuin metsätalouden piirissä olevaa aluetta siellä on paljon kitu ja joutomaata paljon on tuntureita ja suojelualueita joilla on oma todella tärkeä merkitys silti tämä koskettaa paljon nimenomaan pohjois suomea ja lappia ja kun katsotaan katsotaan sitä aluetta niin me olemme kuitenkin kyenneet pohjoisessa ja lapissa aivan eri tavalla huolehtimaan luonnon monimuotoisuudesta ja metsien monimuotoisuudesta ja on hyvällä tasolla lapissa tuossa keskustelin muutaman edustajankin kanssa jotka sinänsä tätä ajatusta ja tätä aloitettakin tukivat niin kyllä he tunnistivat ja tunnustivat että missä ehkä sitä tarvetta enemmänkin olisi on täällä etelä suomessa meillä on paljon suojelualuetta ja paljon myös metsiä suojeltu ja jos ajatellaan nimenomaan tätä jatkuvan kasvatuksen käyttöä niin olen sitä mieltä että kyllä sitä voidaan lisätä pohjoisessa ja lapissakin ja edelleen sitä kannattaisi lisätä nimenomaan turvemaiden kasvatuksessa ja matkailualueilla maisemanhoidonkin vuoksi ja pohjoisen karuissa mäntymetsissä nimenomaan poronhoidolle tärkeissä kohteissa mutta se että me panisimme totalkiellon että ei päätehakkuita tai avohakkuuta ollenkaan ei ole viisasta silloin sahaisimme omaa omaa jalkaamme välttämättä siinä olisi sitä mitä tavoitellaan kun me aiheuttaisimme sillä sen että järeät metsät vähenisivät ja metsien kuva muuttuisi jolloin metsien hiilensidontakykykin heikkenisi sitä kautta isossa kuvassa sen takia edustan linjaa että haetaan kultainen keskitie haetaan tässäkin kompromissi hoidetaan meidän metsiä tehokkaasti huolehditaan siitä että metsätaloudellakin on on erinomaiset toimintamahdollisuudet täällä mutta samalla huolehditaan metsien ja luonnon monimuotoisuudesta virkistyskäytöstä kansallispuistoista ja ja kaikkien muidenkin elinkeinojen kuin metsätalouden toimintaedellytyksistä joihin liittyy paljolti myös metsä tämäntyyppistä ajattelua peräänkuulutan täällä ja toivon että nekin jotka ovat allekirjoittaneet tämän kansalaisaloitteen ja pitävät näitä luontoarvoja tärkeinä yhtä lailla kuin itsekin pidän ymmärtäisivät myös me pystymme myös sovittamaan yhteen intressejä suomessa ja olemme kyenneet siihen muuten ehkä maailman parhaiten

arvoisa herra puhemies jotta ymmärtäisimme erilaisten aloitteiden kokonaistaloudelliset vaikutukset kannattaa aina pysähtyä miettimään

se on kiistattomasti todistettu tosiasia valtavia tuhoja se nuori metsä mikä sinne alle jäisi ja kuviteltaisiin että se sieltä nousee on jo vaurioitunut lähtötilanteessa se olisi siis lähtötilanteessa jo sairas ja sen pärjääminen nykyisissä ilmasto olosuhteissa olisi tuhoon tuomittu yritys ei pidä lähteä tekemään tällaisia ympäristökokeiluja joissa nimenomaisesti pyritään kasvattamaan sellaista metsää joka ei kasva sitten tämä käsite että me suojelemalla muka metsiämme palvelemme teemme siinä suurimman mahdollisen karhunpalveluksen koko metsäluonnolle jos metsä tai mikä tahansa ekologinen ympäristö ei uusiudu uusiudu se johtaa vääjäämättä sen tuhoon ennemmin tai myöhemmin se on nähty kaikissa kaikissa luonnonilmiöissä mitä maa päällään kantaa sitten kun puhutaan puunjalostuksesta niin meidän on on todella turvattava se suomalaisen puuraaka aineen saatavuus tämän maan rajojen sisältä se on ainoa tie jolla suomi pystyy maailmassa pärjäämään ja velkansa maksamaan ja ennen kaikkea pitämään hyvää elintasoa yllä

kun on kuunnellut tämän keskustelun puheenvuoroja niin nostan sieltä muutaman yksityiskohdan esille edustaja holopainen vihreistä sanoi tästä sellunkeitosta että se ei ole ei ole kannattavaa nimenomaan sellunkeitto on se ensimmäinen tapahtuma joka mahdollistaa tämän monipuolisen kemiallisen metsäteollisuuden uuden kasvun ja uuden nousun se se nimenomaan keitettävä sieltä kuitupuusta erilleen ja sitä sitten voidaan ruveta jalostamaan siitä voi rakentaa vaikka hiilikuitua tai siitä voi rakentaa miljoonia miljoonia muita tuotteita sellunkeitto on tässä tapauksessa se se ensimmäinen askel kohti uusia tuotteita tuotteita joista tänä päivänä emme puoliakaan edes tiedä

tiedän että suuret metsäyhtiöt ovat näissä asioissa kehittämässä uusia tuotteita ja ne kehitystyöt ovat äärimmäisen tarkkaan salassa pidettyjä ja niitä tuotteita vähitellen putkahtelee julkisuuteen me olemme nähneet jo esimerkiksi puun ja muovin yhteismateriaalista tehtyjä astiastoja ja on aivan varmasti totta että esimerkiksi esimerkiksi tulossa on uskoakseni sellainen tavoite että tietokoneiden ulkokuori voidaan tehdä muovin sijasta uusiutuvasta puukuidusta jolloin staattisen sähkön ongelma menee pois tänäpänä kaupasta on saatavilla viskoosista valmistettuja vaatteita jotka nimenomaan puukuidusta tehdään nimenomaan sellunkeitosta kaikki alkaa sellunkeitto ei tänäpänä ole vanhanaikaista vaan se on nykyaikaisen kemianteollisuuden valtava lähtölaukaus siitä kaikki alkaa näin ollen kun me haluamme kieltää uudistushakkuut suomen metsissä jollakin alueella se johtaisi pikkuhiljaa näivettymiseen ja sille tielle suomen ei pidä lähteä kun kuusikymmentä luvun lopulla alussa suomen metsien kasvu ylitti ensimmäistä kertaa sen vuotuisen hakkuumäärän silloinhan muutamina vuosina hakattiin enemmän kuin metsien kasvu oli niin siitä on tähän päivään mennessä yli miljardi kuutiota puuta kasvatettu lisää hiilinielu on yli tuplaantunut samoin puuvarasto on tuplaantunut ja niin kuin edellisessä puheenvuorossa sanoin aivan välttämätöntä ilmastonmuutoksen kannalta on meille se päämäärä että uudistamme metsiä ja teemme niistä entistä vahvempia kestämään ilmastonmuutoksen rasitukset

miljoonaa kuutiometriä elikkä suurin piirtein se suomen metsien kokonaishakkuumäärä meni siellä metsää kuoli tai tuhoutui ja sitä jouduttiin sitten hätätilanteessa hakkaamaan vähän enemmänkin se on muuten tällä hetkellä sotkenut myös suomalaista puumarkkinaa hieman näin ollen meidän on itse pidettävä huoli että metsät ovat kunnossa minä en vain jaksa arvoisat edustajakollegat ymmärtää sitä että meillä on asetettu vastakkain metsien hakkuu ja ja metsien tuhoaminen ja suojelu on muka sitten pelastava tekijä jos lähdemme metsiä suojelemaan aktiivisesti se johtaa siihen että meidän hiilinielut pienenevät ja hiilivarasto pienenee ja pahimmillaan käy niin että menetämme sen kasvupotentiaalin mikä nimenomaan uusiutuvan raaka aineen maassa suomessa on

metsäteollisuus ja energiateollisuus metsäteollisuuden sivutuotteena tuotamme valtavan määrän energiaa sähköä kaukolämpöä eri kohteisiin sitten tuotamme erilaisia muita materiaaleja no sahatavaraa tietysti tulee se on itsestäänselvyys kun puhutaan tukista miten me voisimme sen jälkeen rakentaa pysyviä hyviä puutaloja ellei olisi järeää puuta metsissä korjattavaksi ja se järeä puu syntyy vain sillä että elävä terve puu kasvaa tukiksi ja sitä kautta joutuu jonain päivänä sahan teriin tämä on se kehitystie jota meidän pitää kulkea jos me jonkun metsäalueen käytön kategorisoimme jollakin keinoin kapeaksi linjaksi joka ei mahdollista järkevää toimintaa se on suomen kannalta kaikkein huonoin vaihtoehto ja toivon että eduskunta ei sellaista vaihtoehtoa koskaan

arvoisa puhemies nykyinen metsälaki sallii omistajalle vaihtoehtoisia metsänkäsittelytapoja ja sehän on tietysti sinänsä positiivista eräällä tavalla omistajan oikeutta kunnioittavaa täytyy samaan hengenvetoon todeta kuitenkin että esimerkiksi meillä varsinais suomessa ei juuri ole tällaisia metsiä joissa olisi käytetty jatkuvaa kasvatusta ne ovat todella harvinaisia en kannata tätä kansalaisaloitetta minusta myös valtiolla tulee olla vapaus käyttää avohakkuumenetelmää tai sitten jatkuvan kasvatuksen menetelmää valtion täytyy olla tasa arvoisessa asemassa omistajana ja tietysti on niin että kun valtion metsät pitkälti keskittyvät itäiseen ja pohjoiseen suomeen niin tämä on myös merkittävä aluepoliittinen kysymys eli tärkeä asia niille alueille joilla valtion metsien osuus metsistä on suuri jatkuvan kasvatuksen menetelmän valitseminen merkitsee tietynlaista vapaaehtoista luopumista metsätalouden korkeimmista tuottavuustavoitteista jatkuva kasvatus on metsätaloudellisesti varsin ongelmallista se on se on vaikea laji se on ongelmallista muun muassa sen vuoksi että sen myötä metsäkoneiden käynnit metsässä lisääntyvät jolloin puiden juuristot vaurioituvat ja jäljelle jäävät metsään jätettävät puut usein vahingoittuvat on tyypillistä että metsässä käydään sitten paljon useammin ikään kuin häiritsemässä

meillä varsinais suomessa kuten laajalti etelä suomessa on erityisesti kuusimetsissä pulmana maannousema eli kuusen tyvilaho kysymys on juurikäävästä jonka voittaminen edellyttää usein puulajin vaihtoa kuusesta muuhun puulajiin se taas on jatkuvassa kasvatuksessa käytännössä mahdotonta

arvoisa puhemies täällä on käyty tänään laaja keskustelu metsienkäytöstä ja jakanut myös omia luontokokemuksiaan itselleni tärkeä henkireikä on nuuksion kansallispuisto jonne pääsee kätevästi julkisilla kulkuvälineillä kansallispuistoissa arvokasta on se että ne metsät säilyvät luonnontilaisina eikä tarvitse pelätä avohakkuita samaa moni toivoo omista tärkeistä retkeilymetsistään haluan vielä korostaa sitä että metsien käytössä on tärkeää huolehtia kokonaiskestävyydestä pelkkä puuntuotannon maksimointi ei ole kokonaishyödyn kannalta järkevää sillä silloin esimerkiksi monimuotoisuudelle virkistykselle matkailulle tai metsien hiilensidonnalle asetetut tavoitteet saattavat olla ristiriidassa metsähallituksen osalta on äärimmäisen tärkeää että nuo monet tavoitteet ovat sopusoinnussa jotta yhteinen metsäomaisuutemme tuottaisi meille maksimaalisen yhteiskunnallisen hyödyn ministeri leppä totesi puheenvuorossaan että metsän omistaja päättää ja valtion omistamien metsien osaltahan päätösvalta on meillä metsähallituksen osalta on tärkeää asettaa puuntuotannon rinnalle konkreettisia tavoitteita esimerkiksi monimuotoisuudelle ja hiilensidonnalle tavoitteista johdettujen käytännön toimien tulee pohjautua uusimpaan tutkittuun tietoon metsähallituksen tuleekin olla edelläkävijä ja osoittaa suuntaa parhaaseen mahdolliseen metsienkäyttöön arvoisa puhemies vielä totean että pian alkava vuosi kaksituhattakaksikymmentä tulee olemaan biodiversiteetin supervuosi kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous lokakuussa kiinassa ratkaisee pystymmekö pysäyttämään globaalin biodiversiteettikadon

arvoisa herra puhemies tässä on käyty hyvää keskustelua

suunnistusjärjestöistä lähtien eikä yksikään niistä järjestöistä vaatinut avohakkuukieltoa itsekin esimerkiksi aktiivisena marjastajana tykkään käydä poimimassa metsävattuja niitä on tosi harvassa ja muutaman vuoden päästä sitten kun se avohakkuualue ei ole enää samanlainen täytyy taas etsiä toiset toiset marjapaikat mustikoita saan sangoittain niitä paikkoja tienoillani on yllin kyllin mutta tämä metsävattu on oikein todella harvinainen monimuotoisuuskysymys nousi myöskin tuossa edustaja elon puheenvuorossa monimuotoisuus on tärkeä asia sitä tulee vaalia ja kuten monessa puheenvuorossa on tässä nostettukin sitä suomessa on opittu vaalimaan ja siihen asiaan täytyy jatkossakin kiinnittää huomiota huomiota jatkuva kasvatus lisää monimuotoisuutta mutta niin lisäävät hakkuuaukotkin vanhassa metsässä ei kuki maitohorsma tai suolaheinä vanhassa metsässä ei lennä sinisiipi eikä kultasiipi maamehiläiset eivät tee sinne pesiään ja sen vuoksi siellä ei ole toukohärkiäkään vanhassa metsässä ei marjo pihlaja vanhassa metsässä eivät saalista kotka pikkulepinkäinen näille kaikille ja monille muille eläin ja kasvilajeille uudistusala tarjoaa mahdollisuuden kukoistukseen jos uhanalaisista lajeista ollaan huolissaan niin kuin niistä tulee olla pitäisi kaikkien luontojärjestöjen olla barrikadeilla suomen laiduntavien eläinten puolesta sen sijaan wwf ei edes vaivautunut kertomaan sisarjärjestölleen ruotsissa että meillä ei käytetä soijaa märehtijöillä uhanalaisista lajeista kolmannes yli neljäsataa elää perinnebiotoopeissa ja laidunmailla niitä on parikymmentätuhatta hehtaaria kuivissa kangasmetsissä uhanalaisia lajeja on sataviisikymmentä metsää meillä on yli kaksikymmentä miljoonaa hehtaaria kaksikymmentätuhatta hehtaaria kolmannes uhanalaisista lajeista ja toinen kolmannes siellä metsissä joita on kaksikymmentä miljoonaa hehtaaria mistähän meidän kannattaisi aloittaa ne suojelutoimet

arvoisa puhemies kiitän edustaja kalmaria hyvästä asiantuntevasta puheenvuorosta ja osaltani totean vielä tähän monimuotoisuuteen sen että kun metsiä uudistetaan se metsä mikä tänä päivänä on vanha metsä on käynyt läpi sen kaaren joka on tarjonnut erilaisille eliöille

kulotettu sieltä löytyy semmoinen harvinainen sienilaji kuin kuplamörsky jota ei mistään muualta löydy tai kun on laikutettu alue niin sieltä löytyy korvasieniä maanpintaa rikotaan voi käydä keräämässä korvasieniä ja sen jälkeen nauttia herkullisista ruuista joita korvasienistä korvasienistä ruokaa valmistava henkilö osaa tehdä elikkä meillä on valtava määrä mahdollisuuksia kun käytämme koko luonnon monimuotoisuuden hyväksi ei monimuotoisuutta ole se että kasvatamme vanhan kuusikon siellä ei oikeastaan ole minkäänlaista monimuotoisuutta joku harvinainen kääpälaji voi löytyä mutta sulkeutunut kuusikko ei kasvata mitään muuta kuin joitakin äsken mainitsemiani kääpälajeja ja ehkä joitakin sieniä ei mitään muuta sitten kun siihen karhunsammal iskee kerta kaikkiaan marjojakaan vanhassa metsässä eivät kasva marjat nykyiset valtavat marjasadot on mahdollistanut on mahdollistanut nimenomaan tämä nykyinen metsätalous avohakkuut ja uudistaminen joka tuo ensi vaiheessa ensi vaiheessa tietysti karuille maille puolukan ja rehevämmille maille vadelman ja sitten myöhemmin valtavat mustikkasadot

valtavan suuren valtavan tiheän metsäautotieverkoston joka mahdollistaa tämän monimuotoisuuden hyödyntämisen tässä maassa kalallakäynnin sienessäkäynnin marjassakäynnin olen aivan varma siitä että jos näitä metsäautoteitä ei olisi niin ei tuolla pikiteiden varsilla varsilla autoja olisi jotta sieltä voisi kävellä reppu selässä kymmenen kilometriä puolukkaan ei varmasti olisi vaan sinne mennään komeasti autolla keitellään kahvit tienvarressa kerätään välillä mustikoita ja kaikilla on hauskaa tämä kannattaa myös aloitteen tekijöiden muistaa että jos me lähdemme monokulttuurimaisesti monokulttuurimaisesti ajamaan jotakin tiettyä päämäärää unohtaen totuuden niin siitä ei kyllä hyvää seuraa toivon että tämä avarakatseisuus

arvon puhemies ilta on jo pitkällä joten lyhyesti kommentoin tähän en en näe tarkoituksenmukaisena että me asettaisimme niittyjen ja metsien uhanalaiset lajit tässä erityisesti vastakkain itse toki myöskin kannatan sitä että että ylläpidetään perinnebiotooppeja ja oman kotini lähellä laajalahden natura alueella myös laiduntaa karja kesäisin niittyä ylläpitämässä meillä on kuitenkin tutkitusti tietoa siitä että on vanhojen metsien lajeja jotka ovat uhanalaisia niistä nousi tavallaan sen tunnuseläimeksi eikä varmaan kovin moni meistä osannut ajatella että hömötiainenkin olisi uhanalainen ja se osoittaa että vaikka meillä metsiä on paljon niin niitä vanhoja vanhoja metsiä ei niinkään kukaanhan ei ole tässä keskustelussa puhunut myöskään metsienkäsittelyn kokonaan lopettamisesta me olemme puhuneet valtion metsien käsittelystä ja avohakkuiden lopettamisesta siellä itse en näe että asia on niin mustavalkoinen ja toivonkin että keskustelu valiokunnassa jatkuu asiantuntijalausuntojen pohjalta ja toivon että myös ympäristövaliokunta pääsee tätä asiaa käsittelemään ja tästä

arvoisa puhemies kyllä valiokunnassa käsittely jatkuu asiantuntijakuulemisin ja lupaan tälle hyvän ja monipuolisen käsittelyn vielä uhanalaisista lajeista meillähän lahopuun määrä suomalaisissa metsissä lisääntyy ja on jopa niin että

lukuisia lahopuulajeja on poistettu uhanalaisten luettelosta tai niitten uhanalaisuuden astetta on lievennetty ja niin meillä on ihan hyvää kehitystä tässä haluaisin myös että

puolustajat muistaisivat että jatkuvalla kasvatuksella lahopuun määrä vähenee nykytutkimuksen mukaan toki sielläkin puolella voidaan sitten alkaa uudentyyppisiä toimia joilla saadaan lahopuun määrää lisättyä mutta mutta nyt näytöt näyttävät ihan toista suuntaa että jos se lahopuu on tärkeä niin siitäkin näkökulmasta kannattaa pohtia tätä

aloitetta mutta summa summarum hyvä keskustelu on tärkeää että metsäsektori nousee esille ja valiokunnassa tähän sitten perehdytään vielä syvemmin